kauniaisista oleva arkkitehti

tervetuloa

jäseneksi nimitetyn pirkko mattilan tilalle on valittava varajäsen suureen valiokuntaan jäsen hallintovaliokuntaan ja varajäsen maa ja metsätalousvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on

arvoisa puhemies arvoisa eduskunta olen iloinen saadessani esitellä eduskunnalle esityksen uudeksi nuorisolaiksi esityksen keskeinen tavoite on vahvistaa nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä edistää nuorten yhdenvertaisuutta tasa arvoa ja oikeuksien toteutumista vahvistamme nuorten harrastamisen merkitystä kuin myös toimintaa kansalaisyhteiskunnassa lain velvoitteet ja tavoitteet perustuvat yhteisvastuuseen kulttuurien moninaisuuteen kansainvälisyyteen kestävään kehitykseen terveisiin elämäntapoihin sekä ympäristön ja elämän kunnioittamiseen näiden varaan on hyvä rakentaa tulevaisuuden nuorisopolitiikkaa koska esityksen tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta päätimme aloittaa uuden toimintatavan jo lain valmisteluvaiheessa lähetimme lakiluonnoksen historiallisen laajalle lausuntokierrokselle loppuvuodesta kaksituhattaviisitoista se kattoi muun muassa kaikki suomen nuorisovaltuustot lakiesitystä oli mahdollista kommentoida myös avoimesti verkossa lisäksi lakiehdotusta käsiteltiin yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa järjestetyissä työpajoissa esityksen tavoitteena on parantaa valtion ja kuntien nuorisotoimien sekä nuorisoalan kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia vastata yhteiskuntamme muutokseen valtaosa nuorista asuu jatkossa maan läntisissä osissa sekä suurimmilla opiskelupaikkakunnilla samalla yhteiskuntamme on kymmenen vuoden aikana muuttunut yhä moninaisemmaksi tämä muutos koskee erityisesti nuoria esityksen tavoitteena on korostaa nuoruuden merkitystä sekä tarjota monipuolisia palveluja nuorille ja ylipäätään nuorelle väestölle nuorisojärjestömme edustavat yhä laajempaa ja rikkaampaa kuvaa yhteiskunnasta nuorisotyön muodot muuttuvat ja esimerkiksi verkkonuorisotyön merkitys vahvistuu samalla lain tavoitteena on keskittyä valtakunnallisessa nuorisopolitiikassa muutamien keskeisten tavoitteiden toteuttamiseen yhdessä järjestöjemme kanssa esityksen mukaan valtioneuvosto hyväksyisi joka neljäs vuosi valtakunnallisen nuorisotyön ja politiikan ohjelman joka olisi valtion nuorisopolitiikan keskeinen suunnittelun ja ohjauksen väline ohjelmaa valmisteltaisiin yhdessä nuorten järjestöjen ja nuorten kanssa työtä tekevien yhteisöjen kanssa kentällä ja siinä määriteltäisiin tärkeimmät valtakunnallisen nuorisopolitiikan tavoitteet seuraaville vuosille käynnistämme tänä syksynä ensimmäisen uuden valtakunnallisen nuorisotyön ja politiikan ohjelman valmistelun kutsun koko nuorisotyön kenttämme sidosryhmät ja nuoret ennen kaikkea mukaan valmistelemaan tätä tärkeää ohjelmaa arvoisa puhemies nuorisopolitiikan rikkaus perustuu moninaisiin nuorisojärjestöihimme jotka toteuttavat nuorisolain tavoitteita muun muassa nuorten osallisuutta vaikutusmahdollisuuksia yhdenvertaisuutta järjestön oman perustan pohjalta esitys turvaa tämän järjestökentän moninaisuuden jatkossakin esityksen mukaan opetus ja kulttuuriministeriö hyväksyisi jatkossa valtakunnalliset nuorisoalan osaamiskeskukset mikä tahansa valtionapukelpoinen nuorisojärjestö voisi hakea osaamiskeskuksen roolia ja osallistua toteuttamaan uutta nuorisotyön ja politiikan ohjelmaa jakamalla omaa erikoisosaamistaan koko laajan nuorisokentän käyttöön tavoitteena samalla vahvistaa uuden valtakunnallisen ohjelman toimeenpanoa arvoisa puhemies esityksessä uudistetaan etsivää nuorisotyötä koskevaa sääntelyä etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä on kasvanut vuosi vuodelta vuonna kaksituhattaviisitoista etsivä nuorisotyö tavoitti noin kahdeksantoistatuhattayhdeksänsataa nuorta toiminta on vakiintunut ympäri suomea nuorten tueksi tätä hyvää toimintaa haluamme edelleen tukea ja vahvistaa lisäksi nuorten työpajatoiminnasta ja sen tehtävistä säädettäisiin jatkossa laissa nuorten työpajatoiminta ei olisi kuntia velvoittavaa toimintaa vaan tehtävä olisi kunnalle vapaaehtoinen työpajatoimintaan osallistui vuonna kaksituhattaviisitoista lähes alle kaksikymmentäkahdeksan vuotiasta nuorta ja toiminta kattaa lähes koko suomen tärkeää on vahvistaa työpajojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä jotta nuorille syntyisi mielekkäitä koulutuspolkuja ensin koulutuksen kautta ammattiin ja työelämään tätä yhteistyötä tiivistämme myös eduskunnan käsittelyyn keväällä kaksituhattaseitsemäntoista tuotavassa ammatillisen koulutuksen reformissa arvoisa puhemies käsittelyssä oleva esitys vahvistaa edelleen nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa esityksen mukaan kunnan ja valtion viranomaisen tulisi tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua tai vaikuttaa paikallista alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulisi muutoin kuulla mainituissa asioissa nuorten osallistuminen valtakunnallisen nuorisotyön ja politiikan ohjelman valmisteluun tuleekin olemaan yksi ensimmäisistä selkeistä toimenpiteistä ehdotetun nuorisolain pohjalta ja se käynnistyy jo syyskuun aikana pyöreän pöydän keskustelulla yhdessä nuorisojärjestöjen edustajien kanssa kutsun jokaisen edustajan mukaan pohtimaan ja tekemään työtä sen eteen että nuorten mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin asioihin olisivat entistäkin paremmat

debatille lienee olemassa ja tästä syystä pyydän edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

ok mutta koska puheet ja teot nytkin ristiriidassa tämän lain tavoitehan on nuorten osallisuuden ja kyvyn toimia yhteiskunnassa vahvistaminen nuorten oikeuksien toteutuminen mutta mitä tekee hallitus ensi vuoden budjetin kohdalta nostitte kovin esille tärkeän työpajatoiminnan jos ja kun lukuni ja tietoni ovat oikeat niin hallitus on leikkaamassa ensi vuoden budjetissa nuorilta kaksikymmentäneljä prosenttia määrärahatasosta se on lähes viisi miljoonaa euroa ja se istuu ja sopii tavattoman huonosti nyt tämän nuorisolain sinällään oikeitten ja hyvien tavoitteitten ajamiseksi

arvoisa puhemies mielestäni pääosin tämä laki palvelee tarkoitustaan mutta on meidän kaikkien intressissä että meillä on hyvin monipuolinen ja

olemassa tässä maassa ja mielestäni nuorisovaltuustojen liitto on on nähnyt tässä esityksessä vähän uhkakuvia sen myötä esimerkiksi osaamiskeskusten rahoitus tulevaisuudessa riippuisi jotenkin siitä miten hyvin nämä osaamiskeskukset

tästä laistahan voi olla kyllä ylpeä kun täällä käy kansainvälisiä vieraita he ihailevat paitsi suomalaista koulutusjärjestelmää myös suomalaista nuorisopolitiikkaa olemme tehneet monta asiaa hyvin ja tässä ollaan tekemässä edelleenkin montaa asiaa erittäin hyvin tähän mihin edustaja gustafsson puuttui ehkä ministerikin voisi vielä ottaa kantaa meillähän nyt tuolla kehysriihessä tuli nuorisotakuun kannalta positiivisia päätöksiä ensinnäkin etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan resurssien lisäämiseen haetaan ratkaisuja myös työmarkkinapöydistä uskon ja toivon että sellaisia löytyy sieltä hallitus omalta osaltaan on siihen varautunut

arvoisa puhemies nuorisolaki luo erittäin tärkeät puitteet tässä maassa tehtävälle nuorisotyölle mutta kuten ollaan kuultu myöskin resurssit ovat ihan keskeisessä roolissa jotta tätä tärkeätä työtä voidaan tehdä ainakin tämä valtiovarainministeri orpon budjettiesitys sisälsi neljän pilkku kuuden miljoonan leikkauksia juurikin etsivään nuorisotyöhön ja myöskin työpajatoimintaan ja budjettiriihen yhteydessä hallitus siirsi tämän kokonaisuuden työllisyyspaketin kanssa kolmikantavalmisteluun minäkin haluaisin nyt kuulla ministeriltä oletteko palauttamassa tämän neljän pilkku kuuden miljoonan rahoituksen jotta päästään edes tämän vuoden tasolle ja onko teidän mielestänne kolmikanta oikea paikka päättää nuorisotyön rahoituksen painopisteistä

erinomainen asia että olemme saaneet tämän nuorisolain käsittelyyn nostan esille yhden näkökulman joka myös näkyy tässä hallituksen esityksessä kysymys on monialaisesta yhteistyöstä siitä millä tavalla meidän eri toimijat rakentavat palveluita nuorisokeskeisesti ei niin että me katsomme niitä toimialoittain nuorisotoimen tai koulutoimen tai sosiaali ja terveystoimen kautta vaan sen nuoren näkökulmasta siksi on erinomainen asia että täällä myöskin lähdetään vahvistamaan monialaista yhteistyötä ja ennen kaikkea kun luodaan erilaisia ohjelmia

arvoisa puhemies todellakin tärkeästä laista on kysymys sillä tämä koskettaa noin kolmannesta meidän väestöstämme me jokainen tiedämme että nuoriso ei ole mikään monoliitti jo toistakymmentä vuotta sitten stakesin edesmennyt johtaja heikkilä sanoi että kolmanneksella meidän nuorisostamme menee paremmin kuin koskaan ja sitten lähes on sellaisia että voidaan puhua jo miltei menetetystä sukupolvesta onkin äärimmäisen tärkeää että kiinnitetään huomiota järjestäytyneen nuorisotoiminnan ulkopuolella olevien nuorten elämän edellytyksiin tässä on yleviä tavoitteita oikeita hienoja tavoitteita mutta mikä on todella praksis hyvä että on panostuksia etsivään nuorisotyöhön ja tarvitaan myös tätä yhteistyötä ja vastauksia kysymykseen kuka oikeasti ottaa kopin

arvoisa puhemies nuorisolaki on se voi sanoa keskeisin työkalu jolla sitä työtä jolla pyritään pitämään kaikki nuoret mukana tässä

tehdään ja voin omasta kokemuksestani sanoa että sitä seurataan kunnissa hyvin tarkkaan ja se on kehittynyt eri vaiheissa edellisten hallitusten aikana mutta todella on nyt niin että hallitus päätti siirtää esimerkiksi nuorten koulutustakuuseen tai tähän osaamisohjelmaan tai

liittyvät päätökset tähän kolmikantatyöryhmään ja hallitushan on on puhunut että nyt hallitus itse tekee päätöksiä ja kolmikantaa käytetään kun tarvitaan mikä teidän kantanne on miksi nämä keinot ovat siellä kolmikannan neuvotteluissa ja vielä ehkä olennaisempi kysymys hallitus asetti tälle työryhmälle rajan että sen pitää olla kustannusneutraali tarkoittaako tämä nyt sitä että etsivää nuorisotyötä voidaan lisätä vain jos se leikataan ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta tai esimerkiksi lex taipale jätetään

edustaja nylander nosti esiin kysymyksen johon myös minä tahtoisin vastauksen kuulla ministeriltä liittyen siihen että hallitus esittää poliittisen ohjauksen lisäämistä nuorisoalan osaamiskeskusten avustusten jakoon mikä ei ole millään mittarilla kestävää tahtoisin tietää miten ministeri perustelee tätä napanuoraa hallitusohjelman ja nuorisoalan osaamiskeskusten avustustenjaon välillä

puhemies kiitän ministeriä siitä että tässä nuorisolain valmistelussa on ollut niin laaja ja hyvä kuuleminen ja esimerkiksi poliittiset nuorisojärjestöt ovat esittäneet omia näkemyksiään lain valmisteluun on todellakin tärkeää että me kannustamme nuoria demokraattisiin vaikutuskeinoihin ja ottamaan vastuuta lähi ja elinympäristöstään olisin halunnut kiinnittää huomiota siihen että varmasti aina vuosittain nämä kriteerit nousevat keskustelun kohteeksi ja on äärimmäisen tärkeää että siellä syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus sekä perusoikeuksien kunnioittaminen otetaan huomioon ja on myös tärkeää että nuoret itse ovat nimenomaan niitä toimijoita näissä järjestöissä eivät pelkästään toiminnan kohteita

herra puhemies on erittäin hyvä että tämä laki on on esittelyssä ja ja hyvä että siitä on niin laajasti kuultu haluaisin ottaa osaa nuorisojärjestöjä koskevaan kohtaan koska nuoret eivät voi olla osallisia jos ei ole järjestötoimintaa jonka kautta he voivat toimia meillä on aika paljon normienpurkuehdotuksia myös tänne järjestötoiminnan puolelle ihan lähtien siitä voiko kulukorvauksia saada myöskin työtön verottomana aivan kuten kuten työssä käyvät ihmiset ja miten miten työttömyyden määrittely tapahtuu silloin kun osallistuu aktiivisesti erilaiseen vapaaehtoistoimintaan monia muitakin esteitä vapaaehtoistyölle ja kansalaistoiminnalle on onko näitä tullut tässä laajassa kuulemiskierroksessa joka on mielestäni erittäin hyvä asia
ja vielä vastauspuheenvuoro edustaja elorannalle ja sen jälkeen mieluusti annan ministerille lyhyen puheenvuoron
puhemies kesäkuun alussa oli alle kaksikymmentäviisi vuotiaita nuoria työttöminä yli viisikymmentäneljätuhatta vaikka tuo nuorten työttömyys on edelleenkin lyhytkestoisempaa kuin vanhemmilla niin nuortenkin työttömyys on pitkittymässä huolestuttavasti nuorisotakuu on estänyt nuorten työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä ja sen avulla nuorten koulutus ja työllistämispalveluja parannettiin osana tuota nuorisotakuuta toteutettiin muun muassa nuorten aikuisten osaamisohjelma jonka avulla saatiin peruskoulun varassa oleville nuorille toisen asteen koulutus ja tutkinto nyt te olette kuitenkin ajamassa kokonaan alas tätä nuorten aikuisten osaamisohjelmaa juuri kun se on alkanut toimia hyvin ja sen avulla on nähty todellakin aivan isoja menestyskertomuksia siitä miten syrjäytyneet nuoret ovat ovat saaneet ammatin ja päässeet töihin juuri kun tämä hyvä palvelu on löydetty nyt se sitten lopetetaan toinen harmittava etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan neljäsosaleikkaukset miksi hyvä hallitus teette päinvastaisia toimia kuin mitä oikeasti haluaisitte

arvoisa puhemies on suuri ilo että nimenomaan nuorisolailla aloitamme tämän syysistuntokauden täytyy sanoa että tästä uudesta nuorisolaista olemme kyllä hallituksessa hyvin ylpeitä se alleviivaa sitä suomen isoa tarinaa siitä että meillä nuoria kuullaan päätöksenteossa ja nuoria arvostetaan suuresti heidän osallistumistaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttamiseen ja meidän yhteiskunnan rakentamiseen hallituksen tavoitteena on myöskin turvata etsivän nuorisotyön ja nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitus tämä asia on siltä osin kesken että vielä työtä tehdään näiden työllisyystoimien osalta joita nämäkin kiistatta olisivat toivon että että jo kuukauden sisällä asiaan saadaan selvyyttä mutta tahtotila on se että etsivän nuorisotyön ja nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitus voidaan turvata jotta tämä arvokas toiminta voi jatkua

uusi nuorisotakuutyöryhmä jossa on haettu vähän uudenlaisiakin näkökulmia siihen millä tavalla voidaan tehdä sellainen nuorisotakuu joka aidosti pääsee tavoitteisiin tavoitteet ovat yhteiset siitä että meillä olisi vähemmän

nuoria koulutuksen ja työelämän ulkopuolella että jokainen nuori löytäisi oman polkunsa oman paikkansa ja siihen tarvitaan erittäin paljon enemmän yhteistyötä kuin tähän päivään mennessä on nähty muun muassa eri viranomaisten välillä täällä esitettiin hyvä kysymys siitä kuka ottaa kopin ja se onkin ollut se mitä on paljon pohdittu viime vuosina kenellä on se vastuu kuka auttaa nuorta hyvin kokonaisvaltaisesti silloin kun on ongelmallinen elämäntilanne kohdilla ja siitä syystä hallitus on jo hallitusohjelmassaan linjannut että tämä ohjaamo toiminta valtakunnallistetaan eli ideana on se että ohjaamosta nuori saa avun

toivon että tämä on sellaisia iloisia saavutuksia joista voimme sitten sitten iloita kun tässä tavoitteisiin ollaan päästy ja nuoret saavat palvelut yhdeltä luukulta samoin koulutustakuusta huolehditaan ja se toteutuu tällä hetkellä hyvin ja tulevaisuudessakin ja todella kaikenlaiset sellaiset uudet ideat nuorisotakuun ympärillä otetaan ilolla vastaan toivon että tätä monipuolisesti käsitellään valiokunnassa ja että tämä nuorisolaki saisi myös ansaittua näkyvyyttä nimittäin nyt kun seuraavat askeleet ovat siinä että rakennetaan ohjelma siitä mihin strategisiin painopisteisiin meidän nuorisopolitiikka nojaa seuraavat vuodet tätä työtä halutaan tehdä niin kuin lakiakin on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kentän kanssa sehän koskee sekä nuorten parissa työskenteleviä aikuisia että ennen kaikkea nuoria itseään itselleni on ollut kunnia asia hallituksen nuorisoministerinä että olemme hallituksessa lisänneet

vastauspuheenvuoro edustaja lindtman
arvoisa puhemies minusta tämä keskustelu osoittaa että tämä nuorisolaki on vähän tämmöinen kaikkien puolueiden lempilapsi ja erittäin hyvä niin on todella tärkeätä että tässä nähdään tietyissä asioissa yli hallitus oppositio rajojen mutta arvoisa puhemies tässä jäi nyt vastaamatta siihen olennaiseen kysymykseen nyt kävi selväksi että ministeri sanoi että vaikka meillä on kuinka hyvä laki niin niin se ei paljon lämmitä ellei ole resursseja ja kun hallitus kautensa alussa leikkasi tämän nuorisotakuun resursseja on iloista että hallitus on ottanut retoriikkaansa uudelleen tämän nuorisotakuun joka tuotti tulosta muun muassa euroopan alhaisimman nuorten pitkäaikaistyöttömyyden

puhemies nuorisolaki on erittäin tärkeä laki koska sillä pystytään ohjaamaan tätä nuorisotyötä valtakunnallisesti ennen kaikkea kuntien suuntaan osin haluaisin muutaman huomion esittää kuten ministeri mainitsi tämä ohjaamo toiminta tullaan valtakunnalliseksi laajentamaan ja haluaisin tähän vaiheeseen mainita sellaisen asian että yksistään ohjaamo toiminnan laajentaminen ei poista sitä ongelmaa eikä myöskään edustaja lindtman se poista sitä ongelmaa vaikka kuinka paljon rahaa sinne kaadetaan että nämä nuoret saataisiin kaikki

puuttuminen ja avun antaminen vielä puuttuvat tässä haluaisinkin ministeriltä kysyä miten me saisimme tässä kehitettyä sellaisen järjestelmän että kolmas sektori olisi voimakkaasti mukana näitten kuntien palveluitten

arvoisa puhemies nuorisolakiesitys on pääasiassa hyvä mutta nuorisopolitiikkaa ei kuitenkaan tehdä vain nuorisolailla on esitettävä kysymys vastaako olemassa oleva laajempi yhteiskuntapolitiikka nuorison kasvavaan eriarvoistumiseen ja nuorten lisääntyvään syrjäytymiseen yksi esimerkki nuoria syrjäyttävästä käytännöstä ovat niin sanotun pakkolakivelvoitteen erittäin tiukat tulkinnat eilen uutisoitiin nuoresta jota ei hyväksytty työttömäksi työnhakijaksi ja häneltä evättiin työttömyyspäiväraha sillä hän ei lastenhoitovapaalla ollessaan ollut hakenut kouluun millaisen viestin se antaa suomen nuorisolle jos he eivät kelpaa edes työttömiksi työnhakijoiksi haluaisin kysyä onko tällainen tiukka laintulkinta nuorisotakuun hengen mukaista

arvoisa puhemies viime kaudella aikaan saatu nuorisotakuu oli menestys siinä mielessä että erityisesti vahvistettiin työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä se oli juuri se vahva perusta napata nuoret kiinni antaa heille kädestä pitäen tukea ja apua löytää työpaikka harjoittelupaikka olen huolissani kyllä siitä mikä tämän toiminnan jatko on kun hallitus on leikannut niin rajusti resursseja toivon että ministeri ottaa tämän asian vakavasti ja huolekseen sitten toisekseen nuorelle mahdollisuus harrastaa on tosi tärkeä se voi ehkäistä vakavaa syrjäytymistä näkeekö ministeri että tällä nuorisolailla olisi joitain positiivisia vaikutuksia siihen että jokainen lapsi ja nuori voisi harrastaa myös vähävaraisten perheiden lapset

puhemies on äärimmäisen tärkeää nimenomaan nuorisolain yhteydessä tästä tunnustusta ministerille että sitä valmistellaan ja on valmisteltu nuorisojärjestöjen ja nuorten itsensä kanssa eikä esimerkiksi meidän entisten nuorisopoliitikkojen toimesta tiedämmekö me tänään mikä on nuorisolle parasta mitä he haluavat esimerkiksi pokemon go josta voidaan olla montaa mieltä ja jota voidaan arvioida on saanut suomen nuoret liikkumaan ennennäkemättömällä tavalla ei siihen ole pystynyt koulu eivät vanhemmat ei armeija eivät monet muutkaan tekijät kun syntyy tällaisia uusia asioita niin annetaan niille mahdollisuuksia siksi kun täällä kysytään ratkaiseeko raha no voi ratkaistakin mutta ei kaikkea annetaan nimenomaan nuorisojärjestöille nuorisolle itselleen nuorisolain toteuttamisen mutta muunkin vapaan toiminnan kautta mahdollisuus toteuttaa itseään luoda omaa tulevaisuuttaan omia unelmiaan se on parasta nuorisotyötä

arvoisa puhemies ministeri grahn laasonen todellakin ansaitsee kiitoksen siitä että hän on näyttänyt esimerkkiä tässä valmisteluvaiheessa siitä millä tavalla aidosti nuoria voidaan osallistaa nyt tämän osallistamisen painopiste tämän lain hyväksymisen jälkeen siirtyy sinne kuntiin koska todella tarkalla silmällä täytyy seurata millä sitä toimeenpannaan niin että nuorilla aidosti on vaikutusmahdollisuuksia siellä kunnassa etenkin itseään koskevaan päätöksentekoon se ei itsessään vielä riitä että esimerkiksi perustetaan nuorisovaltuustoja joista on hyviä kokemuksia ja joka melkein kaikista kunnista jo löytyy vaan näillä nuorisovaltuustoilla pitää olla aitoa vaikutusmahdollisuutta nämä täytyy nyt siellä kunnissa turvata olisin vielä kysynyt onko ministerillä ajatuksia siitä millä tavalla voidaan tukea ja kannustaa kuntia luomaan hyviä käytäntöjä

arvoisa herra puhemies minäkin ilolla tervehdin tätä uudistusta ja kun meidän nuorekas ministerimme tämän vielä esittelee ote vain paranee koko ajan ohjelmaa on tehty yhdessä nuorten kanssa ja se on erinomainen asia koska mikään ei ole niin surkuhupaisaa kuin keski ikäisten ihmisten suunnittelema nuorisotyö nämä osaamiskeskukset nuorten ohjaus ja palveluverkostot etsivä nuorisotyö nuorten työpajat ja niin edelleen ovat kaikki hyviä ja kannatettavia asioita mutta se suurin huoli todella on varaako hallitus näihin riittävästi resursseja tässä esittelytekstissä monessa kohtaa todetaan

että avustuksia tulee sinne niitä voivat hakea valtakunnalliset nuorisojärjestöt ja valtionavustuksia myönnetään yleisavustuksina ja niin edelleen ja niin edelleen tämä lista siitä miten aiotaan tehdä on pitkä mutta missä tosiaan on se konkretia josta täälläkin on puhuttu että nämä rahat riittäisivät tähän hyvään ohjelmaan tai hyvän lain toteuttamiseen

yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa kiitellään tätä lakia koska sen tavoitteet todellakin ovat kannatettavat ja hyvät ministeri puhui itsekin kauniisti niin työpajatoiminnasta etsivästä nuorisotyöstä kuin ohjaamo toiminnastakin tuo kaikki on helppo allekirjoittaa mutta kysyisin sitä kun laki on hyvä niin miten ministeri näkee sen toimeenpanon

herra puhemies on todellakin hienoa että meillä on nyt tämä nuorisolakiesitys tässä keskustelussa ja käsittelyssä ja siitä kaikille asianosaisille kiitos kiinnittäisin huomiota yhteen yksityiskohtaan liittyen nuorten osallisuuteen maassamme tehdään nyt erittäin historiallista ja merkittävää maakuntahallinnon uudistusta ja samalla tavalla kuin kunnissa on perustettu nuorisovaltuusto niin mielestäni olisi tärkeää että otettaisiin huomioon nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet myös tässä maakuntauudistuksen yhteydessä kun teemme tällaista kansanvaltaista kansanvaltaista uudistusta niin on luotava nuorille osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuudet myös sitten näissä maakunnallisissa alueissa kysyisinkin ministeriltä kuinka arvoisa ministeri näkee työn liittyen maakuntauudistuksen valmisteluun

myös nuorisovaltuustot ja siltä osin voi sanoa että on erinomainen asia että meillä on kaikilla ministeriöalueilla otettu tärkeänä osana nuorten osallisuus edustaja siren mainitsi myös sen näkökulman että nuoret täytyy myöskin ottaa vakavasti ei riitä että meidän lain kirjain sanoo että nuorisovaltuustoja pitää olla ja nuorten osallisuutta lisätä vaan ennen kaikkea meidän pitää myöskin ottaa vakavasti meidän nuorten

arvoisa puhemies minäkin haluan kiittää ministeriä tässä hallituksen esityksessä on erittäin hyviä tavoitteita muun muassa tämä osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen mutta toisaalta meidän pitää muistaa myös se että meidän nuoriso on entistä jyrkemmin kahtia jakautunut oppimis ja terveyserot ovat kasvaneet hurjasti niillä nuorilla joilla menee hyvin menee tosi hyvin alkoholin käyttö päihteiden käyttö on vähentynyt ja kouluttaudutaan entistä korkeammalle mutta toisaalta niillä nuorilla joilla menee huonosti menee todella huonosti päihteitä käytetään paljon ja meillä on muun muassa paljon nuoria poikia jotka eivät osaa peruskoulunsa jälkeen edes lukea meillä on suomessa lukutaidottomia lapsia ja näistä lapsista ja nuorista minä kannan paljon huolta ja nyt ministeri grahn laasonen

etsivän nuorisotyön rahoista joita tässä salissa on jo peräänkuulutettu moneenkin kertaan ja puhuttu siitä että raha ei välttämättä ratkaise mutta kyllä se niin on hyvät ystävät että rahalla turvataan ne resurssit joilla näitä nuoria voidaan ohjata ja heistä pitää huolta siellä kunnissa myönnän

vastauspuheenvuorot edustajille elo ja kiljunen sen jälkeen lyhyen puheenvuoron ministerille ja pyritään sen jälkeen siirtymään puhujalistaan vastauspuheenvuoro siis edustaja elo
arvoisa puhemies nuorisojärjestöjen val tionavustuksen määräharkinnassa on käytännössä otettu huomioon nuorisolaissa olevat järjestön toiminnan tavoitteet ja lähtökohdat korkein hallinto oikeus kuitenkin kaksi vuotta sitten katsoi että että avustusperusteissa ei ole säädetty siitä että tällaiset asiat pitäisi toiminnassa huomioon ottaa itse olin aikanaan tekemässä tämän valituksen korkeimmalle hallinto oikeudelle tässä kysymyksessä ja se tosiaan meni niin sanotusti läpi nuorisolain esityksen perusteluissa todetaan että olisi kuitenkin syytä olla nämä lähtökohdat ja tavoitteet nuorisolaissa sillä tavalla että tämä valtionavustus voitaisiin peruuttaa jos järjestö ei sitten näitä asetettuja tavoitteita ja lähtökohtia täytä arvoisa ministeri toivon toivon syvästi että tässä otetaan kuitenkin huomioon vahvasti myös poliittisen mielipidevapauden merkitys eli se että nämä tavoitteet jotka sinänsä ovat tärkeitä eivät aseta suoranaisia esteitä poliittiselle mielipidevapaudelle jota kuitenkin länsimaisessa yhteiskunnassa

puhemies kuten täällä on useissa puheenvuoroissa perätty etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan perusrahoituksen korjaamista niin haluan luottaa siihen että ministeri nyt omalta omalta osaltaan tulee sitten korjaamaan tämän puutteen mutta haluaisin muistuttaa että että työpajatoiminnan osalta on myös muita ongelmia ensinnäkin tämän palkkatukijärjestelmän jonka hallitus on linjannut se on käytännössä linjannut siten että työpajatoiminnalle ei kohdistu enää palkkatukea elikkä järjestöille ei ei kohdistu enää palkkatukea ja se on kuitenkin yksi tärkeä osa työpajatoiminnan rahoituksesta samanaikaisesti hallitus on lyhentämässä palkkatukiaikaa puolittamassa sen kahdestakymmenestäneljästä kuukaudesta kahteentoista kuukauteen ja tämä tulee rakennettaviin polkuihin niihin pitkäjänteisiin polkuihin joita nuorten työllistämiseen tarvitaan niin että tulevaisuudessa se tulee entisestään vaikeutumaan ja sitä kautta tämä vaikeuttaa ennen kaikkea nuorten työllistymistä mutta mutta myös työpajojen toimintaa

tarvitaan viisasta yhteistyötä eri sektoreiden välillä siinä on paljon vielä kehittämisen varaa tämän nuorisotakuun toimeenpanossa ja myöskin sitä olen painottanut että reagointiherkkyyttä tarvitaan eli esimerkkinä nyt vaikka se että me heti välittömästi kun havaitsimme että suomeen tulee suuri määrä turvapaikanhakijoita

niiden roolia on tässä uudistettu ajatuksena nimenomaan se että olisi enemmän vielä kannusteita kehittää omaa toimintaa ja sitä kautta olisi järjestöillä se mahdollisuus että se oma toiminta saataisiin laajemminkin koko nuorisokentän hyödynnettäväksi eli osaamiskeskusten status on tämän lain mukaan tulevaisuudessa määräaikainen tavoitteena vahvistaa vaikuttavuutta kehittää kannusteita toiminnan kehittämiseen ja myöskin jälleen painotan sitä painopisteiden valitsemiseen että täytyy pystyä entistä enemmän valitsemaan se mihin keskitytään ja keskitetään kaikki resurssit ja sitten saadaan myöskin niitä onnistumisia

arvoisa puhemies on erinomaista että nyt käsittelyssä nuorisolaissa määritellyn arvopohjan asema nuorisopolitiikkaa laajasti ohjaavana tekijänä on selkeytetty ja vahvistettu suomen nuoriso on entistä moninaisempaa ja monikulttuurisempaa joten on hienoa että kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys on huomioitu nuorisopolitiikkaa laajasti ohjaavana arvona on myös kiitettävää että nuorten osallisuus ja toimijuus ovat vahvasti läsnä lakiesityksessä nuorisopolitiikan ohjaavana periaatteena tulee olla nuorten aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen ja se että nuoret pääsevät itse osallistumaan nuorisotyön ja politiikan sisältöjen määrittelyyn nuoret pitää tunnistaa yhteiskunnallisina toimijoina eikä vain toiminnan kohteena nuorisolakiesitys on pääosin hyvä on kuitenkin esitettävä huoli suomen nuorison kasvavasta eriarvoistumisesta ja on esitettävä kysymys vastaako olemassa oleva nuoriso koulutus ja sosiaalipolitiikan kokonaisuus nuorison eriarvoistumiseen suurin osa nuorista voi oikein hyvin mutta osa voi entistä huonommin ja ongelmat kasautuvat aivan kuten lain perusteluissa todetaan nuorten eriarvoistumisen lisääntymisestä kertoo muun muassa kasvava joukko toimeentulotuen varassa eläviä lapsiperheitä ja nuoria aikuisia nuorisotyöttömyys on jämähtänyt korkealle alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden keskimääräinen tulotaso notkahti yhdeksänkymmentä luvun alussa eikä ero muihin ikäryhmiin ole sen jälkeen juuri kaventunut nuorten eriarvoistumiseen liittyy myös pahoinvoinnin perinnöllistyminen kohortti kahdeksankymmentäseitsemän tutkimus osoittaa että lähes kolmella neljästä toimeentulotukea saaneesta nuoresta on toimeentulotukea saanut vanhempi ja että kolmasosalla psykiatrista hoitoa saaneista nuorista on niin ikään psykiatrisessa hoidossa ollut vanhempi nuorisobarometri osoittaa nuorten sosiaalisessa luottamuksessa tapahtuneen muutoksia heikompaan suuntaan viisikymmentäviisi prosenttia suomalaisnuorista on kokenut syrjintää jossain ja nuorista kahdeksankymmentäviisi prosenttia on on ollut todistamassa nuoriin kohdistuvaa syrjintää viimeisen vuoden aikana nämä ovat herättäviä lukuja jotkin yhteiskunnan käytännöt ovat omiaan lisäämään nuorten taloudellista syrjäytymistä ja syrjinnän kokemuksia ja yksi räikeimmistä on alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden niin sanottu pakkohakuvelvoite ja sen erittäin tiukat tulkinnat

ilman pätevää syytä hän menettää toistaiseksi oikeutensa työttömyysetuuteen ongelmana ei niinkään ole se että nuoria ohjataan koulutukseen vaan viranomaisten absurdin tiukat tulkinnat pätevästä syystä olla hakematta kouluun viranomaiset eivät hyväksy esimerkiksi hoitovapaata asepalvelusta tai voimassa olevaa työsuhdetta hyväksyttäväksi syyksi olla hakematta vähintään kolmeen opiskelupaikkaan eli myös työssä oleva tai hoitovapaalla oleva nuori on velvoitettu jatkuvasti hakemaan kouluun ja jos hän ei hae niin työttömäksi jäädessään häneltä evätään oikeus työttömyyspäivärahaan

nuorille luodaan kokemuksia ikään perustavasta syrjinnästä nuoria syrjäyttävä ja tulottomuuteen ajava käytäntö on vastoin nuorisotakuun tavoitteita pitää kaikki nuoret mukana yhteiskunnassa ei siis riitä että meillä on hyvä nuorisolaki vaan myös muun politiikan ja viranomaiskäytänteiden pitää olla nuorisoystävällisiä tai ainakin kohdella nuoria muuhun väestöön nähden tasa arvoisina kansalaisina arvoisa puhemies on sanottu että jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa syrjäytymisen inhimillisiä kustannuksia ei voi edes laskea etsivä nuorisotyö on eräs tehokas keino tunnistaa ja auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria hyvin toteutettu etsivä työ maksaa itsensä takaisin on hyvä että toimintamalli on yleistynyt ja otettu käyttöön lähes joka kunnassa valitettavasti tämä uusikaan nuorisolaki ei velvoita kuntia järjestämään etsivää nuorisotyötä vaan sen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista olisi hyvä että käsittelyssä olevassa nuorisolain uudistuksessa etsivän nuorisotyön järjestäminen säädettäisiin kuntia velvoittavaksi tehtäväksi ja näin varmistettaisiin nuorten alueellinen tasa arvo ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeän ja kustannustehokkaan palvelun jatkuminen

tarvitsee riittävät resurssit

arvoisa herra puhemies

nuorena mielekkään tekemisen merkitys korostuu oli kyse sitten liikunnasta vaikuttamisesta tai muusta harrastustoiminnasta on se tärkeä osa oman identiteetin rakentamista nuorisotyötä tehdään paikallisesti valtakunnallisesti ja kansainvälisesti aina nuoria itseään varten on erittäin hyvä asia että nuorisolain valmistelussa on kuultu laajasti nuorisojärjestökenttää mutta kysynkin ministeriltä minne on unohtunut nuorisojärjestökentän yksi keskeinen viesti joka on seuraava nuorisotyö ei voi olla hallitusohjelman jatke hallitus siis esittää poliittisen ohjauksen lisäämistä nuorisoalan osaamiskeskusten avustusten jakoon millään mittarilla kestävää on jopa kyseenalaista että harkittaessa itsenäisen ja omaa tarkoituspykäläänsä toteuttavan järjestön valtionapukelpoisuutta kriteerinä on suhde hallituksen ohjelmaan arvoisa puhemies valtakunnalliset nuorisoalan osaamiskeskukset kuten allianssi ja avartti ovat mahdollistamassa ruohonjuuritason nuorisotyötä ympäri suomen niiden saama valtionapu vaikuttaa siihen millaiset mahdollisuudet meidän lapsillamme ja nuorillamme on harrastaa ja olla osallisina yhteiskunnassamme se luo sen pohjan jolta ponnistetaan aikuisikään itsenäisiä ja sitoutumattomia nuorisoalan ei voi pakottaa toteuttamaan hallituksen politiikkaa kiristämällä niiden avustuksia rahoituksen on oltava aina ennakoitavissa jotta toimintaa voidaan kehittää suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti nuorisotyö on nimensäkin mukaisesti nuorten kanssa nuorille tehtävää työtä hallitustyö on tästä täysin erillinen asia arvoisa herra puhemies toivon ettei kukaan tässä salissa unohda millaista on olla nuori nuorena määritellään aikuisuuden suuntaviivat niiden määrittely kuuluu nuorelle ei hallitukselle

arvoisa herra puhemies

on viimein edennyt eduskuntaan asti hyvää tässä esityksessä on esimerkiksi pyrkimys vahvistaa nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta nykyisestä tuoda nuorten omaehtoinen toiminta mukaan lakiin ja edistää kestävää kehitystä laajasti ymmärrettynä toisaalta esimerkiksi osallisuus ja yhdenvertaisuustavoitteissa on melko vähän uusia konkreettisia rakenteita ja keinoja asioiden parantamiseksi paljon ratkaistaankin lopulta vasta kun lakia sovelletaan arjessa erityisesti kunnissa kuten hallituksen esityksessä todetaan väestörakenteen näkökulmasta nuorten osalta edessämme on kolme merkittävää kehityssuuntaa ensinnäkin nuorten osuus koko väestöstä laskee toiseksi nuorten väestöosuuden alueelliset erot kasvavat kolmanneksi kulttuurinen moninaisuus ja monikulttuurisuus kasvavat paitsi yhteiskunnassa yleensäkin niin etenkin nuoressa väestössä tämä tuottaa alueellisesti erilaisia haasteita joihin jo monet kunnat esimerkiksi joutuvat nyt vastaamaan itsenäisesti myös digitalisoituminen ja sen hyödyntäminen on monipuolistanut nuorten ja nuorisotyön toimintaa esimerkiksi yleisradion mannerheimin lastensuojeluliiton suomen mielenterveysseuran ja mielenterveyden keskusliiton yhteisen sekasin kampanjan avulla tarjottiin nuorille ilmaista keskusteluapua verkossa keväällä vuorokauden ympäri

yhteisötakuun kautta ripeä työ on äärimmäisen tärkeää tässä kysymyksessä osallisuuden edistäminen on yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta välttämätöntä lasten ja nuorten osallisuus pitää sisällään poliittisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia osallisuuden ulottuvuudet edellyttävät paitsi kiinnostusta ja kykyä myös kokemusta ja tunnetta siitä että voi vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin ja saada mahdollisuuden tehdä päätöksiä ja kantaa vastuuta nyt uudistettava laki ei vastaa näihin tavoitteisiin erityisen konkreettisesti nuorten kuulemista ja mukaan ottamista onkin syytä kehittää ja pohtia edelleen myönnettäköön lain valmistelussa tätä työtä on tehty suomen mittakaavassa pioneerimäisesti ja laajamittaisesti nuorisovaltuustot ovat jo kuntalaissa mutta ne ovat edelleen monissa kunnissa vakiintumattomia on myös toisaalta tärkeä varmistaa että nuorisovaltuustot ja muut vastaavat kanavat ovat vaikutusvaltaisia tämä edellyttää myös resursseja samalla meidän on kuitenkin muistettava ettei muodollisen poliittisen prosessin kautta vaikuttaminen todellakaan puhuttele kaikkia vaan osallisuutta on voitava tuoda arkeen myös muuta kautta kun päätämme muun muassa sotesta ja tulevaisuuden kunnista pidetään tämä kirkkaana mielessä jotta nuorten ääni kuuluu niissäkin arvoisa puhemies hyvällä ja toimivalla nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja osallisuutta etsivällä nuorisotyöllä pyritään varhaiseen ongelmiin puuttumiseen ja nuorten auttamiseen ennen kuin tilanne kehittyy ongelmalliseksi työpajatoiminnalla voidaan tukea syrjäytymisvaarassa olevien nuorten olevien nuorten työllistymistä hallitus on tekemässä näihin tärkeisiin nuorisotyön muotoihin kuitenkin näkyviä ja kipeitä leikkauksia joita esimerkiksi kärkihanke ei vielä paikkaa kun nuorisolakia nyt aivan oikein uudistetaan pidetään huolta siitä että alan ammattilaisilla on myös käytännön edellytykset tehdä työtään jatkossakin sen on oltava uudistuksen lähtökohta sen ja nuorten hyvinvoinnin

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat

yksi pilkku kahdeksan miljoonaa suomalaista tämä laki koskettaa ja puhutaan siis äärimmäisen tärkeästä ja merkittävästä asiasta tässä keskustelussa on hyvällä tavalla tuotu esille niitä erilaisia kohtia missä nuorisolaki kohtaa tavallisen suomalaisen nuoren ja siellä tärkeässä roolissa on tietysti etsivä nuorisotyö siinä vaiheessa kun sitä tarvitaan ja niin poispäin ja sitten erilaiset vaikuttamisen keinot millä voidaan muuttaa tätä suomalaista yhteiskuntaa kiitosta pitää antaa ehdottomasti tässä laissa niin kuin tuossa debatissa jo useilta kansanedustajilta kuulimme ministeri grahn laasoselle siitä että tämä laki on käynyt erittäin laajan lausuntokierroksen ja ja tehty sillä tavalla kuin hyvää lainsäädäntöä pitää tehdä tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia ja kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa mutta myös sitten tukea nuorten kasvua itsenäistymistä yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin nuorten harrastamista ja toimintaa arvoisa puhemies tässä isossa roolissa on totta kai se millä tavalla me pystymme kantamaan huolta jokaisesta suomalaisesta nuoresta täällä on käyty keskustelua nuorisotakuusta koulutustakuusta ja niiden viemisestä yhteiskuntatakuun suuntaan aika paljon on puhuttu siitä mikä on resursointi kuinka paljon on määrärahaa ja jonkin verran onneksi myös siitä ovatko ne toimivia pitäisikö niitä uudistaa ja itse olen sitä mieltä että kumpaakin tarvitaan tarvitaan riittävä resursointi mutta tarvitaan myös uudistamista ja ja sitä myös myös hallitus on tekemässä

läpikäydään nuorisovaltuustot erilaiset vaikuttajaryhmät oppilaskunnat joita on saatu nyt jokaiseen kouluun eri eri kouluasteille ovat tärkeässä roolissa tässä mutta pitää myös huolehtia siitä että esimerkiksi nuorisovaltuustoilla on aidosti tehtävää että nuorten kiinnostus osallistua siihen tulla mukaan säilyy tulevaisuudessakin yksi sellainen asia mikä meillä on laajasti keskustelussa niin tänään täällä kuin muuallakin myös juhlapuheissa on ollut esillä on nuorten kuuleminen erilaisissa päätöksissä niin valtion tasolla kuin kunnissakin mutta aika usein törmään siihen että kunnissa tämä kuuleminen itse asiassa tehdään vain nuorisotyötä koskevissa asioissa ja unohdetaan se että itse asiassa nuoria koskevia päätöksiä on valtaosa mitä kunnissa tehdään

nuorten äänestäminen osa on pelännyt sitä että jos äänestysikä lasketaan kuuteentoista vuoteen niin se jollain tavalla sekoittaisi suomalaista yhteiskuntaa näin ei tapahtunut seurakuntavaaleissa missä nuorille annettiin mahdollisuus vaikuttaa minun mielestäni olisi jo aika pohtia myös kuntavaaleissa

lähdetään opintojen perässä pois sieltä kotikunnasta ja usein silloin sen ensimmäisen äänestyksen äänestyskoppiin menemisen kynnys kasvaa merkittävästi jos sen voisi tehdä siellä kunnassa missä on käynyt yläkoulua ja ja esimerkiksi lukiota kuusitoista vuotiaana seitsemäntoista vuotiaana ja saisi sen myönteisen kokemuksen tutun ihmisen äänestämisestä ja tuttujen asioihin puuttumisesta äänestämisen kautta niin uskon että me saisimme aktiivisia äänestäjiä tähän yhteiskuntaan lisää ja myös meidän täytyy vaikka meillä omia vaikeuksia oli sähköisen äänestämisen kanssa kyllä rohkeasti edetä näissäkin kysymyksissä jos tänä päivänä katsoo meidän nuoriamme lapsista puhumattakaan niin heistä valtaosa haluaa toimia entistä enemmän sähköisesti

monissa paikoissa on tuotu mutta minun mielestäni nopeasti pitää mahdollistaa myös äänestäminen sähköisesti jopa internetissä

valiokunnan varapuheenjohtajalle tuntuu olevan aivan välttämätöntä käyttää vastauspuheenvuoro edustaja lauslahti
kiitoksia arvoisa puhemies nimittäin edellinen edustaja heinonen nosti todella tärkeän aiheen käsiteltäväksi ja mielestäni se kyllä ansaitsee ihan keskustelunkin äänestysikä varsinkin kun meillä on käynnissä maakuntauudistus ja samaan aikaan tulee pohdittavaksi meidän kuntalakikin ja mitä kunnat tekevät niin jos lähdetään pohtimaan mitkä ovat kunnan tulevat toimialueet ne ovat lukiot ne ovat peruskoulut ne ovat liikuntapaikat ne ovat liikunta

kuntavaaleissa voisi äänestysikä olla kuusitoista vuotta

arvoisa puhemies on hyvä kun nousi tämä äänestysiän lasku esille ja on hyvä muistella että todella kun seurakuntavaaleissa kuusitoista viiva kahdeksantoista vuotiaille annettiin tämä äänestysmahdollisuus niin sitä äänioikeutta käytti neljätoista pilkku viisi prosenttia niistä nuorista jotka sen uuden äänioikeuden saivat siis neljätoista pilkku viisi elikkä ei kovin massiivinen määrä ja tästä tullaan ehkä siihen tärkeimpään asiaan että itse oikeus

puhemies on ilo kuulla että täällä on eri puolueista kannatusta ajatukselle tämän äänestysikärajan laskemisesta kuntavaaleissa oma puolueeni on pitkään pitänyt esillä tätä äänestysikärajan alentamista harkitusti tietyissä vaaleissa edustaja räsänen on täysin oikeassa että oikeus ei riitä vaan tarvitaan myös demokratiakasvatusta josta tietysti ensisijaisesti koulujärjestelmämme tehtävä on vastata minusta tämä on hyvä keskustelunavaus ja varsin paikallaan kun ajatellaan kunnan tulevaa tehtäväkenttää mutta arvoisa puhemies minusta on oleellista että tämän nuorisolain jonka painopiste on jatkossakin kuntiin jäävissä tehtävissä yhteydessä pohdimme aktiivisesti sitä rajapintaa joka jää kunnan ja maakunnan

puhemies edustaja heinosen ajatus tästä kuudentoista ikävuoden äänestysoikeudesta oli kiinnostava itse olen miettinyt sitä siltä kannalta että ei pitäisi sitten olla vain oikeus äänestää vaan oikeus asettua ehdokkaaksi on vaikea ajatella vaaleja joissa saa tukea muita mutta ei voisi itse olla ehdokas ja sitten jos kuusitoista vuotias voi olla ehdokas ja voi tulla valituksi seuraa tiettyjä juridisia vastuita esimerkiksi kuntien päätöksentekoelimissä ja tässä on ainakin omassa ajattelussani se suuri kysymysmerkki miten niissä menetellään koska päätöksentekijä on sitten myös ihan rikosoikeudellisessa vastuussa tietyistä päätöksistään

arvoisa puhemies on tosiaan tuttu aihe tämä äänestysikä tätähän pohdittiin myös kainuun maakuntavaltuustossa toki siellä on toiminut myös nuorisovaltuusto siellä silloin äänestettiin tästä avauksesta ja silloin ei ollut vielä näköjään rohkeutta lähteä etenemään sillä puolella koska nimenomaan pohdittiin sitä voiko olla myös ehdokkaana ja ja mitä vastuuta ja vastuuta ja oikeuksia siitä sitten syntyy mutta toivon että tässä voitaisiin edetä ja vaikka esimerkiksi kokeiluna sitten jos ei edetä jo valtakunnallisesti mikä tässä on tärkeää on nimenomaan se kouluissa ja ja tietenkin nuorisotyön ja vanhempien kanssa tapahtuva yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutus ja kasvattaminen niihin asioihin me tiedämme kaikki sen miten esimerkiksi koulut ovat irtaantuneet politiikasta täysin ehkä näitten historiallisten syiden vuoksi ja tämmöinen normaali kanssakäyminen poliittisten toimijoitten kanssa on kyllä ehkä mennyt aika kapeaksi

arvostettu herra puhemies edustaja haavisto nosti hyvän näkökulman esille nimenomaan siitä mitkä ne juridiset vastuut ovat nuorella jos hän voi myös päättää sitten tulevaisuudessa ehdokkaaksi päästyään ja vaaleissa voitettuaan asioista mielestäni ongelma ei ole tämä äänestysikä lainkaan asian korjanneet jo nuorisovaltuustoilla ja se on valtakunnallista toimintaa nuorten ääni tulee aivan selvästi kuulluksi kuulluksi ainakin vantaan valtuustossa ja vantaan kaikissa lautakunnissa mihin ne pääsevät mukaan siellä he saavat myös puheenvuoroja pitää jos haluavat ja saavat myös tuoda esityksiä valtuustoon en minä usko että tämä on ongelma meillä on jotain muuta ongelmaa tässä koko vaalijärjestelmässä koska tämä ei toimi tämä viehätys on loppunut jostain syystä en nyt tässä mainitse omia spekulaatioitani mutta tähän koko vaalijärjestelmäkuvioon koska tämä ei ole kovin houkuttelevaa pitkään aikaan jos tähän ei mitään uudistusta tapahdu joltain muulta näkökannalta katsoen viimeinen

arvoisa herra puhemies edustaja haavisto nosti esille tämän oikeuden äänestää oikeuden olla ehdokkaana se on ratkaistu itse asiassa seurakuntapuolella jo tällä hetkellä siellä kuusitoista vuotias on voinut olla mukana ei siellä nyt pahoja kavalluksia ole varmaan tapahtunut jos nuoret ovat tulleet mukaan päätöksentekoon ei pelätä sitä siis turhaan edustaja joona räsänen minun mielestäni aivan oikein pohti sitä että

jotka nyt tulevat laajasti käyttöön

lähteä selvittämään sitä olisiko nuorilla halua olla aktiivisempia kansalaisia suomalaisessa yhteiskunnassa jos heillä on niin toivottavasti me aikuiset ja entiset nuoret emme heidän mahdollisuuksiaan torppaa

arvoisa puhemies eduskunnan käsittelyyn nyt tulevan uuden nuorisolain tarkoitus ja tavoitteet ovat hyviä

tästä konkreettisena esimerkkinä on se että esitys lisäisi kunnan mahdollisuuksia toteuttaa nuorisotyötä ja politiikkaa haluamallaan tavalla ehdotetun lain kunnan vastuuta koskevan kahdeksannen pykälän mukaan kunta voisi aiempaa paremmin ottaa huomioon paikalliset olosuhteet luodessaan edellytyksiä nuorisotyölle ja politiikalle

ole rahaa valtiovallan pitäisikin kiireesti ottaa kaikki mahdolliset keinot käyttöön työttömyyden torjumiseksi ja talouden rattaiden nopeuttamiseksi sdpn eduskuntaryhmä esitti kesäkokouksessaan kymmenen kohdan listan missä mukana oli myös ehdotus nuorisotakuuvoimavarojen lisäämisestä ja toimintamallien kehittämisestä jotta erityisesti ensimmäistä työpaikkaa vailla olevien nuorten työllistymisen edellytyksiä vahvistettaisiin nyt ei pitäisi leikata niiltä jotka apua eniten tarvitsevat vaan päinvastoin lisätä resursseja oleellisesti suomalainen nuorisotakuumalli on onnistunut ja sen kehittämistä tulisi jatkaa suomalaisen mallin mukaisesti jopa eu puitteisiin rakennettiin yhteinen nuorisotakuumalli ja järjestettiin rahoitusta onkin surullista että hallitus on ajanut suurimman osan nuorisotakuun rahoituksesta alas ja samalla lamaannuttanut takuun kehittämisen tämä on johtanut yhdessä työllisyysrahojen leikkaamisen kanssa muun muassa siihen että nuorten työllistämistä tukevan työnantajille suunnatun sanssi kortin rahoitus on tarpeisiin nähden riittämätön nuorisotakuun keskeinen tavoite katkaista nuorten työttömyys kolmen kuukauden kohdalla on karkaamassa pidemmäksi nuorisotakuun toimintamallin vahvuus on ollut siinä että paikallistasolla eri toimijat on saatu nuorten hyväksi mukaan yhteistyöhön vetoankin hallitukseen että ette tärvelisi hyviä tuloksia tuoneen nuorisotakuun toteutusta vaan olisitte valmiita sitä yhteistyössä nuorisotakuuta tukeneiden järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa kehittämään tämän pitäisi näkyä myös valtion budjetissa älkää näivettäkö nuorisotakuuta vaan kehittäkää sitä

arvoisa herra puhemies tällä hetkellä joka kaikkein eniten kokee tulleensa yhteiskunnan taholta hyljätyksi on alle kaksikymmentä vuotiaat nuoret erityisesti se näkyy toivottomuutena kun monesta yrityksestä huolimatta ei saa opiskelupaikkaa sitten täällä me ihmettelemme kuinka paljon näitä toisen asteen koulutuksen saamatta jääneitä henkilöitä on emme kuitenkaan luo heille puitteita tähän tämä on suuri epäkohta kun lukee tämän esityksen kohdan neljä esityksen vaikutukset niin voi huomata sen että nyt näitä kelpoisuusvaatimuksia kuka näitä avustuksia voi saada muutetaan ja tiukennetaan voin vain kuvitella kuinka monessa nuorisotyötä tekevässä järjestössä tällä hetkellä mietitään että mitähän tämä mahtaa käytännössä tarkoittaa esityksessä ei ole avattu sitä mitä nämä uudet kelpoisuusehdot ovat mutta todetaan se että niiden seurauksena todennäköisesti avustusta saavien järjestöjen määrä vähenee minusta tämä on asia joka valiokuntakäsittelyssä pitäisi erityisellä tavalla huomioida ja varmistua siitä saantiperusteet näille avustusjärjestöille nuoria avustaville ja tukeville järjestöille säilyvät sellaisina että mahdollisimman moni voi saada niitä mitä sitten tarkoittaa vielä lisäksi tämä poliittisen ohjauksen lisääminen mikä on sen näkökulma entä kristilliset järjestöt miten heidät on huomioitu seurakunnat ja niiden puitteissa olevat järjestöt tekevät aivan valtavaa merkittävää työtä miten on niiden perusteiden laita ja onko tässä jollakin erityisellä tavalla huomioitu tekevät tätä omalla panostuksellaan ja sitten saavat vähän yhteiskunnalta tukea kristillisdemokraatit tervehtivät kyllä ilolla tätä esitystä ja näkevät että sen vahvuus on ollut siinä että siinä on yhdessä nuorten kanssa etsitty ratkaisuja

arvoisa herra puhemies täytyy ihan aluksi sanoa että olen erittäin tyytyväinen että meillä on ministerinä henkilö joka on itse keski iän alapuolella ja on hyvin nuorekas ja on hyvin innostunut nuorten asioista tämä näkyy myös hyvässä toiminnassa ministerillä siinä että on myös puututtu esimerkiksi tähän ammattikoulureformiin uusin aloittein ja uskon että tämän hallituskauden aikana tulee varmasti tapahtumaan useita sellaisia muutoksia joita sdpnkin eloranta puheenvuorossaan odotti nimittäin nuorisotakuu ei saavuttanut niitä tavoitteita viime vaalikautena joita täällä vaalikauden alussa luvattiin vaan ne jäivät torsoiksi monelta osin ja huomattiin se toimimattomuus koska ministerit eivät välttämättä ymmärtäneet mitä se käytännössä tarkoittaa kun lähdetään toteuttamaan niitä toimenpiteitä ja mimmoisia tuloksia niillä saadaan arvoisa puhemies muutama huomio tästä

rajaa selvä joo arvoisa puhemies ensimmäisenä haluan kiinnittää huomiota siihen että kun tätä nuorisotakuuta nyt lähdetään muuttamaan niin siellä täytyy tehdä radikaalisia muutoksia kiitän siitä luottamuksesta että olen itse päässyt sinne mukaan minut kutsuttiin sinne mukaan ja olen varmasti omalta osaltani kiinnostunut tuomaan niitä näkökulmia mitkä mitkä koskevat erityisesti syrjäytyneitä nuoria ja siinä riskissä olevia koska olen heidän parissaan työskennellyt itse pitkän uran ennen eduskuntaan pääsemistäni

täytyy kiinnittää huomiota muutamaan asiaan ohjaamon tarkoitushan on on olla tämmöinen matalan kynnyksen palvelupiste jossa yhden katon alta saadaan palveluita nuorelle hänen elämänsä tarvetta vastaavia ohjauksia ja neuvoja ja tukea siellä voi saada esimerkiksi terveydenhoitajan palveluita jos kunta niin hyväksi näkee tai psykologin palveluita jopa ja sitten tämmöistä

joudun kuitenkin toteamaan sen että jos ohjaamo nykyisellä toimintamallilla laajennetaan niin siihen jää yksi iso aukko se saavuttaa käytännössä vain ne nuoret joilla on jonkunnäköinen päämäärä tiedossa tai ainakin valmius sen päämäärän tavoittamiseen ohjaamot ikävä kyllä eivät minun tietoni mukaan ole saavuttaneet juuri niitä nuoria joita meidän pitäisi saavuttaa

jotka ovat aika pahasti pois kaikesta toiminnasta täytyy järjestää paljon enemmän kuin pelkästään vastaanottotoimintaa jossa heidän ongelmansa diagnosoidaan heille tulee järjestää tässä ja nyt nonstop tyyppistä palvelutoimintaa joka tarttuu heidän kipeimpiin senhetkisiin ongelmiinsa ne kipeimmät ongelmat nuorten elämässä yleensä ovat se koulutuksen puute ja se työpaikan puute ja se arjen sisällön puute monesti siellä on mukana jopa päihdeongelmia ja mielenterveysongelmia ja ne yhdistettynä jopa asunnottomuuteen ei siinä auta mikään neuvonta missään toimistossa minä ymmärrän että ne ohjaamot rakennetaan jollain konseptilla mutta nyt jotta saataisiin onnistumaan tämä homma pitää ehdottomasti saada sellaisia toimijoita mukaan siihen palvelurakenteeseen jotka osaavat ottaa kopin niistä nuorista sillä hetkellä kun se tilanne sen vaatii kokemukseni mukaan siihen eivät pysty muut kuin kolmannen sektorin toimijat ja järjestöt jotka sillä tasolla työtä tekevät ja ero on siinä että he eivät toimi kello kahdeksan ja kuudentoista välillä he voivat toimia periaatteella meillä on suomessa valtavasti hyviä kolmannen sektorin toimijoita jotka ovat menestyksekkäästi tehneet sellaista jälkeä nuorten auttamisessa että ne pitäisi hyödyntää nytten tämän ohjaamo toiminnan valtakunnallistamisessa ongelmahan on siinä että kunnat saavat nyt itse määritellä tekevätkö he vai eivätkö tee kolmannen sektorin kanssa töitä toinen ongelma on siinä että kolmas sektori ei yleensä saa sitä rahaa mikä nuorisotakuustakin tulee he saavat kyllä paljon kauniita puheita ja saavat sitä yhteistyöhön kannustusta mutta rahaa ei tule ja ilman rahaa on turha odottaa myöskään ammattitoimijoilta laadukasta ja nopeaa palvelua voidaan esimerkiksi olettaa että jos nuori joka tarvitsee tukea haluaa päästä vaikka työelämään tai koulutukseen niin kun meillä nyt ammattikoulujärjestelmästä putoaa noin viisitoista viiva seitsemäntoista prosenttia joka ikäluokasta pois niin hän tippuu pois ei mene ammattikouluun ammattikoulua ei saada niin houkuttelevaksi houkuttelevaksi joidenkin nuorten kohdalla vaikka se

olevaksi tutkinnoksi koska monet nuoret eivät vain yksinkertaisesti mene sinne kouluympäristöön siinä mielessä esimerkiksi suomessa toimii jo hyviä toimijoita kuten esimerkiksi tutustuin viime syksynä setlementtisäätiön osakoulutustoimintaan samaria ryn toimintaan joissa he eri valmennusmalleilla pystyvät kouluttamaan nuoria sellaiseen valmiuteen että nämä voivat muutaman kuukauden tai korkeintaan vuoden koulutuksen saatuaan saada työpaikan ja ne tulokset mitä näistä heidän koulutusohjelmansa läpikäyneitten nuorten määristä on ovat aika huikaisevia koska parhaimmillaan he pystyvät saamaan prosenttia niistä osakoulutuksen käyneistä työelämään kiinni keskiarvo on kuitenkin jokaisessa tapauksessa yli viisikymmentä ja nyt kun puhutaan niistä nuorista jotka ovat tippuneet jo tämän järjestelmän ulkopuolelle niistä joita me emme ole saavuttaneet niin ei voida olettaa että kunta pystyy heidät saavuttamaan vaikka sinne kannettaisiin kuinka paljon rahaa se raha ei enää ratkaise tätä ongelmaa tähän tarvitaan luovuutta ja uudenlaisia toimenpiteitä

viemään hänet niitten kompurointien kompurointien kautta maaliin saakka arvoisa puhemies tästähän voitaisiin paljonkin puhua mutta tästä varmaan puhutaan nuorisotakuuryhmässä enemmän ja tullaan varmasti esittämään myös ministerille jotain radikaalisia toimenpiteitä näitten järjestelmien tueksi mitä me olemme nyt tähän yhteiskuntaan jo rakentaneet toinen asia minkä haluaisin tässä nostaa esiin on tämä vähemmän vähemmän mielenkiintoinen asia varmasti itsellenikin mutta pakko tästä on puhua kun on tästä niin paljon saanut postia se on tämä poliittisten nuorisojärjestöjen saama tuki nyt edustaja edustaja elohan tästä jo mainitsi tässä puheenvuorossaan että on usean vuoden ajan asettanut perussuomalaiset nuoret muihin yleisavustuksen hakijoihin verrattuna eriarvoiseen asemaan tästähän on tullut myös korkeimman hallinto oikeuden päätös ja siinä mielessä että kaksituhattaneljätoista annettu päätös on kuitenkin lainvoimainen ja lisäoikeudenkäynti on tulossa näistä muistakin hakemuksista tuntuu vähän kiusalliselta tästä asiasta puhua mutta mutta minä itse haluaisin oikeastaan niin että me emme antaisi poliittisille nuorisojärjestöille millään tavalla rahaa täältä suoraan automaattisesti vaan ne joutuisivat käymään sen saman prosessin kuin joka ikinen

viisisataatuhatta euroa tai lähes seitsemänsataatuhatta euroa riippumatta siitä että jäsenmäärä on tippunut vaikka neljäkymmentä viiva viisikymmentä prosenttia vuosien saatossa siinä mielessä tämmöinen tasa arvoinen kohtelu näitten osalta olisi olisi ihan kohtuullista koska tästä tulee semmoinen kiusallinen tilanne itse kun olen valtiovarainvaliokunnan jäsen ja nuorten asioitten puolestapuhuja me emme haluaisi tällaista asiaa käydä keskusteluissa kun me käymme valtion budjettia sitten tuolla jaostossa ja muualla muualla läpi toivoisin että tämä asia tulisi korjattua muulla tavalla kuin meidän meidän keskinäisten keskusteluitten kautta arvoisa puhemies olen tosi kiitollinen siitä että kunnat ovat lisänneet kuitenkin omia määrärahojaan nuorten hyväksi osaltaanhan se johtuu tietysti siitä että tämä etsivä nuorisotyö on tullut pakolliseksi kunnille jo joitain vuosia sitten mutta täytyy kuitenkin se mainita että kuntien käyttämä rahamäärä on kymmenen vuoden aikana jos ei nyt lähes tuplaantunut niin tullut yli kolmannes kuitenkin lisää tällä hetkellä se muistaakseni oli noin kaksisataakaksikymmentä miljoonaa jota kunnat käyttävät näitten näitten nuorten palveluitten järjestämiseen ja uskon että avoimella mielellä ja rohkealla innovatiivisella avauksella me voimme luoda myös sellaisen järjestelmän tähän maahan joka oikeasti saavuttaa ennen kaikkea nämä syrjäytyneet nuoret ja siellä riskissä olevat nuoret mutta se vaatii rohkeutta myös virkamiehiltä tehdä uudenlaisia avauksia ja ottaa vähän riskejä koska riskejä ottamatta mikään ei tule muuttumaan

arvoisa puhemies edustaja niikolla oli todella tärkeä puheenvuoro tärkeintä ei aina ole raha ja ja koulutuskaan vaan kaikkein tärkeintä ne välittävät ihmiset nuorenkin ympärillä arvoisa puhemies uudistetun nuorisolain tavoitteeksi on muun muassa mainittu nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen yhteisöllisyyden ja itsenäistymisen tukeminen sekä nuorten yhdenvertaisuuden ja ja kasvuolojen parantaminen nämä kaikki ovat hyvin kannatettavia päämääriä ja toivon todella että näitä asioita voidaan lain avulla parantaa kiitänkin ministeriä siitä että tätä nuorisolakia nyt uudistetaan se on todella tarpeen edellinen nuorisolaki on vuodelta kaksituhattakuusi jolloin elimme nuorten näkökulmasta varsin erilaista aikaa taloustilanne yhteiskunnassa ja monissa perheissä oli parempi ja digitaaliset pelit ja laitteet eivät olleet aivan niin yleisiä kuin tänä päivänä uudistettu nuorisolaki vastaakin nuorten muuttuneeseen toimintaympäristöön hyvin syrjäytymisen estäminen lienee kuitenkin lain tärkeimpiä tavoitteita ja tähän tarkoitettu viranomaisten yhteistyö ja varhainen puuttuminen saattavat antaa nuorille uutta tarmoa etsivää nuorisotyötä on myös tärkeää ylläpitää ja kehittää näin tavoitetaan monia nuoria jotka ovat ideoiden ja pienen työntöavun tarpeessa nuorten työpajat ovat myös erinomainen tapa tavoittaa nuoria lakiehdotuksessa todetaan että nuorten työpajatoimintaa on toteutettu useilla paikkakunnilla yli kolmekymmentä vuotta vuonna kaksituhattaviisitoista työpajatoiminnan järjestäjiä on lähes kaksisataakolmekymmentä ja ja toimintaa on kahdellasadallakahdeksallakymmenelläyhdellä kunnalla laajan kattavuuden kautta myös hieman syrjäisemmillä seuduilla asuvilla nuorilla asuvilla nuorilla on mahdollisuus päästä ohjattuun työpajatoimintaan mukaan myös tasa arvon ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen on erityisen tärkeää kun perheiden tuloerot kasvavat ja nuorilla on hyvin erilaiset lähtökohdat elämään esimerkiksi urheiluharrastuksiin pitäisi mielestäni kaikilla nuorilla olla mahdollisuus lompakon paksuudesta riippumatta liikunnan merkitystä ei voi nuorten kasvatuksessa yliarvioida liikunnan aktiivinen mukaan ottaminen nuorisotyöhön on keskeistä liikunta edistää nuorten fyysistä ja henkistäkin hyvinvointia syrjäytymisen estämiseen voidaan vaikuttaa myös saamalla nuoret harrastusten piiriin nuorisojärjestöt ja vapaaehtoistoimijat ovat avainasemassa moni nuori tarvitsee tsemppaajaa vapaaehtoistoimintaa ei saa vaikeuttaa tulevaisuudessakaan kuten totesin nuorisojärjestöt ovat merkittävä vaikutusväylä nuorille ja niiden asema nuorten yhteiskunnallisessa osallistumisessa on keskeinen on kuitenkin huomattava että kaikkia nuorisojärjestöjä ei valitettavasti kohdella rahoituksen osalta tasa arvoisesti näin on etenkin poliittisten nuorisojärjestöjen kohdalla tasa arvo niidenkin osalta olisi suotavaa kuten niikko ja elo jo aikaisemmin ovat todenneet niin perussuomalaiset nuoret on kärsinyt jo vuosia tästä epätasa arvosta tuen suhteen ja haluankin uskoa että tämä asia on tulevaisuudessa korjaantumassa nuorisolaissa on otettu huomioon myös digitaalisuus uusi digitaalinen toimintaympäristö jossa nuoret viettävät suuren osan ajastaan on todella otettava huomioon samalla on kuitenkin järkevää pitää digihurmoksessa huolta siitä että perinteinen kirjoitustaito ja myös lukutaito ovat tulevaisuudessa vahvoilla yhteisöllisyys on otettu keskeiseksi lähtökohdaksi lainvalmistelussa hyvä näin toimimalla yhteistyössä muiden kanssa nuori oppii parhaiten hyvän kansalaisen perustaitoja kysymyksiä herättää kuntien tasa arvoinen tasavertainen mahdollisuus toteuttaa nuorisolain vaatimia toimenpiteitä toimintamallit eivät ole ilmaisia ja ja kuten hyvin tiedämme on kuntien välillä merkittäviä varallisuuseroja olisi keskeistä pitää huolta siitä että kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus päästä nuorisotyön ja toiminnan piiriin asuinpaikasta riippumatta arvoisa puhemies on myös tehtävä työtä sen eteen että toisten kunnioittaminen hyvät käytöstavat elämän arvostus ja empatia kuuluvat nuorten arvoihin tässä työssä on nuorisotyön lisäksi keskeinen merkitys kodilla ja koululla

arvoisa puhemies

jonka valmistelusta on tänään täällä salissa jo monessa puheenvuorossa kiitelty ahkeraa ja osaavaa ministeri grahn laasosta jos ministeriä on on tarpeen jollakin määreellä määritellä tämän lain valmistelu on osoittanut että ministeri on myös osallistava ja hän on valmistelussa ottanut nuoret itsensä mukaan niin että tämä laki on myös nuorten näköinen niin kuin nuorisolain täytyykin

olla uusi nuorisolaki tulee tarpeeseen ja se vahvistaa tätä vanhaa nykyistä lakia siltä osin kun laki on jäänyt ajasta ja osoittautunut toimimattomaksi tässä vuosien saatossa ajat muuttuvat ja ja siltä osin täytyy näitä lakejakin tarkistaa tämä uusi laki myöskin selkeyttää valtion ja kunnan välistä vastuunjakoa sen osalta mikä tulee esimerkiksi nuorisotyöhön itse minä olen kantanut tämän nuorisolain valmistelun osalta mutta myös liittyen tähän kuntalain kirjaukseen nuorisovaltuustoista huolta siitä millä tavalla varsinkin siellä kunnissa voidaan aidosti varmistaa että nuorilla on oikeat vaikutusmahdollisuudet tämä on ollut sikäli haasteellista koska on ymmärrettävää että tämänkään lain osalta ei voida ei oikein ole mahdollisuutta säätää uusia tehtäviä ja velvoitteita kunnille vanhojen päälle mutta tämä uusi laki antaa kunnille kuitenkin paremman mahdollisuuden toteuttaa nuorisotyötä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen minä kuitenkin kiinnittää huomiota tähän lain vaikuttavuuteen ja siihen aitoon vaikuttamiseen koska siihen me voimme kaikki erityisesti siellä kunnan päätöksenteossakin jatkossa vaikuttaa uuden nuorisolain keskeisenä tavoitteenahan on vahvistaa nuorten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa näitä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa vahvistetaan uudessa laissa kuntien lisäksi aikaisempaa selkeämmin ennen kaikkea valtionhallinnossa mutta kyllä siellä kuntien osaltakin voidaan edelleen näitä vaikutusmahdollisuuksia kehittää nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden toteutumisessa tuleekin olemaan ihan keskeistä se millä tavalla tämä uusi nuorisolaki ryhdytään toimeenpanemaan kunnissa uudistuksen yhteydessä olisi olennaista kiinnittää huomiota myös nuorille suunnattujen osallistumismahdollisuuksien vaikuttavuuteen jotta se osallistuminen ei jää näennäiseksi tai päälleliimatuksi hirveän helposti käy jos perustetaan nuorille joitain muusta päätöksenteosta irrallisia omia vaikuttamisen paikkoja nuorten osallistumisesta vaikuttamisesta ja kuulemisesta säädetään ottaen huomioon tämä kuntalaissa mainittu nuorisovaltuustomahdollisuus se voi olla myös joku muu vaikuttajaryhmä nuorille mutta monessa kunnassa tähän nuorisovaltuustoratkaisuun on päädytty ja ihan hyvä niin koska nuorisovaltuustoista on varsin hyviä esimerkkejä hyviä kokemuksia monesta kunnasta

helposti tosiaan ajatellaan että kun varmistetaan että jokaisessa kunnassa on se nuorisovaltuusto niin sillä on tämä osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien velvoite täytetty mutta näinhän se ei tietenkään vielä ole nuorten mielipide voidaan kuulla vain jos sitä kuunnellaan ja siinä kuulemisessa ja kuuntelussa ratkaisu ei ole se että nuoret keskustelevat vain keskenään osallistumismahdollisuuksien ja ja sen kuulemisen vaikuttavuuden parantamiseksi on tärkeätä myös se että me aikuiset tarkistamme asenteita ja toimintatapoja niin että nuoret kokevat että tällä heidän tekemällään työllä oikeasti on merkitystä minä haluaisin lisäksi puhua näistä lain yleisistä tavoitteista aivan lyhyesti arvoisa puhemies lain yleisenä tavoitteena mainitaan monia hyviä tärkeitä tavoitteita haluaisin nostaa ennen kaikkea esille kestävän kehityksen joka on hyvä yleinen yhteiskunnallinen ohjenuora nimenomaan niin kuin se tässä lakiesityksessä ymmärretään eli laajasti käsitettynä huomioidaan taloudelliset sosiaaliset ja ympäristönäkökulmat ja ja vastuu näissä kaikissa kolmessa

kulttuurien moninaisuutta pidetään esillä ja vahvistetaan

arvoisa puhemies hyvä ministeri

pitää olla mahdollisuus onnelliseen lapsuuteen ja saada tasavertaiset eväät myöhempään elämään vanhempien koulutuksesta taloudellisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta pidänkin hyvänä nyt esittelyssä olevaa nuorisolakia ja sen henkeä vahvistaa nuorten osallistumista kuuntelemista ja yhdenvertaisuutta mutta laki ei riitä paikkaamaan niitä puutteita mitä meillä on muissa peruspalveluissa ja perheiden toimeentulossa vaikuttaen radikaalisti nuorten elämään terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl ja suomen nuorisotutkimusseura julkistivat elokuun alussa uraauurtavan seurantatutkimuksensa jossa seurattiin kaikkia suomessa vuonna syntyneitä tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän syntyneitä noin kuusikymmentätuhatta henkilöä sikiökaudelta kaksikymmentäviisi vuotiaiksi asti sekä heidän vanhempiaan vuonna kahdeksankymmentäseitsemän syntyneiden ikäluokka varttui yhdeksänkymmentä luvun laman aikana jolloin työttömyys ja taloudelliset vaikeudet kohtasivat huomattavaa osaa perheistä tuolloin lasten ja perheiden peruspalveluista karsittiin voimakkaasti ja ehkäisevästä työstä tingittiin koululaisten terveystarkastuksia vähennettiin neuvolatyötä karsittiin lapsiperheiden kotipalvelut ajettiin alas nuorisotaloja laitettiin kiinni ja koulujen ja päiväkotien resursseista ja henkilöstöstä säästettiin

puuttui peruskoulun jälkeinen tutkinto noin viisi vuotta peruskoulun päättymisen jälkeen

ja noin kahdeksantuhatta heistä ei ole työelämässä lapsuudenaikainen köyhyys on yksittäisistä nuorten aikuisten hyvinvoinnin riskitekijöistä merkittävin tämän thln tutkimuksen mukaan vanhempien työttömyys sekä taloudelliset ja terveydelliset vaikeudet lisäävät lasten koulunkäynnin ja mielenterveyden ongelmia sekä huostaanottoja mitä nuorempi lapsi on on ollut perheen kohdatessa taloudellista puutetta sitä haitallisempaa se on myöhemmän hyvinvoinnin kannalta kun mittareina koulutus teiniäitiys rikollisuus ja mielenterveys vanhemmuutta kuormittavien tekijöiden kasautuminen vaikuttaa erityisesti epäsuotuisalla tavalla nuorten kykyyn kiinnittyä yhteiskuntaan terveysongelmat ilmenevät usein vasta pitkän ajan kuluttua näin ollen hyvinvoinnin tukeminen ja ehkäisevä työ pitää aloittaa varhain lapsiperheitä tulee auttaa jo ennen ongelmien ilmaantumista yksilön kannalta tarkasteltuna tänä päivänä suomalainen palvelujärjestelmä toimii liian myöhään ja vasta vakavien ongelmien ilmaannuttua tämä tulee korjata

nuorisotyössä on kyse siitä että nuorelle tarjotaan mahdollisuus muokata omaa tulevaisuuttansa itsensä näköiseksi ja tuossa työssä pitää nuoren oman toiveen olla keskiössä

mietimme niitä isoja rakenteellisia uudistuksia jotka liittyvät vaikkapa sote uudistukseen kuntien ja maakuntien välisen työnjaon uudistamiseen niin haluaisin oikeastaan haastaa ministeriä miettimään sitä että entäpä jos nuorten palveluiden lisäksi olipa kyse nuorisotyöhön liittyvistä palveluista tai koulutuksesta joka jo on siellä kuntapohjaisesti keräisimme työllistämispalvelut sinne samaan kassiin ja samaan kokonaisuuteen koska jos nyt mietimme näillä eväillä mitä tällä hetkellä on tiedossa niin kuntiin jää koulutus sinne jää nuorisotyö sinne jäävät työpajat sinne jäävät ehkäisevä nuorisotyö ja monet nuorten kasvua tukevat palvelut

sen takia toivoisin että nuorten työllistämisvastuu ja työvoimapalveluiden vastuu siirtyisi tässä kokonaisuudistuksessa kuntien tasolle koska uskon että siellä me voisimme rakentaa eheämmän kokonaisuuden joka nimenomaan ottaisi nuoren tarpeet paremmin huomioon ja varsinkin kun siellä kunnissa on yritykset siellä on asunnot ja siellä on monet asiat jotka nuorten elämään liittyvät silloin me voisimme tehdä aidosti moni alaisen palvelun joka tukisi nuorta jos ajattelee vaikkapa hämeenlinnaa missä meillä on ollut nuorten ja lasten lautakunta joka on käsitellyt koko koko tätä sektoria ja siellä muuten on ollut nuorisovaltuustojen edustus ihan jokaisessa kokouksessa mukana päättämässä näistä asioista niin se on toiminut hyvin koska se on osannut katsoa kokonaisuutta ja uskoisin että jos nuorten työllistymispalvelut siirrettäisiin kuntiin niin syntyisi parempi kokonaisuus

täällä on todellakin ollut ilo kuunnella tätä keskustelua kun voi todeta että edustajat niin hallituksesta kuin oppositiosta ovat olleet tyytyväisiä nuorisolakiin sinällään täällä on nostettu nyt ehkä päällimmäisenä ongelmana työpajatoiminta sekä ehkäisevä nuorisotyö joka ihan aiheellisesti on ollut nyt tänään keskusteluissa toivon että kun tämä tämä syksy etenee ja kun ministerikin on luvannut täällä että tähän etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan haetaan yhteistä ratkaisua ja rahoitus tullaan turvaamaan niin me voimme yhteisellä rintamalla tuossa ennen joulua sitten kiittää että olemme onnistuneet tässä mutta arvoisa puhemies olen valtakunnallisen työpajayhdistyksen puheenjohtaja tämän vuoden alusta ja olen tästä syystä kiertänyt eri puolilla suomea tutustumassa näihin työpajoihin ja näihin toimintoihin ja sisältöihin ja ja nyt oikeastaan tältä osin haluaisin vielä viestittää sen että kun me puhumme nyt nuorisolaista niin

myös meidän työllisyyspolitiikka ja hallituksen nyt antamat muut rahoituslinjaukset jotka koskettavat palkkatukea tämä palkkatuki ohjautuu pääsääntöisesti yrityksiin ja tällä hetkellä työpajoissa on suuri huoli se että että rahoitusta ei sinne enää tule minkä seurauksena he eivät pysty palkkaamaan enää palkkatukityöllä nuoria näihin työpajoihin

tämä työpajatoiminta ja etsivä nuorisotoiminta joudutaan ajamaan alas sitten puhemies puhemies

edustajaa siirtymään puhujapönttöön kaksi minuuttia paikalta on se raja minkä ylittymisen jälkeen joko lopettaa tai siirtyy puhujapönttöön edustaja siirtyy

oikeastaan kysyisin ministeriltä vielä ministeri mainitsi tästä ohjaamo toiminnasta joka tällä hetkellä on kolmellakymmenellä paikkakunnalla eri puolilla suomea ja tämä ohjaamo toimintahan on tämmöinen matalan kynnyksen palvelupaikka jossa meidän nuoret saavat ohjausta neuvontaa ja siellä on eri hallinnonalojen riippuen vähän miten se on missäkin alueella koottu ja toimijoiden tämmöinen voisiko sanoa palvelukeskittymä ja nyt sitten tässä yhteydessä kun kiersin näitä työpajoja kiersin myös näissä ohjaamoissa ja nyt minun täytyy sanoa että olen todella harmissani siitä että että tämä ohjaamo toiminta jonka varmaan on tarkoitettu tämmöinen hyvä paikka joka ottaisi kopin nuoresta kun nuorella on erilaisia kysymyksiä käytännössä ei valitettavasti toimi erityisen hyvin vaikka ministeri on ilmeisesti saanut toisentyyppistä tietoa nyt se perusta minkä takia se ei toimi on se että meillä on eri puolilla kuntia jo rakennettu tällaisia monialaisia toimijayhteisöjä ja nyt tämä ohjelma on tuonut tavalla tai toisella myös päällekkäisyyttä näitten

totesi tässä että sitä lähdetään valtakunnallistamaan toivoisi että tämä selkeytyisi sillä tavalla että eri kunnissa tunnistettaisiin se mikä sen todellinen rooli ja tehtävä on eikä sitä koettaisi sillä tavalla että

kun se on päällekkäistä toimintaa niin resursseja jaetaan voisiko sanoa ei järkevällä tavalla ja ja sen takia sitten tämä toiminta ei ole päässyt syttymään niihin tavoitteisiin mitä siitä on haettu

arvoisa puhemies vaikka en enää itsekään tähän nuorisolain piiriin kuulu niin tästä muutaman sanan rohkenee sanoa ensinnäkin voin yhtyä niihin kiitoksiin mitä täällä on esitetty tämän lain tavoitteista ne ovat erittäin hyviä ne ovat erittäin kannatettavia ja siltä osin

niiltä ongelmilta mitä täällä on hyvin nostettu esille sitten olisin vielä ministeriltä kysynyt kun tämän lain käsittelyn yhteydessä on pidetty vähän suurtakin meteliä siitä asiasta mikä liittyy lain tavoitteisiin ja niihin niin kutsuttuihin toiminnan lähtökohtina oleviin arvoihin ja kun täältä sana monikulttuurisuus piti vaihtaa muotoon kulttuurien moninaisuus ja tätä tietyt poliittiset ryhmät ihan juhlistivat suurena voittona niin olisin nyt ministeriltä kysynyt kun pidän tätä hieman ehkä triviaalina asiana mikä sitten oikeastaan tässä muuttuu vai muuttuuko mikään

arvoisa puhemies

esiin ja hyödyntää niitä yli kolmekymmentä vuotisen toiminnan jälkeenkään nuorten työpajatoiminnan valtakunnallinen peitto ei ole vielä täydellinen myöskään nuorisoetsivätoimintaa ei ole vielä joka kunnassa ja taitaapa olla jokunen kunta josta ei löydy kumpaakaan mainituista onneksi nämä kunnat taitavat olla kuitenkin aika vähissä yhden käden sormilla laskettavissa mutta meidän pitää etsiä sinnikkäästi kannusteita jotta asuinpaikasta riippumatta nuorella olisi mahdollisuus saada tämän lain tarkoittamia palveluja haluan nostaa tässä esille asian joka ei varsinaisesti kuulu tähän lakiin tiedonkulku eri asiantuntijoiden asiantuntijoiden välillä täytyy saada kohenemaan hyvin usein nuori jää vaille rinnalla kulkijaa esimerkiksi nuorisoetsivää sen vuoksi että tieto ei kulje nuorisoetsivän pitää saada nykyistä helpommin personoitua tietoa nuorista jotta hän löytää sen nuoren joka tarvitsee aikuista rinnalleen nuoret eivät saa olla vain numeroita tilastoissa meidän aikuisten tässä taidettiin aiemmin todeta että keski ikäisten tulee avata nuorille mahdollisuuksia paikalliseen osallistumiseen nuorethan itse ovat hyvin näppäriä ottamaan käyttöön erilaisia työtapoja he eivät aristele yhteydenpitoa verkossa tai bittimaailmassa esteet taitavat useimmiten olla meidän aikuisten korvien välissä tähän liittyy se että aikuisen pitää olla tavoitettavissa myös muuna aikana kuin virka aikana myöskin siellä netissä käytävään keskusteluun peruskoulun oppilaskunta on ensimmäinen askel järjestäytyneenä vaikuttamiskanavana oppilaskunnan työn tukemiseksi tarvitaan asiaan vihkiytyneitä vihkiytyneitä koulun aikuisia ja ihan oikeita asioita

ihan oikeasti voivat vaikuttaa ja kohtuullisen nopeasti vielä näkevät oman toimintansa vaikutuksen vielä parempi olisi että he itse voisivat olla toteuttamassa näitä hankkeita nuorten kuuleminen on monessa kunnassa arkipäivää niin pitää olla mutta siellä on vielä paljon kehitettävää monissa kunnissa on viisaasti otettu nuoret mukaan lautakuntien valmistelutyöhön tasavertaisina muiden päättäjien kanssa ja kuten jo aiemminkin todettiinkin lähes kaikki kunnissa päätettävät asiat ovat jollain tavalla myöskin nuorten asioita

arvoisa puhemies

nuorisovaltuuston kokoaminen tällaisin periaattein olisi aivan sama me kokoaisimme meidän eduskunnan sillä perusteella että kuka tahansa neljäkymmentä vuotias tamperelainen pystyy hyvin puhumaan kaikkien nelikymppisten tamperelaisten puolesta ehkä jopa lempääläläisten tällainen demokratiakäsitys edustaa pikemminkin yksipuoluejärjestelmää kuin monipuoluejärjestelmää ja sille on ominaista että se pikemminkin piilottaa mielipide eroja kuin kasvattaa lapsia niitä ja pääsemään debatin kautta viisaampiin ratkaisuihin kuin mitenkä yhden äänen yhden mielipiteen todellisuudessa voidaan päästä

toinen fakta on että niin ikään kuin sosiaaliluokkaankin liittyvät yksilön ominaisuudet korreloivat suoraan siihen kuinka paljon henkilö luottaa virallisiin demokraattisiin elimiin ja kuinka paljon hän on valmis ja halukas osallistumaan niihin esimerkiksi äänestämällä tai jopa asettumalla itse ehdokkaaksi tämä on täysin luonnollista koska jos ihminen kokee että järjestelmä ei tuota hänelle mitään positiivista ei tarjoa hänelle väylää parantaa omaa ja läheistensä asemaa silloin järkevä ihminen tietysti suuntaa energiansa sellaisiin vaikuttamisen muotoihin sellaisiin

arvoisa puhemies on oikeastaan varsin hieno asia että näin aloittaessamme syksyn istuntokautta ensimmäisenä asiana on nuorisolaki ja että se on herättänyt näin paljon kiinnostusta eri näkökulmista tässä salissa on käytetty jo viisikymmentä puheenvuoroa tähän mennessä ja hyvin erilaisista näkökulmista on asioita tuotu esiin ihan nuorten arjesta selviämiset tulevaisuuden mahdollisuudet on kuultu sosiologista analyysia on tehty ja näin edelleen oikeastaan tämä on varsin hyvä merkki että tässä salissa on huoli ja vastuuntunne nuorista ja ennen kaikkea se ajattelu on on ollut monissa että ei tehdä lakia nuoria varten vaan että nostetaan näin että nuori entistä enemmän elämässään voisi olla subjektina tuossa debatin aikana itse toin esille tuon perimmäisen kysymyksen kuka viime kädessä oikeastaan ottaa kopin nuorista ja ministeri tähän vastasi että juuri tämä ohjaamo toiminta ja ja sen kehittäminen ja laajentaminen on on se vastuullinen realistinen tie tähän liittyen kysyisin ministeriltä missä määrin nykyisin esimerkiksi

tietosuojakysymykset esteenä että tällainen

ohjaamo toiminta ei parhaalla mahdollisella tavalla ole ole nuoria palvelemassa

arvoisa rouva puhemies tänään on käyty hyvää keskustelua nuorison tilanteesta ja siitä miten me voimme täällä valtakunnan tasolla viedä eteenpäin myös tätä nuorisopuolta tietenkin työllistymismahdollisuudet on iso asia mutta sitten ovat nämä kaikki tukitoimet mitä sitten siellä puolella voidaan tehdä ja tämän etsivän nuorisotyön osalta on kyllä todettava että on mielenkiintoista mitä tuolla työmarkkinajärjestöjen esityksessä sitten tulee tähän asiaan liittyen että miten siellä puolella voidaan viedä eteenpäin sitä sitä mallia koska sitä pidetään kuitenkin hyvänä silloin kaksituhattayksitoista kun tuli tämä mahdollisuus kuitenkin säädettiin että tämä työ on vapaaehtoista

kuitenkin resurssit pitää turvata tähän vaikka hyvä ajatus ja kehityskulku omastakin mielestäni olisi se että tätä pitää olla kattavasti tarjolla valtakunnallisesti koska kuten sanottua se maksaa itsensä kyllä takaisin

tässä hallituksen lakiesityksen tekstissäkin puhutaan hyviä kokeiluja tähän asiaan liittyen on mutta kuten me tiedämme sekä nuorten että lasten puolella on edelleen tukitoimissa ja auttamistyössä viranomaisten kesken ongelmia siinä että tiedonsaanti ei toimi ja traagisiakin tilanteita syntyy kun kun jääpi tiedostamatta pahoja pahoja tilanteita perheessä myös nuorten osalta tässä on ongelmia eri toimijoitten välillä niin kuin eri eri työllisyystoimijoitten ja ja valtion ja kuntien viranomaisten kesken eli tämä tiedonsaanti on sellainen asia joka pitäisi saada kyllä valtakunnallisesti ratkaistua

haluaisin vielä sanan tuosta maakuntavaltuustoasiasta sanoa

niin arvoisa puhemies jatkaakseni vielä vaikuttamismahdollisuuksista olen itse ollut maakuntavaltuuston jäsen tuolla kainuussa kun meillä oli kainuussa tämä maakuntahallintokokeilu silloin hyviä tuloksia tuli siinä mutta myös käytiin keskustelua siinä silloin tästä nuorten osallistumisesta ja meillähän perustettiin myöskin sitten olin osin siinä mukana perustamassa nuorten oma tämmöinen maakunnallisesta

nuorisofoorumista puhutaan tällä hetkellä että virallista valtuustoa ei tällä hetkellä ole nyt sitten mutta jäi toimimaan kuitenkin tämmöinen nuorten vaikuttajaverkosto siellä he pystyvät alueellisesti sitten paljon laajemmin ottamaan kantaa asioihin nuoria koskettavat se on hyvä asia mutta siihenkin pitää saada semmoista runkoa semmoista on mietitty että kuka niissä sitten toimii aikuisten puolelta tämmöisenä toimijana ja tukijana nuorisopuolelta tai tai esimerkiksi koulutuspuolelta itse olen ollut esimerkiksi kajaanin nuorisovaltuuston jäsen aikoinaan viitisentoista vuotta sitten ja on sanalla sanottava että jos ei siinä ole nuorisotyöntekijä nuorisotyöntekijä tai joku muu ammattilainen mukana reilusti sitä kuitenkin auttamassa ja viemässä eteenpäin että mihin nyt kannattaa tarttua mitkä ovat ne toimintatavat ja jollei ole sellaista tietynlaista vaikuttamiskoulutusta siihen liittyen eli ole tavallaan tämmöistä miten sen sanoisi valiokuntaneuvosta tällä tällä nuorisovaikuttajaryhmällä mukana niin hirveän vaikea siihen aitoon vaikuttamiseen on sitten mennä eteenpäin kyllä niistä helposti tulee sitten diskojenjärjestäjäryhmiä minulla on oma kokemus tästä hyvin vahvasti ja jotta tämä aito osallistuminen ja vaikuttaminen ja siihen päätöksentekoon oikean panoksen antaminen on mahdollista niin siihen tukitoimintaan tarvitaan sitten myös resursseja kaiken kaikkiaan tämä nuorisolain eteenpäinvieminen on hyvä asia mutta valiokuntakäsittelyssä varmaan tulemme ottamaan kantaa sitten vielä myös tähän miten nimenomaan tätä nuorten vielä konkreettisemmin vahvistaa ja siellä kuntatasolla ja maakuntatasollahan sitten tietenkin tehdään se käytännön kehittämistyö meidän hyvien nuorisotyöntekijöitten ja muitten ammattilaisten avulla

puhemies on todella upeaa että me olemme päässeet ensimmäisenä hallituksen esittelynä käymään läpi nuorisolakia meidän nuorten tilannetta laki on erittäin hyvä ja nostan muutaman tähän loppuun tuetaan nuorten kasvua itsenäistymistä yhteisöllisyyttä ja kansalaisyhteiskunnassa toimimista eli monia hyviä tavoitteita varmasti meillä on jatkossakin kysymyksiä millä tavalla voimme toimia entistä paremmin mutta tältä osin nuorisolaissa hienosti tulee moniammatillisuus joka on tätä päivää että lähdetään pohtimaan siellä ihan vaikka koulutasolla miten erilaisten ammattilaisten roolit sovitetaan yhteen nykyistä paremmin yhtä lailla täällä nousi kysymys siitä miten löytyy se yksi tärkeä henkilö joka vastaa nuoresta se on ehkä semmoinen avainkysymys joka tulee ratkaistavaksi yhtä lailla on tämä kysymys tiedonkulusta miltä osin tulee ja sitralla on ollut näitä liputtamis ja muita hankkeita joissa on haettu

sitten ministeri grahn laasonen kolme minuuttia
arvoisa puhemies kiitoksia eduskunnalle näistä hyvinkin rohkaisevista puheenvuoroista nuorisolaki uudistettu entistäkin parempi nuorisolaki sai kyllä tässä lähetekeskustelussa hyvän positiivisen vastaanoton ja siirtyy nyt sitten seuraavaksi valiokunnan käsiteltäväksi kyllähän se niin on että tämä nuorten osallisuus on meille yhteinen asia ja sen pitää toteutua päätöksenteon kaikilla sektoreilla hallituksen nuorisoministerinä olen toisinaan huolissani siitä ettei nuorisoasioita niputeta vain ikään kuin nuorisotoimialaan vaan että että nuorten ääni kuuluisi päätöksenteossa kaikilla sektoreilla puhutaanpa sitten sosiaali ja terveydenhuollosta tai maankäytöstä asumisesta rakentamisesta ihan kaikesta koulutuspolitiikasta itsestäänselvästi ja niin edelleen niiden tulisi olla sellaisia politiikan sektoreita joissa nuorilla on sanansa sanottavana eli kaikki politiikka voi sanoa on

ja nuorten nuorten ottaminen mukaan päätöksentekoon vaatii meiltä päättäjiltä työtä sen eteen että nuorten ääni kuuluu täällä käytettiin hyviä puheenvuoroja siitä miten ei ole olemassa jotain yhtä nuorten ääntä vaan on hyvin paljon erilaisia ääniä yhä moniarvoisemmassa yhteiskunnassa se on rikkaus ja vahvuus mutta se vaatii meiltä sitä että kuullaan entistä herkemmällä korvalla erilaisia näkemyksiä ei ainoastaan yksittäisiä näkemyksiä täällä nousi muutamia kysymyksiä ja havaintoja vielä esiin ja paljon jää tietysti vielä myöhempiinkin vaiheisiin käsiteltäväksi ohjaamoista erittäin tärkeätä tavoitteessa valtakunnallistaa ohjaamot on se että löytyy sellaisia toimivia paikallisia ratkaisuja joissa ei rakenneta jotain uutta päälle tai päällekkäistä toimintaa vaan rakennetaan semmoiset verkostoyhteistyömallit joilla nuorten palvelut ovat mahdollisimman helposti saavutettavissa meidän nuorille ja että ohjaamoista käsin voidaan ohjata nuoret oikealle polulle elämässä eteenpäin niin että on yksi paikka jonne mennä josta voi saada apua ja tukea mutta tässä meillä on iso työ vielä edessä samoin uusi

tuottaa varmasti uusia ehdotuksia joihin toivon että suhtaudutaan ennakkoluulottomasti niin että syntyisi myöskin semmoisia uusia ajatuksia viime hallituskaudella asetettiin tämä nuorisotakuutavoite mutta selvää on ettei se tullut valmiiksi neljässä vuodessa vaan siinä oli paljon puutteita niitä pyritään nyt tilkitsemään ja kehittämään tätä toimintaa niin että

tack fru talman tämä lakipakettihan on kuten edustaja gustafsson tuossa sanoi varsin ok kokonaisuus ja tässä on hyviä tavoitteita esimerkiksi

edistäminen on se sitten sitä tai tai monikulttuurisuutta haluaisin hieman kysyä tästä etsivästä nuorisotyöstä hallituksen on kaiketi sanottu että sen pitäisi kattaa koko maa se on kuitenkin ollut raskaiden leikkausuhkien alla nyt kahdessa kahdessa budjettikäsittelyssä niitä uhkiahan on hieman saatu saatu sitten torjuttua torjuttua käsittelyissä miten näette miten tämä tavoite että se kattaisi koko maan joka on nähdäkseni hyvin tärkeä tavoite tämän alueellisen yhdenvertaisuuden kannalta on yhteensovitettavissa tämän tämän tiukan taloustilanteen ja ilmeisen leikkaushalun kanssa kiitos
ministeri grahn laasonen minuutti riittänee
arvoisa puhemies tätä aihetta on käsitelty tässä salissa jo runsaan tovin ja olen vastannut tähän rahoitukseen liittyvään kysymykseen jo useamman kerran hallituksen tahtotila on se että voisimme turvata etsivän nuorisotyön työpajatoiminnan ja nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoituksen ja tähän asiaan tullaan palaamaan seuraavan kuukauden aikana

arvoisa puhemies kulttuuriperintö on yksi sivistyksen ja kansallisen kulttuurin perustekijöitä merkittävien kulttuuriesineiden säilyminen osana kansallista kulttuuriomaisuutta on tärkeää tämän hallituksen esityksen tarkoituksena ja tavoitteena on selkeyttää kulttuuriesineiden maastavientiä koskevia voimassa olevia säännöksiä ja saattaa ne ajan tasalle lisätä tietämystä kulttuuriesineiden maastavientiin liittyvistä menettelytavoista ja lupakäytännöistä ja edistää kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien kansallisaarteiden suojelemista

sitä sovelletaan kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien kulttuuriesineiden vientiin suomesta muihin euroopan unionin jäsenvaltioihin ja vientiin unionin alueelta laissa määriteltyjä kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvia esineitä ei saisi viedä maasta ilman maastavientilupaa vientilupaa edellyttävät esineet on jäsennelty laissa neljään pääryhmään yksi viiva kolme kategorioiden ryhmään kuuluisivat suomen kansalliseen historiaan ja merkkihenkilöihin kuuluvat esineet muinaismuistolaissa tarkoitetut esineet sekä arvokkaat arkistot ja kokoelmat neljäs ryhmä on esineitä esineitä joiden luvanvaraisuuteen vaikuttaisivat ikä alkuperämaa ja suomessa oloaika maastavientilupaviranomaisina toimisivat museovirasto ja kansallisgalleria ne pyytäisivät tarvittaessa asiantuntijalausuntoja toisilta museoilta ja muilta asiantuntijatahoilta museovirasto ylläpitää uuden lain myötä

vaikutuksia viranomaisten toimintaan sillä ei myöskään ole tarkoitus puuttua yksityisen henkilön omistusoikeuteen jos henkilö muuttaa pois suomesta tai jos hän saa kulttuuriesineen perintönä tai osituksen perusteella pidän tätä lakiesitystä tarpeellisena ja se vastaa myöskin

arvoisa puhemies kuten ministeri tuossa juuri kertoi niin tämä on tärkeä laki kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta itse haluaisin kiinnittää huomiota tuohon ryhmä neljään kulkuneuvoihin jotka siellä on eritelty suomessa on tämmöisiä kuin historiallisia autoja automobiilikerhot säilyttävät kulttuurihistoriallisesti tärkeitä kulkuneuvoja suomessa ja siellä tehdään hyvää kulttuurityötä tässä on nyt tärkeällä tavalla otettu esille myös voiko näitä niin sanottuja museoajoneuvoja taikka vastaavia viedä viedä maasta pidän tärkeänä että tämä tarkennetaan tässä esityksessä olevalla tavalla ja saadaan sille asialle viralliset puitteet meillä on suomessa merkittäviä henkilöitä jotka ovat ajaneet kulkuneuvolla ja joitain muita tämmöisiä presidenttien autot muun muassa esimerkkinä ja siellä on ollut tämmöisiä tilanteita että että näitä autoja on viety suomesta ja tällä lailla kadotettu sitä tärkeää kulttuurihistoriallista arvoa nyt tässä lakiesityksessä tähän kiinnitetään oikealla tavalla huomiota ja sitten kun tämä valiokuntakäsittelyssä on toivon että asianmukaisia järjestöjä kuullaan niin sanotusti asiantuntijoina siinä ja saadaan tarpeelliset huomiot lakiin mukaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies olemme kesän aikana opetus ja kulttuuriministeriössä ja hallituksessa ahkeroineet teille paljon töitä tänne eduskuntaan tekijänoikeusmarkkinoilla keskeisinä toimijoina ovat yhteishallinnointiorganisaatiot esimerkiksi teosto ja kopiosto ne myöntävät tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden puolesta käyttölupia tekijänoikeudella suojattuun sisältöön yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaan kuuluu myös tekijänoikeuskorvausten hallinnointi ja tilittäminen oikeudenhaltijoille teosten käytön valvonta ja muu toiminta oikeudenhaltijoiden eduksi

suomessa yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminta on ollut tutkinnan kohteena kilpailuvirasto julkaisi vuonna kaksituhattaneljätoista selvityksen jossa tarkasteltiin teosmarkkinoiden epäkohtia suomessa moni siinä havaituista epäkohdista tulee nyt korjatuksi

että kaikki yhteishallinnointiorganisaatiot toimivat samojen pelisääntöjen mukaan ainoastaan näin voidaan turvata terveet kilpailuolosuhteet direktiivillä on myös yhteys eun digitaaliseen agendaan erityisesti musiikin lisensiointimarkkinoilla ongelmana on ollut vaikeus hankkia tarvittavat oikeudet musiikin verkkopalveluita varten aikaisemmin rajat ylittävät palvelut kuten meillä muutama vuosi sitten nokian comes with music joutuivat neuvottelemaan tekijänoikeuksista kutakin maantieteellistä aluetta varten erikseen siitä aiheutui merkittäviä lisäkustannuksia musiikkipalvelujen tarjoajille tarjoajille uudella lainsäädännöllä luodaan ratkaisu jolla helpotetaan musiikkiteosten oikeuksien lisensiointia rajat ylittäviä musiikkipalveluja varten lisäksi edellytetään että yhteishallinnointiorganisaatiot ottavat käyttöön sähköisiä asiointimahdollisuuksia tämä edistää digitalisaatiota arvoisa puhemies ehdotus laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista tulee parantamaan niin oikeudenhaltijoiden kuin käyttäjien oikeusturvaa suhteessa yhteishallinnointiorganisaatioihin mahdolliset syrjivät tai muuten epäasialliset sopimus tai muut käytännöt on mahdollista viedä tuomioistuimeen arvioitavaksi tai saattaa valvontaviranomaisen tietoon esityksen mukaan valvontaviranomaisena toimii patentti ja rekisterihallitus

jossa eri sidosryhmät ovat edustettuina näin pyritään takaamaan että tekijänoikeuden yhteishallinnointi kehittyy ympäröivän yhteiskunnan odotusten mukaisesti

arvoisa puhemies tämä esitys on askel oikeaan suuntaan toki askel on pieni ja se otetaan yli kymmenen vuotta liian myöhään mutta parempi nyt kuin ei silloinkaan euroopan unionin digitaaliset sisämarkkinat eivät tunnetusti toimi ja merkittävä tekijä on euroopan pirstoutunut tekijänoikeusjärjestelmä siinä missä tuotteet ihmiset ja pääomat liikkuvat vapaasti eu maiden rajojen yli bitit eivät liiku voin ostaa maltalta paperikoneen mutta en katsella netistä ruotsin tv ohjelmia ainakaan ellen huijaa sijaitsevani fyysisesti ruotsissa etenkin ahvenanmaalla tätä on kritisoitu jo pitkään digitalisoituvassa maailmassa onkin välttämätöntä lisätä eun vapaan liikkuvuuden periaatteeseen neljäs digitaalinen ulottuvuus myös tiedon on liikuttava euroopassa vapaasti eikä kyse ole vain musiikista kuten tässä esityksessä internetin näkökulmasta kaikki sisällöt koostuvat samanlaisista biteistä on sitten kyse musiikista elokuvista uutisista kirjallisuudesta peleistä virtuaalimaailmoista tai vaikka kolme d tulostinten ohjaustiedostoista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelman mukaisesti hallitus haluaa uudistaa sosiaali ja työttömyysturvaa tavalla joka kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen työttömyysjaksojen lyhentämiseen rakenteellisen työttömyyden alentamiseen ja julkisten voimavarojen säästämiseen työttömyysturvaan tehtävillä muutoksilla tavoitellaan kahdensadan miljoonan euron vuosittaista säästöä ansioturvamenoissa hallituksen esitys on osa hallitusohjelman kärkihanketta jonka tavoitteena on purkaa työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja alentaa rakenteellista työttömyyttä muista kärkihankkeeseen sisältyvistä kohdista on annettu tai annetaan oma esityksensä esityksessä ehdotetaan työttömyyspäivärahan kestoa lyhennettäväksi viidestäsadasta päivästä neljäänsataan päivään niillä joilla on vähemmän kuin kolme vuotta työhistoriaa kesto lyhenisi kolmeensataan päivään voimassa olevan lain mukaan ansiopäivärahan ansio osaa on maksettu enintään neljältäsadalta päivältä niille jotka eivät ole olleet työssä yhteensä vähintään kolmea vuotta enimmäiskesto säilyisi viitenäsatana päivänä niillä työttömillä jotka täyttävät työssäoloehdon täytettyään viisikymmentäkahdeksan vuotta eli ikääntyneiden ja samalla vaikeimmin työllistyvien työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa ei ehdoteta muutettavaksi korotetun ansio osan laskentasääntöä ehdotetaan muutettavaksi siten että korotetun korotetun ansio osan määrä alenee korotettu ansio prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin yhdeksänkymmentäviisi kertainen perusosa ansio osa on tämän ylittävän päiväpalkan osalta kolmekymmentäviisi prosenttia esityksessä ehdotetaan että korotettu ansio osa olisi viisikymmentäviisi prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta ja samoin muutos että kun palkka on suurempi kuin yhdeksänkymmentäviisi kertainen perusosa ansio osa olisi tämän rajan ylittävältä osalta kaksikymmentäviisi prosenttia pitkän työuran jälkeen maksettavia korotusosaa ja korotettua ansio osaa ehdotetaan luovuttaviksi sekä omavastuuaikaa ehdotetaan pidennettäväksi viidestä päivästä seitsemään päivään työttömyysturvaa koskevien tutkimusten mukaan työttömyysturvan korvaustasolla ja etuuden enimmäiskestolla on vaikutusta työttömyyden kestoon ja uudelleentyöllistymiseen ehdotettujen muutosten on arvioitu lisäävän työllisyyttä yhdeksällätuhannella henkilötyövuodella ehdotetulla muutoksella tavoitellaan lisäksi kahdensadan miljoonan euron vuosittaista säästöä ansioturvamenoissa ehdotetut muutokset on pyritty kohdentamaan niin että niillä ei kohtuuttomasti heikennettäisi työttömän toimeentuloa ansiopäivärahaan kohdistuvat leikkaukset kohdentuvat korotettuihin ansio osiin jotka tulevat normaalin ansiopäivärahan päälle työllistymistä edistävien palvelujen ajalta korotusosa siis säilyy kannusteena palveluihin osallistumiseen mutta sen taso on hieman nykyistä alempi esitykseen sisältyvistä ehdotuksista merkittävin on työttömyyspäivärahan keston lyhentäminen suomessa työttömyyspäivärahan kesto on kansainvälisesti pitkä mikä lisää riskiä siihen että työttömyys pitkittyy ja sitä kautta työllistyminen vaikeutuu entisestään jo kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen työllistyminen on olennaisesti vaikeampaa siksi kaikki toimet joilla työttömäksi jäänyt saadaan mahdollisimman nopeasti takaisin työelämään ovat tärkeitä tähän ei voi vaikuttaa pelkästään työttömyysturvan ehtoja muuttamalla vaan siihen vaaditaan myös useita muita muutoksia erityisen on työ ja elinkeinotoimistojen palvelujen tehostaminen työttömyyden alkuvaiheessa etenkin niille työnhakijoille joilla on korkea riski joutua pitkäaikaistyöttömäksi tehostetun palvelun yhdessä lyhyemmän työttömyyspäivärahan keston kanssa uskotaan kansainvälisiin tutkimuksiin perustuen edistävän työttömän aktiivista työnhakua ja lyhentävän työttömyysjaksoja tällä on merkitystä työttömän itsensä lisäksi myös julkiselle taloudelle työttömyyden keskimääräisen keston lyhenemisen yhdellä päivällä arvioidaan säästävän työttömyydestä aiheutuvia menoja kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodessa muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta työttömyyspäivärahan enimmäiskeston lyheneminen koskisi niitä jotka alkavat saada työttömyyspäivärahaa lainmuutoksen jälkeen siten kenenkään työttömyyspäivärahaoikeus ei päättyisi vielä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista uuden enimmäiskeston johdosta vaan vasta aikaisintaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppupuolella uskon että työllisyydessä käänne parempaan on tapahtunut ja että mahdollisuudet työnsaantiin ovat selvästi nykyistä paremmat ehdotuksen tavoitteena ei siis ole työttömien siirtäminen työmarkkinatuelle vaan osaltaan vaikuttaa siihen että mahdollisimman harvan työttömyys johtaisi pitkäaikaistyöttömyyteen

jahas tässä olikin heti innokkaita debatoijia edustaja andersson voi

arvoisa puhemies tämä on nyt yksi monista hallituksen esityksistä jolla pyritään heikentämään työttömyysturvaa ja tiukentamaan sen ehtoja kaikki nämä esitykset perustuvat siihen samantyyppiseen ajattelumalliin jonka mukaan suomen työttömyys johtuisi työttömien työhaluttomuudesta tai puuttuvista kannustimista hakea töihin tosiasiassahan tämän maan suurin ongelma tällä hetkellä on juuri työvoiman kysynnän puute ja työpaikkojen puute tässä ministeri viittasi tutkimuksiin joiden mukaan

vaikuttaa työttömyysjaksojen pituuteen se mihin ministeri ei kommentoinut tässä on se että tämän vaikutus on suhdanneriippuvaista eli kansainvälisen tutkimuskirjallisuudenkin mukaan tämän vaikutus on huomattavasti pienempi taantumassa tai laman olosuhteissa jolloin vapaita työpaikkoja ei ole riittävästi työttömien määrään nähden

arvoisa puhemies yhteiskunnan sivistyksen mitta mitataan siinä miten se kantaa huolta heikoimmistaan

kohdannut epäonni ihminen joka jää työttömäksi ilman menettää jo nyt puolet tuloistaan ja nyt se esitys jonka te olette tänne tuoneet tarkoittaa sitä että heiltä jotka ilman omaa syytään ovat jo menettäneet puolet tuloistaan te vielä leikkaatte niin että keskimääräisellä palkalla työskennellyt ansiosidonnaisen saaja menettää vuodessa jopa neljätuhatta euroa tämän esityksen mukaan ja tähän mennessä nythän on selvää että ei työttömyysturvan leikkaaminen tuo työpaikkoja olette myös perustelleet että nämä käytetään velkaantumisen lyhentämiseen katsoin valtion ensi vuoden budjetin ja näyttää siltä että ensi vuonna otetaan edelleen velkaa enemmän kuin vuonna kaksituhattaviisitoista vielä kaksituhattakahdeksantoista

arvoisa puhemies sen sijaan että hallitus nyt leikkaa ansioturvan kestoa ja luultavasti myöhemmin syksyllä ansioturvan tasoa niin nyt olisi kaikkein järkevintä näpertämisen sijaan tehdä kokonainen iso remontti sen pitäisi perustua kuten edustaja anderssonkin toi esille suhdanneperustaisuuteen sen jälkeen pitäisi hoitaa se porrastaminen ja yksinkertaistaminen niin että työttömyysturva ei erottelisi ihmisiä työsuhteen tyypin tai työajan perusteella näin sen takia että me emme enää elä semmoisessa maailmassa jossa olisi selkeä rajanveto yrittäjän ja palkansaajan välillä tai työttömyyden ja työllisyyden välillä aikooko hallitus tämän näpertämisen ja leikkaamisen sijaan uudistaa koko järjestelmän kunnolla kerralla kuntoon

puhemies mielestäni hallitus on tässä asiassa tarttunut oikeaan oikeaan kohteeseen kaikki semmoiset asiat millä työllisyyttä pystytään parantamaan esimerkiksi tämä työttömyysturvan leikkaaminen silloin kun se johtaa työllistymiseen niin minusta se on hyvä lähtökohta lähteä selvittämään tätä asiaa ja suomessa on erilaisia järjestelmiä itse työllistävänä pienyrittäjänä pidän palkkatukijärjestelmää hyvänä ja jos tällaisissa asioissa voidaan edetä niin se tarjoaa suomessa työtä minä toivoisin että täällä nousisivatkin sellaiset puheenvuorot merkittävään merkittävään asemaan jotka ovat aidosti työllistäviä vaihtoehtoja ja sellaiset henkilöt jotka työllistävät suomessa täällä ihmiset

puhemies mielestäni hallituksella on asenneongelma suhteessa työttömyyteen koska meillä on nyt pöydällä työttömyysturvan leikkausesitykset ja ennen kuin tästä laista on käyty edes lähetekeskustelua hallitus suunnittelee uusia työttömyysturvan leikkauksia jotka liittyisivät siihen että että työttömyysturvaa voitaisiin porrastaa tai sitä voitaisiin portaittain alentaa silloin ei voi tulla mitään muuta mieleen kuin että kyse on ainoastaan leikkauslaista ei siitä että etsittäisiin rakenteellisia uudistuksia joilla voitaisiin ihmiset saada nopeammin ja kun puhutaan siitä miten ihmiset ottavat työtä vastaan niin meillä on jo nykylainsäädännössä mahdollisuus sellaiseen että jos ihminen kieltäytyy työstä niin häneltä lähtee koko työttömyysturva mutta tätä mahdollisuutta ei käytetä koska meillä ei ole riittävästi työvoimaneuvojia ja henkilökuntaa jotka voisivat noita työtarjouksia te toimistoissa tehdä meillä ei myöskään ole riittävästi niitä resursseja joilla ihmisiä koulutettaisiin uuteen työhön jos heidän ammattinsa on mennyt alta kehottaisinkin teitä miettimään mieluummin

toimeentuloa arvoisa totta nythän on kysymys leikkauksesta vieläpä hyvin julmasta sellaisesta joka kohdistuu työttömiin ihmisiin kuvitellaan että sillä saadaan työpaikkoja kun leikataan työttömältä tässä näkyvät ikävällä tavalla puhemies nämä hallituksen arvovalinnat nyt te nyt te ministeri mattila olette leikkaamassa työttömyysturvaa jotta te voisitte antaa veronkevennyksiä kaikkein hyväosaisimmille teillä on varaa miljoonaperintöjen alentamiseen teillä on varaa metsälahjavähennyksiin veronkevennyksiin jotka painottuvat suurituloisille ja suosivat tähän hallituksella on varaa mutta hallituksella ei ole tietenkään varaa tukea työllisyystoimia työttömyysturvaa on pakko leikata en ymmärrä tätä logiikkaa enkä usko että se paitsi että se ei ole inhimillistä on myöskään talouspoliittisesti viisasta koska kysymys on myös ihmisten ostovoimasta

puhemies onneksi tähän ostovoimaan nyt tulee sitten helpotusta kun hallitus tuo nämä veronkevennysesitykset sitten eli eli tämän kilpailukykysopimuksen myötä palkansaajien ostovoimaa sitten nostetaan näillä merkittävillä veronkevennyksillä mutta itse

tällä hetkellä me teemme karhunpalveluksen sillä että nuoret nuoret opetetaan suomessa siihen että kannattaa ennemmin jäädä kotiin kuin ottaa työtä vastaan tämä on suora palaute mitä tulee meidän alueellakin esimerkiksi nuorilta tulee jos he saavat enemmän rahaa käteen siitä he jäävät ennemmin työttömäksi kuin ottavat työtä vastaan tämähän on se konkretia mitä tällä hetkellä nyt tapahtuu nuorten osalta esimerkiksi meillä on kolmannessa polvessa olevia työttömiä meidän työttömyys ja syrjäytyminen periytyy tällä hetkellä niin kuin myös koulutus koulutus periytyy tällä hetkellä suomessa on pitkän aikaa periytynyt enemmän

kyllä eduskunnan on vaikea saada nyt käsitystä tästä työttömyysturvan tulevaisuudesta tai ylipäätänsä työllisyyspolitiikan tulevaisuudesta nyt eduskuntaan tuodaan tämä esitys hallitus lähtee tälle leikkaamisen linjalle aivan kuten täällä näissä puheenvuoroissa on on jo monesti todettu tästä kieltämättä syntyy sellainen mielikuva että että hallitus ikään kuin näkee että työttömät eivät halua hakea töitä tai että heitä syyllistetään siitä siitä että he eivät löydä töitä koska meillä on valtaisa työttömyys minä olin viikonloppuna lauttasaari päivillä ja ja siellä tuli minulle fiksu akateemisesti koulutettu nainen kertomaan kuinka hän on saanut pätkätyösuhteita mutta ne ovat loppuneet ja nyt hän hakee töitä kymmeniä satoja hakemuksia eikä pääse edes

hän nimenomaan halusi viestittää terveisiä eduskuntaan ja hallitukselle että nyt pitäisi satsata siihen mistä sitä työtä oikein syntyy yrittäjyyteen siihen että tutkimukseen ja kehittämiseen satsataan ja että myös tukityöllistetään hänkin näki että sillä voisi saada
arvoisa rouva puhemies ollaan taas epä älyllisen ilotulittelun äärellä kun oppositiosta korostetaan että eihän työttömyysturvasta leikkaaminen luo yhtään uutta työpaikkaa no eihän luokaan eikä siitä ole kyse vaan kyse on yhtäältä tietysti säästöistä mutta toisaalta työnteon kannustimista nämä samat ihmiset jotka sanovat että eihän työttömyysturvasta leikkaaminen luo yhtään uutta työpaikkaa riemuitsevat siitä että on tullut kolmensadan euron suojaosuus työttömyyskorvauksiin no montakos työpaikkaa se luo ei yhtään ja kuitenkin tuhannet elleivät kymmenettuhannet työttömät ovat voineet tehdä näitä töitä kolmas ryhmä on sitten nämä perustulouskovaiset edustajat andersson ja ja touko aalto ja niin edelleen he haluavat tätä kokeiltavan no nyt kokeillaan tämmöistä pitkäaikaistyöttömien kannustinkokeilua eihän perustulokaan luo yhtään uutta työpaikkaa vai luoko

arvoisa puhemies täytyy sanoa että olin pettynyt ehkä vähän yllättynytkin tämä esitys tulee tänne saliin ajattelin nimittäin niin että kun perussuomalaiset vaihtoivat ministeriä ja ministeri mattila ottaa uutena ministerinä vastuulleen nämä työttömyysturva asiat niin työttömyysturvaleikkaus otettaisiin uuteen harkintaan no kyllä ajattelin koska on luvattu että hallituksen politiikkaa muutetaan kansalaispalautteen johdosta ja nyt näyttää siltä että ei muuteta vaan vaan tehostetaan tätä keppilinjaa tämä logiikka on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen työttömiä motivoidaan ja kannustetaan töihin sillä että työttömyysturvaa leikataan pienituloisille pannaan tätä keppiä ja suurituloisille tarjotaan sitten motivaatiolähteeksi veronalennuksia

kahdeksantuhatta euroa tienaavat saavat veronalennuksia yli viisisataa euroa ei voi olla tulematta muuhun johtopäätökseen kuin siihen että näitä rahoja mitä täällä työttömiltä säästetään siirretään sitten

värderade fru talman ensinnäkin nämä veronkevennyksethän pelkästään korvaavat kikyn ansiomenetykset eli sikäli sikäli sillä ei varmaan ole ostovoimaa kasvattavaa yleisesti tutkimukset taitavat osoittaa sen että työllistyminen on on suurinta kauden alussa ja ja lopussa eli sikäli tämä lyhentäminen noin pääpiirteissään on ok mutta se on ihan kuten edustaja andersson sanoi että tämä on suhdanneriippuvaista eli jos pelkästään käytetään tätä niin kuin nyt ilmeisesti ollaan käyttämässä lähinnä fiskaalisena toimenpiteenä ilman aktivointitoimia niin niin vaikutus tuskin on se mitä hallitus tässä ajaa takaa usein verrataan tanskan malliin siinähän se taso on huomattavan korkea joskin joskin kesto on on lyhyt ja siinä on hyvin voimakkaita aktivointitoimenpiteitä ne ovat aivan eri tasolla kuin mitä suomessa suomessa ollaan käytetty siksi se toimii siellä varsin hyvin nythän paikallinen sopiminen vesittyy aika rankasti eli sen työllistämisvaikutukset jäänevät pieniksi kysynkin mihin nämä laskelmat perustuvat

arvoisa rouva puhemies on aivan selvää ettei työttömiä tule syyllistää omasta työttömyydestään vielä selvempää on se ettei ihmistä pidä syyllistää siitä jos hänen on kannattavampaa jäädä tukien varaan jäädä kotiin kuin vastaanottaa pienipalkkaista työtä mutta juuri sen vuoksi on järkevää tehdä sellaisia uudistuksia joissa pyritään madaltamaan työn vastaanottamisen kynnystä tekemään kannattavaksi ottaa mahdollisesti myöskin vähän pienempipalkkaista työtä vastaan ja siinä näen että tämä on erittäin hyvä uudistus oikeaan suuntaan kiinnostavaa oli myöskin se että edustaja adlercreutz otti äsken esille tanskan mallin täytyy muistaa että tanskan malli on kokonaisuus jossa myöskin irtisanomissuoja on merkittävästi heikompi mikä tarkoittaa myöskin sitä että vastaavasti työnantajalla on alhaisempi kynnys

joka vakuuttaisi heidän rekrytointinsa olevan työnantajalle hyvä juttu

arvoisa puhemies aivan varmasti sosiaaliturvan tasolla ja ihmisten halulla työllistyä pienipalkkaisiin töihin on jokin suhde niissä maissa missä sosiaaliturvaa ei ole lainkaan kaikki tekevät töitä joko virallisia töitä tai sitten useammin epävirallisia töitä

lisännyt työpaikkoja mutta se virallisti paljon harmaata taloutta tässä maassa ja se oli oikein hyvä uudistus se tarkoitti että ne ihmiset jotka olivat aikanaan tehneet pimeää keikkaa työttömyysturvan ohessa pystyivät tekemään niitä pieniä keikkoja virallista kanavaa myöten

minusta on hirveän surullista että hallitus tekee valtavia yhteiskunnallisia muutoksia täysin olemattoman tutkimuksen perusteella tässä on viitattu yhteen tutkimukseen jota ei mainita mainita nimeltä joten sitä on vaikea arvioida mutta mikään niistä syy seuraus suhteista joihin tämä hallituksen esitys perustuu ei yleisen tietämyksen tai yleisen tutkimuksen valossa

ihan selkosuomea kun sanotaan että on tarkoitus kannustaa työn vastaanottamiseen niin tarkoitetaan sitä että on tarkoitus pakottaa työn

jopa sellaisten työpaikkojen joita on verrattomasti vähemmän kuin olisi niiden niiden tekijöitä normitalkoot koskevat tämän hallituksen aikana kaikkia muita paitsi työttömiä joiden kyttäys ja valvontabyrokratia vain lisääntyvät tämä on leikkaus siitä ei päästä mihinkään leikataan työttömiltä ja kaverikapitalismin nimissä jaetaan omille eturyhmille valtion velkaantuminen vain kiihtyy tämän hallituksen aikana ja samaan aikaan on varaa jakaa satakolmekymmentä miljoonaa euroa

arvoisa rouva puhemies olin henkilökohtaisesti pettynyt kun tämän vuoden budjettia laadittiin siinä työllisyysmäärärahoja ei annettu tarpeeksi siitä puuttui vähintään sata miljoonaa euroa ja nyt kun katsoo tätä tilannetta kuinka paljon ihmiset ovat työttömänä ja ja tämä massatyöttömyys on vain pahentunut koko ajan pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy niin tuntui kauhistuttavalta tämä hallituksen esitys että päivärahojen kestoa lyhennetään sadalla päivällä ihan niin kuin ne ihmiset eivät haluaisi tosissaan mennä töihin totuushan on sitä että täällä ei ole tarpeeksi työtä näille ihmisille ja työpaikkoja ei ole tässä maassa tarjota sen tähden olisi ollut paljon parempi jos hallitus olisi lisännyt nimenomaan työllisyysmäärärahoja huomattavasti enemmän työllistämiseen jotta olisi saatu edes tilapäisesti töitä teetettyä silloin olisi säästetty myös näitä työttömyysrahoja ja työttömyysmaksuja mitä valtio joutuu maksamaan

kiitoksia kommenteista täällä tuli paljon kysymyksiä liittyen työllistämiseen ylipäätään ja työttömyysturvan mahdolliseen uudistamisen tarpeeseen kannustinloukkuihin joista sitten osaltaan vastaa ministeri lindström niiltä niiltä osin voidaan palata näihin asioihin mutta lähtökohtaisesti tietysti se tontti mitä minä hoidan liittyy nimenomaan

ylipäätään yhteiskunnalliseen turvaverkkoon mitä täytyy pitää yllä ja minun mielestäni tämä hallitus ei ole näillä toimillaan pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa romuttamassa hallituksen esityksen esityksen tavoitteena on varmasti luoda edellytyksiä uusille työpaikoille niin kuin tässä pohjaesityksessä on että siirtymäkauden jälkeen työllisyys olisi parantunut sitten erityisesti tässä sdp nostaa esiin sen että oltaisiin työttömiä erityisesti rankaisemassa minä en halua ajatella niin minä en halua luoda sellaista ilmapiiriä edustaja lindtman taantuma on ollut pitkä se on ollut vuodesta kaksituhattakahdeksan

mitenkä esimerkiksi työnhakija velvoitetaan ilmoittautumaan tai tai niin poispäin luulen että siinä on sitten osaltaan myös variaatiota ja ehkä jotkut asiat ovat suomessa eri tavalla kuin muissa pohjoismaissa mutta palataan näihin kysymyksiin

arvoisa rouva puhemies aivan oikeassa siinä että olemme pitkään jatkuneessa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa enkä usko että täällä salissa sitä kukaan on kiistänyt taantuma on jatkunut jo pitkään varmasti on niin että kaikilta yhteiskunnan aloilta vaaditaan kohtuutta ja kaikkien on näihin talkoisiin osallistuttava mutta juuri sen takia nyt kysyn jos kerran olemme näin vaikeassa tilanteessa niin minkä takia hallituksella on juuri näinä vaikeina vuosina vuosina varaa hyvätuloisten apteekkarien juristien miljoonaperintöjen saajien ja metsänomistajien uusiin veronkevennyksiin

ei suinkaan käytetä velkaantumisen taittamiseen vaan uusiin veronkevennyksiin jotka kohdistuvat hyväosaisille ja kun tässä kuultiin että edustaja zyskowicz uskoo työllistämisessä enemmän

häneltä uskon mutta miten
arvoisa puhemies ministeri on oikeassa siinä että taantuma on jatkunut pitkään ja uskon että kaikki puolueet ovat samaa mieltä siitä että ainoa tapa saada valtiontalous tasapainoon on saada työllisyys parannettua se on myöskin aivan totta että vasemmistoliitto on ja tulee jatkossakin puhumaan työllistävän talouskasvua tukevan finanssipolitiikan puolesta mutta mistä tässä esityksessä on kyse mielestäni edustaja zyskowicz sanoi erittäin hyvin että ansiosidonnaisen leikkaus ei luo yhtäkään uutta työpaikkaa tässä ei ole siis kyse mistään työllisyyttä edistävästä leikkauksesta sen sijaan hän perusteli tätä säästöillä ja kannustinvaikutuksilla kuten todettiin niin nämä kannustinvaikutukset eli tämä pakottava elementti ei toimi tilanteessa jossa suomessa tällä hetkellä ollaan taantumassa jossa vapaita työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole riittävästi siihen nähden miten paljon työttömiä tässä maassa on

rouva puhemies pahin ongelmamme suomessa on työpaikkojen puute tästä olemme yhtä mieltä sen vuoksi hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat edistäneet kilpailukykysopimusta ja sen vuoksi hallitus on tekemässä veroratkaisuja joilla pyritään edistämään talouskasvua on myös niin kuten edustaja rydman täällä sanoi että me emme saa syyllistää työttömiä siitä jos esimerkiksi matalapalkkaisen työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa ja kannustavaa syy on meissä päättäjissä kun nyt täällä sanottiin että työttömyysturvan leikkaukset eivät tuo ainuttakaan uutta työpaikkaa niin minä yritin kysyä että montako uutta työpaikkaa sitten tuovat nämä kolmensadan euron suojaosat joita te kannatatte montako montako uutta työpaikkaa tuo niin sanottu perustulo jota monet täällä kannattavat montako kysehän on ihan samasta asiasta kyse on siis siitä että on kannattavaa ja kannustavaa ottaa vastaan sitä epäsäännöllistäkin pienipalkkaista ja väliaikaista työtä mitä saattaisi olla tarjolla
rouva puhemies on totta että nykyinen työttömyysturvajärjestelmä on on jähmeä passivoiva ja jopa epäoikeudenmukainen siksi järjestelmä tulee uudistaa mutta se uudistaminen täytyy tehdä järkevästi ja oikeudenmukaisesti sen takia puhuin tässä muun muassa tästä suhdanneperustaisuudesta johon muun muassa talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja roope uusitalo on viitannut monta kertaa tästä universaalista järjestelmästä minä en usko että tässä tilanteessa kuten edustaja anderssonkin toi esiin

arvoisa rouva puhemies on pakko todeta että täältä salin vasemmalta puolelta tulee nyt se järjen ääni tähän keskusteluun ja tarkoitan tätä vasenta puolta jos nyt tämä asiallisuus loppuu myllykosken keskustelussa pahoittelen sitä että kun minusta tuntuu että edustaja zyskowicz on harmissaan siitä että hallitus ei omissa työllistämisohjelmissaan poistanut maaorjuutta että se ei ole niin kuin välineenä siellä että tarvittaisiin niin kuin ilmaistyövoimaa työhön pakottamista ja ja minä uskon että kyllä varmasti työpaikkoja syntyy jos ei tarvitse maksaa yhtään palkkaa kun edustaja täällä aiemmin sanoi että kuinka moni tässä salissa työllistää hänen lisäkseen niin uskon että meistä aika moni osallistuu työllistäviin toimenpiteisiin omalla kuluttamisellaan ja omilla elintottumuksillaan

arvoisa rouva puhemies edustaja myllykoski arveli että olen pahoillani siitä että hallitus omina työllisyyslääkkeinään ei ole ehdottamassa suomeen maaorjuutta ehkä puheenvuoron tämä osa voidaan laittaa tänne viihdeosioon

arvoisa puhemies voi olla että nyt tämä rakennelma jonka zyskowicz yrittää tässä kertoa teoriapöydän takaa näyttää tuolta mutta kannattaa mennä sinne elävään elämään kerronko mitä näille työttömille jotka tippuvat näiden leikkauksien jälkeen perustyöttömyysturvalle mitä heille tapahtuu he ovat usein kunnan toimeentulon luukulla ja sieltä vasta ne suurimmat kannustimet löytyvät ja se aivan keskeisin ero tässä edustaja zyskowicz on se että toinen näistä keinoista jotka te mainitsitte on porkkana ja toinen näistä keinoista on keppi me uskomme porkkanaan ja te uskotte keppiin tuolla tiellä jos jatketaan niin työttömyysturvaa tässä maassa ei pitäisi olla ollenkaan ja jotenkin minä vielä sen ymmärrän että kokoomuksen edustaja zyskowicz uskoo tähän keppilinjaan se on kyllä käynyt selväksi kepitetään työttömiä annetaan veronkevennyksiä hyväosaisille mutta ministeri mattila minulle on suuri yllätys että tekin nyt tuotte tämmöisen keppiesityksen tänne eduskuntaan olisiko jo aika kokeilla porkkanaa olisiko jo aika kokeilla toimia joilla saadaan aidosti uusia työpaikkoja

arvoisa rouva puhemies suojaosalla on sekin hyvä puoli että se parantaa sillä hetkellä perheen toimeentuloa ja sitä kautta se on myös tämmöinen myönteinen signaali perheen hyvinvointiin kuten täällä on todettu niin tällä esityksellä ei lisätä työpaikkoja mutta tällä esityksellä kuitenkin lisätään eriarvoisuutta sekä luodaan syvempää köyhyyttä perheiden osalta ja kun kun hallitus kohdentaa nyt kaikki nämä leikkauksensa nimenomaan työttömien perheisiin ja sitä kautta lisää eriarvoisuutta se on näkynyt nyt systemaattisesti muun muassa siinä että työttömien lasten oikeuksia rajataan työttömien köyhyyttä köyhyyttä syvennetään niin kysyisin nyt ministeriltä kun olette olette uudessa tehtävässänne teillä tavoitteena tehdä nyt lapsiperheiden

puhemies olen taipuvainen ajattelemaan edustaja kanssa samansuuntaisesti perustulon merkityksestä työllistämiseen edustaja myllykoski otti täällä esiin sanan maaorjuus ehkä nyt ollaan pikkuisen kaukana kuitenkin maaorjuudesta mutta hänhän lisäsi siihen minun mielestäni sellaisen humoristisen sitaatin ja ymmärrän sen niin työpaikkoja kun luodaan niin niin silloin on kysymys tämäntyyppisistä asioista mistä täälläkin on ollut puhetta tämä metsänomistajien verovähennysoikeus nousi täällä puheenvuorossa sillä pystytään luomaan aidosti työpaikkoja kun puukauppa lähtee liikkeelle silloin kuljetusala saa työtä metsäteollisuus sahateollisuus nämä ovat niitä aitoja toimenpiteitä millä työpaikkoja luodaan ja pystytään tarjoamaan ihmisille työpaikkoja tässä mielessä minun mielestäni hallituksen toimenpiteet ovat kyllä onnistuneita

puhemies tässäpä se ero nyt tulikin sitten juuri sanottua että on se väestöryhmä jolle tarjotaan lisää herkkuja lisää veronkevennyksiä jotta työpaikkoja syntyy ja sitten on se väestöryhmä tavallisia ihmisiä työttömiä joilta ennestään on viety puolet tuloista huom keskimäärin puolet tuloista on viety kun joutuu työttömyysturvalle ja heille tarjotaan sitten keppiä eli sitäkin vielä viedään pois tässä se ero näyttää olevan ja kyllä minäkin sen ymmärrän että edustaja zyskowicz tätä puolustaa koska tämä vastaa hänen aatemaailmaansa ja annan tunnustuksen että hän on rehdisti täällä puolustamassa mutta minäkin ihmettelen miten perussuomalaiset voi kannattaa tätä keppilinjaa tavallisille kansalaisille

arvoisa puhemies velanottohan nyt jatkuu siinä hallituksessa jossa te edustaja hoskonen olette te otitte tälle vuodelle enemmän velkaa kuin edellinen hallitus otti edustaja hoskonen enemmän velkaa ja te otatte ensi vuonnakin enemmän velkaa kuin mitä edellinen hallitus viimeisenä vuotenaan enemmän velkaa ja miksi te otatte enemmän velkaa sen takia että te jaatte sitä verohelpotuksena teitä lähellä oleville väestöryhmille kaverikapitalismia ja edustaja on pidetty moraalisena ihmisenä ryhtyi nyt puolustamaan tätä sulle mulle politiikkaa jossa ne lähimpänä hallitusta olevat tahot saavat uusia verohelpotuksia ja sitten työttömille ei muuta kuin kova kova käsi he eivät usko muuten kuin siten että työttömyysturvaa pitää leikata muuten eivät työt maistu ja samaan aikaan tapaan viimeksi viime viikonloppuna ihmisiä jotka ovat jättäneet yli neljäsataa

puhemies toivon että hallituspuolueet erityisesti perussuomalaiset jotka vaalien alla puhuivat aivan toista kuin nyt tekevät kuuntelivat esimerkiksi nämä äskeiset puheenvuorot se on totta että ihmiset ovat tehneet hakemuksia työpaikkoja ei kerta kaikkiaan näin synny jopa zyskowicz myöntää että ja siksi minä puhemies en ollut uskoa silmiäni kun katselin hallituksen budjettiriihen tiedotteita ei ainuttakaan työllisyystoimea tämä on jo toinen budjettiriihi vaan ainoa ratkaisu on se että juu toteutetaan nämä julmat leikkaukset työttömiltä ja työllisyysratkaisuja laitetaan työryhmä joka keksisi vielä lisäleikkauksia työttömyysturvaan auta armias nyt tätä politiikkaa ja ja näitä arvovalintoja aivan totta on se että te olette nyt harrastamassa tätä kaverikapitalismia teillä riittää rahaa veronkevennyksiin miljoonaperinnöille metsälahjavähennykseen ja vaikka mitä mutta samaan aikaan te julmasti leikkaatte työttömyysturvaa minä väitän että toisaalta

arvoisa rouva puhemies pidän vähän kummallisena sitä kuinka usein tässä keskustelussa toistuu puheet siitä että tässä on kyse jonkinnäköisestä suhdanneongelmasta kun katsotaan että meidän taloudelliset ongelmamme ovat kuitenkin jatkuneet vähintäänkin jo vuodesta kaksituhattayhdeksän asti suomi pitää perää euroopassa kasvuluvuissa se mikä oli suhdanteista riippuvaa niin se alkaa olla kyllä muualla euroopassa jo pikkuhiljaa ohitse mutta suomessa on kyse merkittävistä rakenteellisista ongelmista joita monistakaan syistä emme tähän mennessä ole vielä ehtineet korjata

mitä ollaan tekemässä hallituksen keskeisiä kysymyksiä on nimenomaisesti uusien työpaikkojen luominen mutta sen lisäksi meillä on myös merkittävää kohtaanto ongelmaa mitä tulee matalapalkkaisiin pienipalkkaisiin töihin ja sitten taas sosiaaliturvan rajapintaan ja tässä luodaan kannusteita siihen että tässä rajapinnassa työn vastaanottaminen olisi kannattavampaa

puhemies me olemme varmasti kaikki sitä mieltä että työn pitäisi olla aina kannattavaa ja siinä mielessä meidän sosiaaliturvamme kokonaisuudessansa kaipaa kyllä remonttia ja siksi tehtiin se kolmensadan euron vapaa osa jotta ihminen saisi lisää toimeentuloa siitä työstään tässä on se iso ero te haluatte luoda tämän rakennelman niin päin että viedään se sosiaaliturva pois jolloin itse asiassa mennään matalammalta matalammalta tasolta ja siitä tulee tuo kannustavuuselementti ja silloin työstä saa enemmän rahaa mutta me haluamme pitää huolta siitä että ihminen voi sillä palkallansa maksaa vuokransa ostaa ruokansa ja jopa lapsillensa harrasteita ministeri sanoi että me emme eroa täällä pohjoismaisesta linjasta jos teemme näitä ratkaisuja mutta tosiasia on se että suomi eroaa rankasti pohjoismaisesta aktiivisesta työvoimapoliittisesta linjasta jos katsomme ruotsia niin siellä työttömien tukena on kuusinkertainen määrä erilaisia virkailijoita ja työvoimaneuvojia jotka auttavat sen uuden työn löytymisessä jos katsomme tanskaa niin siellä rahaa käytetään mukaan lukien työttömyysturva ja erilaiset työvoimapoliittiset

rouva puhemies meillä todella on kannustinongelma sirpaletöiden ja työttömyysturvan rajapinnassa se kannustinongelma on työttömyysturvabyrokratia joka on aivan kaoottinen ennakoimaton raskas ja monimutkainen ja johtaa siihen että työtön joka uskaltautuu ottamaan sirpaletyön vastaan samalla ottaa sen riskin että hän menettää toimeentulonsa kuukausiksi eteenpäin pahimmillaan kuukausiksi eteenpäin edustaja zyskowicz pisin toimeentulotukihakemus minkä minä olen ollut tekemässä oli satakaksikymmentä sivua siihen päälle sama ihminen teki joka kuukausi tekemistään sirpaletöistä työttömyysturvaa selvityksen joka oli sekin kymmeniä sivuja eikö tämä ole se kannustinloukku missä ihmiset tosiasiallisesti ovat ja erityisen paha se on tietysti silloin jos sinä onneton yrität olla itsensätyöllistäjä eli et et palkansaaja asemassa sitten nämä ongelmat vielä moninkertaistuvat

arvoisa puhemies edustaja harakka on hyvä että tarkensitte koska te kyllä käytitte sanaa kyttäys minun kuullakseni mutta sitten edustaja filatoville ehkä sanon juuri siihen suuntaan että meillä on erilaisia järjestelmiä pohjoismaissa jotenkin tähän suuntaan mutta muutoin puheenvuoronne on täyttä asiaa varmasti entisenä työministerinä tunnette pohjoismaisia järjestelmiä ja niiltä osin kiitos näistä sanoista tämä esitys nyt tulee osana sipilän hallituksen ohjelmaa tähän ja tämä keppi porkkana keskustelu ei oikeastaan sillä tavalla minun tontilleni täysin kuulu samoiten toistan sen että työttömyysturvajärjestelmän uudistaminen kokonaisuudessaan kannustinloukkujen purkaminen ja niin edelleen ei ei kuulune yhden ministerin tontille se on koko hallituksen asia vaikka paljon siellä on varmasti työministeri lindströmin tontilla palaamme asiaan niiltä osin mutta olen kuitenkin iloinen että perustulokokeilu on tulossa ja se etenee niiltä osin mitkä raamit on tällä hetkellä saatu aikaan ja siltä osin myös selvitystyö etenee mutta sitten edustaja kiljunen se mikä on varmasti aivan täysin jaa edustaja kiljunen lähti minun tontillani elikkä lapsiperheiden vaikutusarviointi kuulimme tässä että tämä esitys on etenemässä ainakin tuonne työelämä ja tasa arvovaliokuntaan uskon että viisas valiokunta ottaa tällaiset asiat huomioon mutta näiltä osin terveiset menevät sitten eteenpäin asianosaisille ministereille

arvoisa puhemies voisiko arvon ministeri ja hyvä hallitus harkita työttömyysturvarakenteiden uudistamista sen sijaan että ensin leikataan ansioturvan kestoa ja sitten tasoa edustaja rydman puhui täällä aikaisemmin ihan hyvin rakenteellisista uudistuksista mutta edustaja zyskowicz edustaja rydman missä ovat ne kaikki laajat rakenteelliset uudistukset ovatko ne kenties siellä kiky juntturassa koska hallitus päätti pääministerin johdolla rakentaa koko hallituksen talouspolitiikan yhden kiky kortin

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz ja kokoomus kannattavat näissä kohtaanto ongelmissa se on rehellisesti sanottava sekä porkkanaa että keppiä oikeassa tasapainossa porkkana oli esimerkiksi edellisen hallituksen päättämä kolmensadan euron suojaosa jossa kokoomus oli mukana päättämässä ja jossa itse henkilökohtaisesti tein töitä erilaisissa neuvotteluissa sen puolesta että tähän ratkaisuun päädyttiin

ole mikään perustulokokeilu vaan ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömien kannustinkokeilu siinähän mitataan sitä työllistyykö paremmin sellainen pitkäaikaistyötön jolta työttömyysturva ei lähde kuin sellainen jolta työttömyysturva lähtee kun työllistyy voin jo nyt etukäteen sanoa että aivan varmasti kokeilun tulos on se että paremmin työllistyy se pitkäaikaistyötön jolta työttömyysturva ei lähde

nimenomaisesti työttömille julmaa keppiä niin kuin muuten tulee myös lapsiperheille eläkkeensaajille pieniosaisimmille ihmisille kaiken kaikkiaan kyse on nyt mitä olemme täällä moneen kertaan yrittäneet sanoa julmasta arvovalinnasta ja siitä että miten voi olla tänä päivänä mahdollista että tätä keppilinjaa tarjotaan kautta linjan heikoimmille ja kavereille hyväosaisimmille annetaan verohelpotuksia tässä on

tarvitaan vielä jatkoleikkauksia
arvoisa puhemies kieltämättä tässä esityksessä on on esimerkki hyvin hyvin vaikeasta uudistuksesta mutta täytyy muistaa tämä kokonaisuus sosialidemokraatit ovat tänään ilmeisesti vaienneet eivät ehkä unohtaneet mutta ovat ainakin vaienneet hallituksen budjettiriihen yhteydessä tehdystä päätöksestä toteuttaa tämä lex lindström eli päästää kertaluontoisesti kaikki vähintään viisi vuotta pitkäaikaistyöttömänä olleet yli kuusikymmentä vuotiaat eläkkeelle mielestäni tämä on erittäin tärkeä moraalinen kädenojennus näitä henkilöitä kohtaan joiden työllistymismahdollisuudet ovat erittäin heikot jatkossa samalla kun tämä toteutetaan mahdollistetaan myös se että panoksia työvoimahallinnossa on mahdollista käyttää entistä entistä paremmin ja joustavammin nuorempia työttömiä kohtaan joiden työllistymismahdollisuudet näin paranevat

arvoisa rouva puhemies kolmensadan euron suojaosa oli porkkana edelliseltä hallitukselta tämä hallitus olisi voinut kehittää kolmensadan euron suojaosan porkkanan houkuttelevuutta vielä sillä että esimerkiksi ulosotossa oleville henkilöille oltaisiin annettu mahdollisuus sen olla subjektiivinen oikeus jonka yli menevältä osalta vasta lähdetään ottamaan veroja eli lisää kannustimia siihen että ensimmäisen vieraan

työttömänä olleen työttömän työllistämiseen oltaisiin suunnattu verohelpotuksia niille yrityksille niin sanotusti että ensimmäisenä vuonna sotuja ei olisi tarvinnut maksaa ollenkaan seuraavana vuonna alennus seitsemänkymmentä prosenttia kolmantena vuonna kolmekymmentä prosenttia tämä olisi ollut kustannusneutraali ei valtiontaloutta ollenkaan rasittava vaihtoehto ja se olisi toiminut paremmin kuin nyt juristeille suunnatut verohelpotukset joita täällä yritetään puolustaa että ne työllistäisivät mutta ei pääomalle annettava suora verotuki työllistä se olisi pitänyt suunnata

puhemies todellakin jos haluamme pitkäaikaistyöttömiä ja yleensäkin työttömiä töihin ja luoda tähän maahan uusia työpaikkoja on toimittava niin että kotimainen tuotanto lähtee liikkeelle meidän on se saatava tapahtumaan koska se se sitten pikkuhiljaa luo palvelualoille ja monelle muulle alalle niitä työpaikkoja joista nyt nimenomaan puhutaan esimerkkinä kiteeläisen yrittäjän esa halttusen esitys kiteen veromallista että luotaisiin verokokeilu jossa yritysten jotka investoivat esimerkiksi tuotannollisiin laitteisiin tai

puheenjohtaja oli kyllä aika kuvaavaa se että kun edustaja zyskowiczia pyydettiin mainitsemaan porkkana sen kepin lisäksi niin hän mainitsi edellisen hallituksen porkkanan sieltä löytyi sellaisia aktiivisia toimia

mutta tämä suojaosuus oli vasta ensimmäinen osa tässä työttömien aidossa kannustamisessa enkä sivumennen sanoen pidä ollenkaan mahdottomana etteikö se suojaosuus ole tuottanut uusia työpaikkoja siitä ei vain ole tutkimusta se on mahdollistanut kuitenkin sen että että pääsee johonkin työnsyrjään

arvoisa puhemies onneksi ja verohelpotuksia on tulossa tosiaan pieni ja keskituloisille myöskin ja lapsiperheittenkin toimeentuloa helpotetaan kun heidän päivähoitomaksunsa kevenevät tämä oli esimerkiksi keskustalle erittäin tärkeä tavoite jo viime kevään esityksessä mutta sitten näistä työttömyysturvamenoista nämä ovat vuodesta kaksituhattakahdeksan kaksinkertaistuneet yli viiteen miljardiin suomessa mitä tällä rahalla tehdään

ja yksityisen sektorin kanssa nyt tehdään tätä yhteistyötä jossa saadaan tehokkaita tuloksia aikaan luulisin että tämä että ollaan yhteydessä siihen työttömään työnhakijaan vihdoinkin kolmen kuukauden välein ja tehdään henkilökohtainen suunnitelma hänen työllistymisekseen on sitä palvelua mitä

arvoisa puhemies edustaja aalto oli siinä todellakin pitäisi katsoa mitä voitaisiin tehdä semmoista joka todellisuudessa auttaisi työpaikkojen löytymiseen ja helpottaisi varsinkin pitkään työttömänä olleiden asemaa sen sijaan että tarjotaan lääkkeeksi työttömien toimeentulon viemistä sitähän tämä tarkoittaa että viedään neljänsadan päivän kohdalla todetaan että hupsheijaa nyt sitten päivärahat on tässä silloin tullaan tähän puheenjohtaja rinteen tarjoamaan ideaan joka lähtee siitä että käytetään tätä työttömyysturvaa ihmisten työllistämiseen että voit saada työttömyysturvasta rahoitettavan setelin tuen palkkatukena työnantajalle jolloin työnantaja voi sitten miettiä hän saa tällaisen edun jos hän ottaa työttömän töihin luulen että tämä olisi paljon tehokkaampi lääke se olisi todellinen työllisyyslääke eikä niin että työttömiltä viedään päivärahat ja sitten ajatellaan että sitä kautta työnantaja ottaa töihin kun ei enää makseta työttömälle päivärahaa ollenkaan

arvoisa puhemies kyllä kannattaisi edustaja jarvan ja ehkä myöskin muiden keskustan edustajien nyt tutustua tähän hallituksen budjettiesitykseen ja näihin veronkevennysesityksiin koska nehän eivät työttömille tule työttömille on luvassa nolla pilkku kahdeksankymmenenviiden prosentin leikkaus kela etuuksiin jonka lisäksi indeksit ovat jäässä ja myöskin nämä palkansaajille tulevat veronkevennykset ovat sellaisia joista suurituloiset hyötyvät kaikista eniten

että hän nyökkäili kun edustaja kontula tässä puhui meidän työttömyysturvan todellisista kannustinloukuista eli tästä byrokratiasta ja mainitsit vielä itse perustulon ja suojaosan myönteiseen sävyyn eli tällaisina kannustinloukkuja purkavina uudistuksina mitä nyt lähtökohtaisesti edellinen hallitus on on edistänyt niin miten mielestäsi sitten tämä ansiosidonnaisen leikkaus on linjassa näiden muiden toimenpiteiden kanssa käytännössähän se johtaa siihen että entistä useampi entistä nopeammin siirtyy juurikin tämän byrokratiaviidakon piiriin eli työmarkkinatuelle ja kunnallisen toimeentulotuen piiriin

rouva puhemies edustaja harakka kauhisteli sitä että hallitus aikoo työvoimapolitiikkaa tehostaessaan käyttää myös yksityisiä palveluntarjoajia on se tosiaan aivan hirveätä että myös joku yksityinen yritys voi löytää työttömälle työtä ja saada itse asiassa palkkionsa ainakin pitkälti sen mukaan onnistuuko tässä työttömän työllistämisessä

ulosoton piirissä piirissä oleviin ihmisiin tähän hallitus budjettiriihessään kiinnitti huomiota ja etsii ratkaisuja myös heidän kohdallaan kannustinongelmien lieventämiseksi

täytyy edustaja jarvalle joka täältä jo lähtikin todeta tästä hallituksen verolinjasta että että vaikka unohdettaisiin se että nämä veronkevennykset eivät työttömille tule niin kyllä se profiili on edelleen sellainen että lähihoitajalle jää ehkä kymppi kuussa käteen kun johtajalle on sitten vuodessa tuommoinen reilut viisisataa euroa mutta täytyy antaa tunnustus edustaja zyskowiczille hän on täällä sinnikkäästi kertonut ja perustellut mikä tämän esityksen taustalla on se on se sokea usko siihen että työttömiä kepittämällä ihmiset saadaan työhön varmaan jos tätä linjaa jatketaan voidaan sitten sen jälkeen lyhentää aikaa neljästäsadasta kolmeensataan päivään ja siitä eteenpäin siinäkin zyskowicz on oikeassa että kokoomuksella on tarjota kepin lisäksi porkkanaa mutta sen hän unohtaa sanoa että porkkanat menevät kaikkein hyväosaisimmille apteekkareille hyvätuloisille juristeille miljoonaperijöille ja metsänomistajille nyt

arvoisa puhemies hallituksen mukaan tässä esityksessä on kyse sipilän hallituksen kärkihankkeesta jonka yhtenä tavoitteena on työttömyysturvan uudistaminen lauseen olisi voinut muotoilla myös niin että tämä on yksi monista sipilän hallituksen esityksistä työttömyysturvan ehtojen tiukentamiseksi ja työttömyysturvan heikentämiseksi suomessa on tuoreimman työllisyyskatsauksen mukaan yli kolmesataaseitsemänkymmentätuhatta työtöntä työnhakijaa yli työvoimapalveluissa olevaa yli satakaksikymmentäseitsemäntuhatta pitkäaikaistyötöntä ja vain kuusikymmentäseitsemäntuhatta avointa työpaikkaa avoimia työpaikkoja ei siis ole läheskään riittävästi ja pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on nyt suurempi kuin yhdeksänkymmentä luvun laman aikana esitys ansiosidonnaisen keston leikkaamisesta perustuu ajattelumalliin jossa työttömyyden syynä ovat puuttuvat kannusteet hakeutua töihin tai työttömien työhaluttomuus tämä ei pidä paikkaansa eikä tutkimustieto tällaista analyysia tue suomi kärsii ennen kaikkea työn kysynnän puutteesta työttömien aseman kurjistamisen sijaan tulee panostaa työllisyyttä ja ja kasvua edistävään finanssipolitiikkaan omaehtoisen opiskelun helpottamiseen palkkatuen riittävyyteen ja työttömyysturvan byrokratian karsimiseen hallituksen esityksessä todetaan että työttömyysturvan tasolla ja kestolla on tutkimustiedon valossa vaikutusta työttömyysjaksojen pituuteen tässä hallitus kuitenkin jättää huomioimatta kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa havaitun tosiasian että työttömyysturvaetuuksien tason ja enimmäiskeston vaikutus työttömyysjaksojen pituuteen on riippuvainen suhdannetilanteesta laman tai taantuman aikana jolloin vapaiden työpaikkojen määrä on pieni suhteessa työttömien työnhakijoiden määrään vaikuttaa työttömyysturvan keston leikkaaminen lähinnä niin että ihmiset joutuvat hakeutumaan muiden tukimuotojen piiriin

että työttömän työnhakijan palkkaavan yrityksen sivukuluja alennettaisiin määräajaksi ja lopuksi mitä tulee edustaja zyskowiczin esille nostamiin yksityisiin työvoimapalvelua tarjoaviin yrityksiin ihmettelen myöskin sitä mihin perustuu ajatus siitä että tämä olisi kustannustehokkaampaa tai toimivampaa kuin se mitä julkisella puolella tällä hetkellä tehdään turussa yksityinen firma joka teki juuri tämäntyyppistä toimintaa laskutti turun kaupungilta kolmekymmentäviisituhatta euroa yhden työttömän työllistämisestä

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat

luonnollisesti seurausta siitä että meillä ei ole juurikaan tai ainakin on liian vähän talouskasvua tätä talouskasvua ja sitä kautta työllisyyttä pyrimme edistämään muun muassa solmitulla kilpailukykysopimuksella ja veroratkaisuilla joita hallitus muun muassa budjettiriihessään teki mutta meillä on myös kohtaanto ongelma meillä on kymmeniätuhansia avoimia työpaikkoja samanaikaisesti kun meillä on satojatuhansia työttömiä ei pidä syyllistää yksittäistä työtöntä ihmistä siitä jos hänen ei kannata ottaa vastaan tarjolla olevaa työtä usein pienipalkkaista raskasta ehkä väliaikaistakin työtä eikä pidä syyllistää yksittäistä työtöntä siitä kun hän kavahtaa sellaisia byrokratialoukkuja joihin väliaikaisen työn vastaanottaminen voi hänet suistaa on meidän päättäjien hallituksen eduskunnan työmarkkinajärjestöjenkin tehtävä poistaa näitä kannustinloukkuja niinpä budjettiriihessään hallitus asetti virkamiestyöryhmän kannustinloukkuja poistamaan ja tavoitteena on se että ensi keväänä pystyttäisiin tekemään uusia ratkaisuja en odota ihmeitä olen ollut mukana jo silloin kun lipposen ykköshallitus asetti ilmeisesti maamme ensimmäisen kannustinloukkutyöryhmän silloisen ministerin arja alhon johdolla se työ lähti silloin liikkeelle eikä se työ ilmeisesti koskaan lopu eli ei nytkään mitään taikatemppuja löydetä

vielä palata tähän kysymyksenasetteluun jossa mielestäni tässä salissa ja tämän salin ulkopuolella julkisessa keskustelussa on paljon älyllistä epärehellisyyttä viimeksi tänä aamuna televisiossa edustaja lindtman toisti ja todisteli että eihän työttömiltä leikkaaminen työttömyysturvan leikkaaminen luo yhtään uutta työpaikkaa tämähän on totta ei tietystikään luo tarkoitus onkin vaikuttaa työnteon kannustimiin ja niinpä kysyn teiltä jotka sanotte että ei pidä leikata työttömyysturvaa kun se ei luo yhtään uutta työpaikkaa kuinka monta uutta työpaikkaa luo se että säädettiin työttömille kolmensadan euron kuukausittainen suojaosa ei se luonut yhtään uutta työpaikkaa mutta se loi ja hyvä niin tuhansille työttömille tai sadoilletuhansille itse asiassa paremman kannustimen ottaa edes väliaikaista pienipalkkaista osa aikaista työtä vastaan ja vaikkei tarkkoja lukuja voida esittää niin tuhannet elleivät kymmenettuhannet työttömät ovat toimineet juuri näin ovat työllistyneet paremmin kuin ilman tätä suojaosuutta entä sitten tämä perustulo meillä on salissa paljon perustulouskovaisia minä en ole perustulouskovainen päinvastoin ajattelen näin että kaikki eri tahot projisoivat omia unelmiaan käsitteeseen perustulo mutta perustulouskovaiset kuinka monta työpaikkaa luo perustulo jos en puhu niistä kelan tutkijoista ja muista jotka sitten tutkivat perustulokokeilun tuloksia eihän se luo yhtään uutta työpaikkaa mutta se luo teidän ajattelunne mukaan eikö totta ja minunkin mielestäni jos onnistunut kokeilu tehdään kannustimia ottaa erilaista silpputyötä kaikissa näissä on kyse samasta asiasta eli lopettakaa se epä älyllinen kysymys siitä kuinka monta työpaikkaa työttömyysturvan leikkaaminen luo tai kysykää samalla itseltänne kuinka monta työpaikkaa kolmensadan euron suojaosa luo tai kysykää itseltänne kuinka monta suoranaista työpaikkaa uutta työpaikkaa perustulo luo mitä tulee tähän perustuloon niin sanoin jo että mielestäni kaikki projisoivat siihen omia unelmiaan joku uskoo että se tekee työnteosta aina kannattavaa toinen että se poistaa köyhyyden kolmas että se poistaa byrokratian

euron raha ei korvaa eikä yhdistä muita sosiaaliturvan muotoja sen päälle tulee asumistuki tarvittaessa sen päälle tulee toimeentulotuki tarvittaessa sen päälle tulevat jopa työttömyysturvan lapsikorotukset ilmeisesti ja jos tämmöinen henkilö pääsee uudestaan ansiosidonnaisen piiriin niin sen päälle tulee jopa vielä ansiosidonnainen ja eikö maksa mitään asiantuntijat ovat sanoneet että jos tämä malli skaalattaisiin koko väestön tasolle puhutaan kymmenen viiva viidentoista miljardin euron lisäkustannuksista eli se mitä nyt kokeillaan on siis se että meille tulee kahdentuhannen koehenkilön ryhmä jotka saavat työmarkkinatukea vastaavan tuen jota ei kutsuta työmarkkinatueksi vaan perustuloksi ja heiltä ei edellytetä työvoimatoimiston aktivointitoimiin osallistumista ja niin edelleen mutta oleellista on se että tämä uusi työmarkkinatuki jota siis kutsutaan perustuloksi ei lähde pois vaikka asianomainen työllistyy sitten verrokkiryhmässä ne pitkäaikaistyöttömät jotka nykyiseen tapaan joutuvat osallistumaan erilaisiin työvoimatoimiston aktivointitoimenpiteisiin ja joiden työmarkkinatuki lähtee pois jos asianomainen työllistyy nyt siis kokeillaan sitä työllistyvätkö paremmin ne ihmiset joilta työmarkkinatuki ei sula pois työllistyessä kuin ne joilta työmarkkinatuki sulaa pois työllistyessä vaikka kyse on pitkäaikaistyöttömistä vaikeasti työllistyvistä ihmisistä niin voin tässä julkisesti ilmoittaa olevani täysin varma että kokeilun tulos on se että ne ihmiset työllistyvät paremmin työttömyysturva ei lähde kuin ne joilta työttömyysturva lähtee totta kai voidaan sitten tutkia minkälaisia alueellisia tai ikäjakaumaan ja ja muihin seikkoihin liittyviä eroja näiden työllistyvien työttömien tai työllistymättä jäävien työttömien siis perusturvakokeilussa mukana olevien ihmisten kohdalla näin syntyy tätä tässä kokeillaan ei se ole mikään perustulokokeilu minun mielestäni niin kuin minä olen ymmärtänyt näitä unelmia joita perustuloon liitetään mutta arvoisa puhemies se on ehkä sitten

eri asia ja siitä varmasti tässä salissa tullaan pitkään keskustelemaan siinä vaiheessa kun se lakiesitys tänne tulee

puhemies vaikka perustulokeskustelut me käymme toisella kertaa aion nyt provosoitua kun kerran provosoidaan ja muutaman sanan sanoa kuitenkin siitä mekanismista jota yleensä perustulon kannattajat perustulolta odottavat siitä olen yhtä mieltä edustaja zyskowiczin kanssa että hallituksen nyt suunnittelema kokeilu ei ole perustulokokeilu mutta sinänsä kuitenkin hyvä kokeilu jos se tähtää siihen että työttömiin kohdistuvan byrokratian ja kontrollin määrää pyritään korvaamaan positiivisilla kannustimilla perustulon ehkä suurin lupaus virallisen ansiotyön näkökulmasta ei kohdistu työpaikkoihin mikäli työpaikoilla tarkoitetaan palkkatyötä nyt edustaja zyskowicz kuunnelkaa tarkkaan olette varmaan kymmenen kaksikymmentä kertaa tämän keskustelun aikana kysynyt vastausta ja nyt se olisi täällä saatavilla perustulolupaus ei liity niinkään palkkatyöhön vaan perustulolupaus liittyy yrittäjyyteen ja itsensätyöllistämiseen silloin kun sinä olet nykyisen työttömyysturvan piirissä niin jos yrität jonkinnäköistä yritystä käynnistää pienimuotoistakin yritystoimintaa kutoa kolmet villasukat vuoden mittaan niin se jo riskeeraa sen sinun työttömyysturvasi ja kun sinä et tiedä kantaako se yritystoiminta vai onko se vain harrastus tai väärä arvio niin sinä et uskalla sitä pientä työttömyysturvaa riskeerata koska se on sinun ainoa tulosi jolla sinun pitäisi täyttää sinne jääkaappiin ne perusruokatarvikkeet joilla sinä elät seuraavan kuukauden perustulo mahdollistaa sen että kun minulla on harrastus josta minä tykkään jossa minä olen hyvä niin minä voin kokeilla jos siitä tulisi minulle vaikka ansiotyötä ja tämä on semmoinen keskeinen kannustinkohta jossa ongelmana ei ole suinkaan se paljonko sitä tuloa tulee mikä on sosiaaliturvan tai sen ansiotyön suhde sinällään vaan ongelma on se ja ennakoimattomuus se mielivalta mitä työttömyysturvaan liittyy toinen lupaus joka vaikuttaa kansantalouteen ja joka saattaisi toteutua tulla näkyviin oikeassa perustulokokeilussa liittyy julkisen sektorin menoihin meillä on tämä maa täynnä ihmisiä jotka haluaisivat hoitaa läheisiään kotona mutta joilla ei siihen ole nykyisen järjestelmän puitteissa mahdollisuuksia vaikka se saattaisi olla sekä kansantaloudellisesti järkevää että myös näiden ihmisten itsensä kannalta kannalta mielekästä jos heidän ansiotyössä tuottamansa arvonlisä ei vastaa niitä kustannuksia joita läheisen hoivaaminen julkisen sektorin kautta yhteiskunnalle tuottaa

myös menopuolen vaikutuksista perustulossa myös plussalla mitä tulee tähän kolmensadan euron suojaosaan niin entisenä informaalin työn tutkijana sanoisin että sen suurin saavutus yhdessä tietysti todennäköisesti kotitalousvähennyksen kanssa on se että se on tuonut paljon harmaata työtä virallisen tuen piiriin

me olemme täällä tänään puhumassa minä en henkilökohtaisesti ole mikään suuri ansiosidonnaisten etuusjärjestelmien ystävä ansiosidonnainen etuusjärjestelmä on johtanut siihen että suomessa sosiaaliturva riippuu ihmisen sosioekonomisesta taustasta minun ihanneyhteiskunnassani meillä ei olisi ansiosidonnaisia etuuksia kuin korkeintaan lyhytaikaisena muutosturvana vaan meillä olisi riittävään ja säälliseen toimeentuloon riittävä sosiaaliturva joka olisi yhtäläinen kaikille tässä esityksessä ansiosidonnaisen lyhentäminen ei vie kohti riittävää säällistä sosiaaliturvaa vaan aivan siihen päinvastaiseen suuntaan suomalaisen työttömän asema nykypäivänä on surkea erityisesti silloin jos hän on peruspäivärahalla tuen taso on riittämätön kunnolliseen elämään se on riittämätön myös siihen että sinä voisit ylläpitää ja kehittää työmarkkinavalmiuksia sellaisella tavalla että toivo pääsystä takaisin työmarkkinoille säilyisi byrokratia josta jo puhunut on monimutkainen raskas ja ennakoimaton ja ennen kaikkea palkkatyöyhteiskunnassa työttömyys tarkoittaa sosiaalista syrjäytymistä se tarkoittaa sitä että sinä saat mediasta ja jopa tästä salista kuulla jatkuvasti negatiivista puhetta itsestäsi sitä kuinka sinulle kerta toisensa jälkeen kerrotaan siitä kuuluisasta sohvasta jossa sinä vain makailet esityksen tavoitteena on

tämä on suora sitaatti kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen lyhentää työttömyysjaksoja alentaa rakenteellista työttömyyttä ja säästää julkisia voimavaroja aivan varmasti pelko pitkäaikaistyöttömyydestä suomalaisessa järjestelmässä jo nyt kannustaa ottamaan vastaan työtä niin nopeasti kuin mahdollista valitettavasti se lisää myös ihmisten halua hakeutua muihin kategorioihin esimerkiksi hoitovapaille sairauspäivärahoille ja harmaan talouden piiriin ja myös nämä virrat pois työttömyystilastoista ovat merkittäviä

jos joku ansiosidonnaisella ja sitä kautta paremmassa työmarkkina asemassa todennäköisesti oleva henkilö työllistyy nopeammin vähän vähän vähemmän houkuttelevaan työhön se tarkoittaa että joku toinen ehkä peruspäivärahalainen ei sitä työpaikkaa saa vaan jää hiukan pidemmäksi aikaa sinne työttömyyskortistoon samasta syystä se ei myöskään vähennä rakenteellista työttömyyttä vaan todennäköisesti todennäköisesti lisää sitä ja samasta syystä se myös sysää ihmisiä köyhyyteen ja marginaaliin saataviin säästöihin tavoitteena minä en tässä sen enempää kiinnitä huomiota koska itse esityksessäkään ei vakavasti väitetä että ansiosidonnaisen lyhentäminen toisi säästöjä julkiselle sektorille

työttömiin on panostettava työvoiman uusiutumiskykyyn tilanteessa jossa työmarkkinat uudistuvat uudistuvat ja se ei tietenkään tapahdu piiskaamalla vaan kunnollisilla ajankohtaisilla ja saavutettavilla neuvonta työvoima ja työvoima ja ohjauspalveluilla ja sellaisella sosiaaliturvalla joka mahdollistaa myös riskinoton ja erehtymisen mikrotasolla

mikäli taas työttömyysjaksoja oikeasti halutaan lyhentää nopein ensiaputoimenpide olisi työllistymisen esteiden poistaminen siellä missä niitä tosiasiassa on se ei suinkaan

työttömyysturvan menettämiseen liittyvää byrokratiaa ja erilaisia sanktioita omavastuuajan pidennys on vanhanaikainen uudistus se jotenkin rakentuu semmoiselle ajatukselle että meillä on pitkät työttömyysjaksot pitkät työssäkäyntijaksot siihen maailmaan ei enää ole paluuta se on tämän esityksen dinosaurus osuus ennen kaikkea jos me haluamme semmoisen kansan joka mieluusti panostaa tämän yhteiskunnan rakentamiseen ilolla käy töihin ja etsii töitä niin silloin meidän täytyy luoda kansalle mahdollisuuksia toimia niin nyt hallituksen politiikka nojaa myyttiin laiskasta järjestelmän hyväksikäyttäjästä tässä ei ole mitään uutta tällainen on ollut eliitin puheenparsi jo kauan ennen kuin työttömyysturva edes keksittiinkään mutta mihinkään tutkimukseen tai tosielämään se ei perustu

arvoisa puhemies tämä hallitus mainosti että se purkaa normeja mutta näyttää siltä että silloin kun on kyse sosiaaliturvasta niin se itse asiassa lisää byrokratiaa ja lisää vaikeammin ymmärrettäviä järjestelmiä jos ajattelemme tätä leikkausta joka meillä nyt on pöydällä niin sen jälkeen työttömyysturva on kolmiportainen ja tämän lisäksi hallitus on suunnittelemassa kolmen kuukauden välein tehtävää tarkastusta ja kuulustelua joka mahdollistaisi työttömyysturvan alentamisen jos ikään kuin yhteiskunnan näkökulmasta työtön ei ole ollut tarpeeksi aktiivi tämä on ilmeisesti valmisteluvaiheessa oleva esitys mutta sanon että ei se ainakaan yhteiskunnan resurssien käyttöä vie parempaan suuntaan jos väitetään että se on keino tarjota työttömälle lisää palvelua niin miksi siihen tarvitaan silloin tuo kontrollielementti koska useimmiten kun ihminen käyttää palvelua se toimii paremmin jos kyseessä on luottamus ja jos etsitään yhdessä niitä ratkaisuja tanskaa pidetään tiukan työttömyysturvan maana jossa aktivointivelvoite on rankka kun olen vieraillut useammassakin tanskalaisessa jobcenterissä ja kysynyt siellä että miten te pärjäätte näiden kaikkien sanktioiden ja karenssien kanssa mitä teillä on mahdollisuus langettaa niin he katsovat täysin hölmistyneenä ja ja kysyvät että ai miten niin eihän niitä käytetä

te toimiston asiakkaaksi myös nuorten joiden toki soisi saavan vielä enemmän apua kuin vähän iäkkäämpien ja aikuisempien ihmisten mutta vielä jos mietimme mitä tästä työttömyysturvan leikkauksesta seuraa niin siitä seuraa monen ihmisen kohdalla enemmän huolta ja pelkoa työttömyydestä joka useimmiten ei aktivoi vaan herkemmin lamaannuttaa

eivät niin aktiivisesti pyri työelämään niin uskallanpa väittää että tämä negatiivinen osuus menee syvemmälle jos vaaalla punnitaan esityksessä ei ole kyse voimavarojen tehokkaasta käytöstä vaan esityksessä on kyse leikkauksesta joka jälleen kerran kohdistuu työttömyysturvaan sanoisinkin että sosiaaliturvamme tarvitsisi ehdottomasti norminpurkua en kannata niitä perustuloesityksiä joita tässä yhteiskunnassa tähän asti on tehty koska ajattelen niistä kohtuullisen samalla tavalla kuin edustaja zyskowicz mutta kannatan ehdottomasti sitä että meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme yksinkertaistetaan ja erilaiselta statukselta toiselle siirtymistä tehdään helpommaksi koska ongelma on se että tällä hetkellä ihmiset joskus jopa kikkailevat sillä ovatko he kotihoidon tuella vai ovatko he työttömänä vai ovatko he opiskelijoita tai muita

taas ei saa sitä sen vuoksi toivoisin että aktiivisuuslistalle otettaisiin myös omaehtoisen kouluttautumisen helpottaminen varsinkin koska työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoja on leikattu ja ollaan leikkaamassa lisää me tiedämme että suomessa päivittäin syntyy ja kuolee satoja työpaikkoja ja jos me mietimme pikkuisenkin eteenpäin niin me tiedämme että rakennemuutos hävittää monia monia ammatteja silloin meidän pitäisi kaikin keinoin pyrkiä kannustamaan siihen että ihmiset voivat opiskella itsellensä uuden ammatin voivat hakea täydennysosaamista siihen jos vanhasta puuttuu joku palanen ja voivat todellakin siirtyä yhdestä työpaikasta toiseen yhdeltä osaamisalalta toiselle osaamisalalle helpommin silloin kun hallitus päätti perustulokokeilusta niin se mainosti että pitää päästä irti siitä että ihmiset tarvitsevat monenlaisia tulonsiirtoja muistan kun olin muun muassa ministeri vehviläisen kanssa televisiossa jossa hän mainosti että kelassa on niin monta etuutta ja nyt meidän pitää päästä vain muutamaan etuuteen jotta tämä järjestelmä yksinkertaistuu no ei tullut takkia tuli tuluskukkaro

ei heti leikkaudu niin tässä hallituksen perustulokokeilussa joka tosiaankin koskee vain pitkään työttömänä olleita ihmisiä toimeentulotuen leikkuria tai asumistuen leikkuria ei ole otettu huomioon jolloin se johtaa siihen että jos satut olemaan olemaan köyhä yksin elävä työmarkkinatuella elävä niin sinä et juurikaan hyödy tästä uudistuksesta lisärahana omassa taloudessasi ellet sitten tienaa tosi paljon lisää

herra puhemies harmittelen

vaikka edustaja zyskowicz esitti minulle suoran kysymyksen edustaja zyskowicz kysyi minulta että eikö ole hyvä että yksityinen työllisyysbisnes lisääntyy ei ole vastaan kun se tapahtuu te keskuksia alasajamalla ja resursseja vähentämällä eikä tässä ollut kyse nyt työttömien auttamisesta vaan kontrollista hallitushan esitti että valvoja tarkistaa kolmen kuukauden välein löytyykö siltä ajalta viiden päivän työssäoloa tai aktiivitointa tämähän tulee johtamaan täysin surrealistisiin gogolilaisiin tilanteisiin jossa kuvitteellisia byrokratian vaatimia suorituksia keksitään jälkikäteen toivottavasti tämä esitys myöskin jää fiktioksi

edistää työllistämistä ja työllistymistä se auttaisi itsensätyöllistäjiä jotka luovat itselleen työpaikan yhdistelemällä yrittäjyyttä ja freelance ja pätkätöitä mutta nämä aktiiviset kansalaiset saavat jatkuvasti pelätä putoavatko he keikkojen vähetessä kokonaan riittävältä perusturvalta tähän liittyy täyttä mielivaltaa kun eri te toimistoissa tulkitaan eri tavoin ministeriön peräti satayhdeksänkymmentäkolme sivuista toimintaohjetta tein kirjallisen kysymyksen ministeri lindströmille jossa ehdotin että itsensätyöllistäjien asiat keskitettäisiin kolmeen viiva neljään te toimistoon joissa osattaisiin lainsäädäntö ja pykälät ja joissa asiantuntijat virkailijat voisivat aidosti auttaa itsensätyöllistäjiä

ymmärtänyt ministerin vastausta tai se mitä siitä olin ymmärtävinäni tarkoitus ei ole tehdä mitään näin yritteliäät aktiiviset kansalaiset nujerretaan mielivaltaan näiden

aitojen työllistymistä lisäävien toimien sijaan meillä on tässä käsillä leikkaus jossa työttömien toimeentuloa heikennetään jotta kaverikapitalismin hengessä voidaan kannustaa tässä tapauksessa aidosti kannustaa omia viiteryhmiä sadankolmenkymmenen miljoonan apteekkarivähennys tuo kymmeniä miljoonia euroja jo nyt suurituloisimmille suomalaisille apteekkareille asianajajille lääkäreille jälleen kerran tulonsiirto pienituloisimmilta hyvätuloisimmille jälleen kerran tulonsiirto tarvitsevilta niille jotka eivät

capitalism

eli poliittisten päättäjien kaverit saavat ansaitsemattomia etuja se vääristää kilpailua se on markkinatalouden pahin vihollinen sdp kannattaa reilun kilpailun markkinataloutta ei kaverikapitalismia iltalehden mukaan kaikkein koomisin kaverikapitalismin puolustus tuli keskustan kaverijärjestöltä että metsälahjavähennys tuo suomeen töitä ja investointeja kahden pilkku neljän miljardin euron edestä se on siis kaksi kertaa äänekosken investoinnin koko siis sen investoinnin joka on suomalaisen metsäteollisuuden historian suurin investointi se siis tuplataan tällä veroedulla tällä lahjoituksella joka kohdistuu hallituksen kavereihin tähän täytyy kai sitten sanoa että on olemassa matematiikkaa ja sitten on olemassa kepumatiikkaa jos hallitus tällaiseen kepumatiikkaan niin eihän meillä ole mitään hätää tällähän suomi saadaan nousuun suomi kaverikapitalismin ihmemaa

arvoisa herra puhemies edustajat filatov ja harakka kiinnittivät huomiota niihin kiistattomiin ongelmiin jotka meidän nykyisessä sosiaaliturvajärjestelmässämme liittyvät ihmisiin jotka ovat itsensätyöllistäjiä freelancereita jotka eivät ole kokopäiväisiä yrittäjiä mutta eivät myöskään kokopäiväisiä palkansaajia näiden kahden kategorian välillä seilaavat näiden ihmisten tilanteeseen sosiaaliturvan osalta liittyy aivan kiistattomia byrokratialoukkuja ja on mielestäni hyvä että näistä ongelmista puhutaan ja olen varma että edustajat filatov ja harakka esimerkiksi ovat valmiita antamaan omaa asiantuntemustaan ja kokemustaan hallinnon käyttöön kun näitä ongelmia pyritään ratkaisemaan mitä sitten tulee edustaja harakan kanssa käymäämme keskusteluun siitä onko pahasta että myös yksityinen työnvälitys on mukana auttamassa työttömiä pääsemään töihin niin edustaja harakan mukaan se on vahingollista tapahtuu alasajamalla julkista työnvälitystä edustaja harakka näin ei olla nyt tekemässä päinvastoin muistaakseni kahdeksantoista miljoonaa euroa annetaan lisää työvoimapalveluihin sekä julkisen että yksityisen sektorin työvoimapalveluihin jotta paremmin pystyttäisiin työttömiä palvelemaan jotta paremmin pystyttäisiin heille osoittamaan työtä ja kun täällä on ollut esillä tämä tarve kolmen kuukauden välein osoittaa viiden päivän ajalta aktiivisuutta työllistymistä tällaisesta ei ole päätetty tämä asia on ollut esillä valmistelut jatkuvat mutta kyllä tässä vähintään kolmen kuukauden välein tapahtuvassa työttömien kohtaamisessa on ennen kaikkea kyse siitä että pyritään ottamaan koppi työttömistä ja auttamaan heitä

työllisyyttä ei voi parantaa vähentämällä panostuksia työllisyyden hoitoon tässä lakiesityksessä on heikkoutena se että se ikään kuin olettaa että kun työttömyysturvaa leikataan niin syntyy yhdeksäntuhatta uutta työpaikkaa sille on hyvin ohuet perusteet tässä sen takia tällainen lainsäädäntöhän joka tässä nyt on käsillä on säästölaki tämä on vähän niin kuin koko sote uudistus että on unohdettu se että sote uudistuksen keskeinen tavoite on on saada aikaan kolmen miljardin leikkaukset se on mahdoton yhtälö että siinäkin palvelut paranisivat tässä on ihan samanlainen tilanne sitten taas toisaalta kristillisdemokraatit ovat paljon puhuneet siitä että näistä työttömyysrahoista pitäisi osa ottaa aktiiviseen työllistämiseen sillä tavalla että että esimerkiksi sitä viimeistä sataa päivää tukea voisi käyttää sillä tavalla että voisi työllistyä viedä sen ikään kuin mukanaan uuteen

se olisi uudistus jota kannatamme mutta tämä uudistus tässä on pelkästään säästöuudistus jos se tulee sellaiseen aikaan kun työttömyys on tosi korkealla olisin odottanut hallitukselta toisenlaista aktiivisuutta toisenlaisia toimia kuin mitä tässä nyt tehdään
arvoisa puhemies minä törmäsin tänään esimerkkiin pääsykokeista henkilö oli hakemassa oppilaitokseen koska hänen oli pakko hakea jotta hän takaisi itselleen työttömyysturvan meillä on pakkohakuvelvoite alle kaksikymmentäviisi vuotiaille hän haki opintoihin joihinka kaikkein todennäköisimmin ei tule pääsemään sisään ja kun hän sitten vei sitä pääsykoepaperia sinne eteen niin pääsykokeiden valvoja kysyi että oletko hakemassa oikeasti tänne vai et ja hän sanoi että no en ole hakemassa oikeasti pääsykokeiden valvoja ohjasi laittamaan pääsykoepaperin pinoon b joka on se pino

joka ei päädy jatkokäsittelyyn minusta tämä on hirveän hyvä esimerkki siitä mitä tapahtuu silloin kun lainsäätäjä laatii laatii sellaista kontrollia jolla ei ole yleistä legitimiteettiä jotta tällainen on mahdollista meillä pitää olla salillinen ihmisiä jotka kaikki ovat sitä mieltä että näiltä osin järjestelmä ei toimi oikein se ei ole reilu ei oikeudenmukainen eikä

puhemies olin iloinen kuullessani edustaja zyskowiczilta että tämä kontrollijärjestelmä on vasta fiktion asteella ja kuten jo äsken totesin toivon sen sellaisena pysyvän ja jäävän siihen gogolin viereen kirjahyllyyn satiiriosastoon niin että voimme sitten jonkun ajan päästä pyörittää sille epäuskoisina päätämme mutta minulla oli tilaisuus keskustella ministeri orpon kanssa tänään aikaisemmin ja välitän tässä kaikille saman viestin mitä hänelle sanoin että leikkaukset ja rakenneuudistukset on mahdoton toteuttaa yhtä aikaa ajatelkaa jos yrityksessä on yhtä aikaa päällä yt ja organisaatiouudistus se on tuomittu epäonnistumaan epäonnistumaan työllisyysturvan rakennetta voitaisiin uudistaa aidosti vain jos tavoitteena ei ole tuoda lisää rahaa kasvavan valtionvelan maksuun

arvoisa herra puhemies ihan tähän edustaja harakan viimeiseen kommenttiin liittyen haluan selvyyden vuoksi todeta että

hallitus päätti aloittaa vuoropuhelun työmarkkinajärjestöjen kanssa liittyen tiettyihin työllisyyttä edistäviin toimiin joista yhtenä on ollut esillä myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan muuttaminen kannustavammaksi ja nopeammin työllistymiseen johtavaksi niin tässä yhteydessä hallitus on tehnyt täysin selväksi että nämä toimet eivät tähtää julkisen talouden säästöihin päinvastoin hallitus tai ainakin valtiovarainministeri orpo muun muassa puhuessaan eduskuntaryhmämme kokouksessa salossa lupasi että jokainen euro joka mahdollisesti julkiseen talouteen tulee säästönä siitä että ansiosidonnaista työttömyysturvaa muutettaisiin

jokainen näin syntyvä mahdollinen säästetty euro tullaan käyttämään työllisyyden edistämiseen muilla toimin esimerkiksi aktiivisen työvoimapolitiikan tai työvoimahallinnon tehostamisen tai nuorten työllistämistä edistävin keinoin eli nyt puheena olevassa prosessissa joka kestää tämän syyskuun jossa työmarkkinajärjestöt ja hallitus yhdessä etsivät ratkaisuja tiettyihin työllistymistä parantaviin kysymyksiin hallituksen tavoitteena ei ole

työllistymisen parantaminen ja totta kai työllistymisen parantuminen tuo sitten säästöjä koko julkiseen talouteen

kuulostaa kuulostaa erittäin järkevältä se että nuo paljon parjatut työmarkkinajärjestöt ovat kelvanneet nyt hallitukselle jälleen keskustelukumppaneiksi ja toivon todella että että keskusteluissa edetään mutta tämä hallituksen esitys on nyt pöydällämme ja siinä mainitaan perusteeksi valtion varojen ja voimavarojen säästö siitä ei päästä yli eikä ympäri toivottavasti tässä dialogissa päästään järkevämpään lopputulokseen joka mahdollistaisi aidon uudistamisen ja myös työttömien kannalta ja työllisyyden kannalta parempaan parempaan lopputulokseen kuin tämä hallituksen esitys

arvoisa herra puhemies arvoisat läsnäolijat kysymyksessä on siis hallituksen esitys eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

esityksellä on samoin kiinteä yhteys hallituksen esitykseen laeiksi puolustusvoimista annetun lain aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamiseksi jossa ehdotetaan sääntelyä puolustusvoimien osallistumisesta kansainvälisen avun antamiseen ja puolustusvoimien tuesta toisille suomen viranomaisille ulkomailla

sopimuksessa hyväksytyn yhteisvastuulausekkeen edellyttämien lainsäädäntömuutosten tekeminen tekeminen poliisilakiin rajavartiolakiin ja pelastuslakiin tässä esityksessä ehdotetaan muutoksia pääasiassa päätöksentekosäännöksiin viranomaisten ulkomailla toisilleen antamaa tukea koskeviin säännöksiin sekä virkamiesten oikeuksiin ja velvollisuuksiin kansainvälisen avun tilanteissa

arvoisa puhemies käsittelen nämä lait joihin nämä muutokset tulevat ja ensiksi poliisilaki jossa on eniten näitä muutoksia esityksen tavoitteena on poistaa lainsäädännön esteet kansainvälisen avun antamiselle ja vastaanottamiselle joten poliisilakiin lisättäisiin säännös päätöksenteosta myös niihin kansainvälisen avun tilanteisiin joissa ei ole olemassa säädöspohjaa kuten eu lainsäädäntöä tai kansainvälistä sopimusta

kaikissa kansainvälisen avun tilanteissa se että suomeen tulevat vieraan valtion virkamiehet toimivat aina suomalaisen poliisimiehen määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja he voivat käyttää ainoastaan sellaisia voimakeinoja joita poliisimies toimivaltansa nojalla hänelle osoittaa eli toiminta tapahtuu aina suomalaisen virkamiehen johdossa eivätkä toimivaltuudet voi ylittää suomen lainsäädännön mukaisia poliisitoimivaltuuksia vastaavasti suomalaisen poliisin osallistuessa kansainvälisen avun antamiseen ulkomailla häneen soveltuu toimintavaltuuksien osalta sama lainsäädäntö kuin suomessakin nämä toimivaltuudet eivät voi kuitenkaan ylittää niitä toimivaltuuksia jotka vastaanottava valtio hänelle antaa säännöksiä joiden tavoitteena on varmistaa että suomalaisen poliisimiehen siviili ja rikosoikeudellinen asema sekä muu oikeudellinen asema on samankaltainen kuin hänen hoitaessaan virkatehtävää suomessa uutena asiakokonaisuutena ovat säännökset jotka mahdollistavat muiden virkamiesten tuen poliisille kansainvälisen avun tilanteissa nykyiset virka apusäännökset kattavat pääsääntöisesti vain suomen alueen tavoitteena oli laatia vastaavat säännökset myös kansainvälisen avun tilanteisiin tilanteisiin toinen viranomainen kuten esimerkiksi puolustusvoimat ja rajavartiolaitos voi antaa poliisille tukea ulkomailla tapahtuvan poliisitehtävän suorittamiseksi vastaavasti kuten suomen alueella toimiessaankin tukea antava virkamies toimisi poliisimiehen määräysten ja ohjeiden mukaan ja niiden toimivaltuuksien puitteissa joihin poliisimies hänet valtuuttaa poliisi vastaa myös esimerkiksi tilanteen yleisjohdosta terrorismitapauksissa tuki voi sisältää myös poliisitehtävän suorittamiseen soveltuvan sotavarustein tapahtuvaa asevoiman käyttöä silloin kun puolustusvoimat antaisi tukea ja rajavartiolaitoksen virkamiehet voisivat vastaavasti antaa tukea sotavarusteeksi hankitulla kalustolla

lisättäisiin säännös joka mahdollistaa sen että sisäministeriö voi perustellusta syystä pyytää toista suomen viranomaista antamaan tukea poliisitehtävän suorittamiseksi kansainvälisessä avunantotilanteessa ilman että suomalainen poliisimies on läsnä paikan päällä näissä tilanteissa tuki ei voi sisältää voimakeinojen käyttöä sitten muutama sana tästä rajavartiolaista arvoisa herra puhemies yksi tämän lakiesityksen tavoitteista on poistaa esteet antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua esimerkiksi yhteisvastuulausekkeen mukaisissa tilanteissa tämän vuoksi lainsäädännössä on tarpeen huomioida tilanteet jolloin apua myös rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi olisi tarpeen antaa tai vastaanottaa yhteisvastuulausekkeen tarkoittamassa terrori iskun tai luonnon tai ihmisen aiheuttamassa onnettomuudessa on todennäköistä että yhteisvastuulausekkeen mukaisessa tilanteessa rajaturvallisuusapua annettaisiin apua pyytävälle jäsenmaalle rajaturvallisuusvirasto frontexin rajaturvallisuusvirasto frontexin koordinoimana tällöin toiminta perustuu rajaturvallisuusvirastoasetukseen ja rajavartiolaissa on jo olemassa säännökset tällaisen tuen pyytämisestä pyytämisestä ja sen antamisesta rajavartiolakia on kuitenkin tarpeen täydentää niitä yhteisvastuulausekkeen tilanteita varten jolloin frontex ei koordinoisi operaatiota tai koordinoitu apu ei riittäisi ja apua annettaisiin tai pyydettäisiin kahden tai monenvälisesti monenvälisesti

jolloin valtioneuvosto päättää sisäministeriön esittelystä tämän asian päätöksenteon lisäksi rajavartiolaissa säädettäisiin toisaalta suomessa antavan vierailevan virkamiehen toimivaltuuksista sekä suomalaisen rajavartiomiehen toimivaltuuksista hänen antaessaan rajaturvallisuusapua toisessa euroopan unionin jäsenmaassa kuten frontexin koordinoimissa operaatioissa myös yhteisvastuulausekkeen nojalla rajaturvallisuusapua annettaessa toimivaltuudet perustuisivat schengenin rajasäännöstöön joka on yhteistä eurooppalaista oikeutta eikä kahden tai monenvälisiä valtiosopimuksia toimivaltuuksista erikseen tarvittaisi suomessa rajaturvallisuusapua antavan toisen jäsenvaltion virkamiehen toimivaltuudet olisivat schengenin rajasäännöstön mukaiset suomalaisen virkamiehen ohjeiden mukaisesti välttämättömien voimakeinojen käyttäminen tehtävän suorittamiseksi olisi mahdollista suomalaisen virkamiehen läsnä ollessa ja suomen pyynnön mukaisesti jos lähettäjäjäsenvaltio olisi antanut voimakeinojen käyttöön suostumuksen rajaturvallisuusapua suomelle voisi antaa vain schengenin rajasäännöstön tarkoittama rajavartija toisessa jäsenvaltiossa rajaturvallisuusapua antavan suomalaisen rajavartiomiehen toimivaltuudet olisivat vastaavat kuin frontexin koordinoimassa operaatiossa eli schengenin rajasäännöstön mukaiset tehtävät vastaanottavan jäsenvaltion määräämänä ellei isäntämaa isäntämaa rajoittaisi niitä suomalainen rajavartiomies voisi myös käyttää välttämättömiä rajavartiolain mukaisia voimakeinoja vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja mahdollisesti rajoittamina lakiin lisättäisiin myös pykälä puolustusvoimien virka apua vastaavasta tuesta rajavartiolaitokselle frontexin koordinoimissa operaatioissa ja yhteisvastuulausekkeen mukaisissa rajaturvallisuusoperaatioissa käytännössä tuki voisi tarkoittaa kalustoa materiaalia tai asiantuntija apua lisäksi rajavartiolakiin lisättäisiin pykälät päätöksenteosta ja toimivaltuuksista rajavartiolaitoksen osallistuessa prum ja atlas yhteistyöhön

kaikkien valtioiden velvollisuus rajavartiolaitos voisi antaa poliisille sotavarustetukea toisen eu jäsenmaan merialueella ja talousvyöhykkeellä toisen jäsenvaltion pyynnöstä terrorismintorjuntatehtävissä eu lainsäädäntöön tai suomea sitovaan sitovaan kansainväliseen sopimukseen tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi atlas yhteistyön mukaisissa erikoisjoukkojen terrorismintorjuntatilanteissa joissa poliisin ja rajavartiolaitoksen erikoistoimintayksiköt toimisivat toisen jäsenvaltion merialueella tukeutuen rajavartiolaitoksen vartiolaivaan tavoitteena esimerkiksi kaapatun laivan pakenemisen estäminen ja haltuunotto

pykälän nojalla on tähänkin mennessä lähetetty pelastustoimeen kuuluvaa apua muihin maihin laissa on myös säännös pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamisesta suomeen hallituksen esityksessä ehdotetuilla muutoksilla pelastuslakiin lisätään määritelmä pelastustoimeen kuuluvasta avusta

humanitäärisiä tukitoimia tukevaa myös materiaaliapua annetaan aikaisempaa enemmän esimerkkinä viime vuosilta voin mainita kreikan maahantulotilanteen helpottamiseksi lähetetyn materiaaliavun sekä ebola alueelle länsi afrikkaan lähetetyt hengityssuojaimet määritelmässä otettaisiin lisäksi huomioon vuoden kaksituhattaneljätoista alusta voimaan tullut euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin pelastuspalvelumekanismista tämä päätös kattaa ensisijaisesti ihmisten mutta myös ympäristön ja omaisuuden kulttuuriperintökin mukaan lukien suojelun sekä unionin alueella että sen ulkopuolella tapahtuvien kaikenlaisten luonnon ja ihmisten aiheuttamien katastrofien yhteydessä mukaan lukien ympäristökatastrofit meren pilaantuminen ja akuutit terveyttä uhkaavat hätätilanteet kansainvälisen pelastuspalveluavun antamisesta tai pyytämisestä päätettäisiin sisäministeriön päätöksellä kuten aikaisemminkin tilanteissa joissa uuden valtion ylimmän johdon päätöksentekoa koskevan erillislain soveltamiskynnys ylittyy esimerkiksi yhteisvastuulauseketilanteissa valtioneuvosto päättää avunannosta sisäministeriön esityksestä pelastuslailla todettaisiin lisäksi että kansainväliseen pelastustoimintaan osallistu van suomalaisen henkilöstön palvelussuhteen oikeudellinen perusta säädetään siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetussa laissa ja aivan lopuksi lyhyesti vielä yhteenveto ja vaikutusten arviointi tästä koko paketista tämän esityksen myötä kansainvälisen avun tilanteissa ei muuteta suomen viranomaisten

toimialarajoja esimerkiksi ulkomaillakin toimittaessa terrorismin torjunta on poliisin tehtävä suomen lähettämien viranomaisten osalta esityksen myötä mahdollistetaan myös kansallista virka aputilannetta vastaava toiminta ulkomailla tätä varten esitys sisältää säännösehdotukset suomen viranomaisten tuesta toiselle suomen viranomaiselle ulkomailla oleellinen muutosehdotus nykytilaan on että puolustusvoimat antaa sotavarustein tapahtuvaa asevoiman käyttöä sisältävää tukea poliisille suomen alueen ulkopuolella silloin kun kyse on vieraan valtion pyynnöstä annettavasta terrorismin torjuntaan liittyvästä avusta aiemmin puolustusvoimien tuki poliisille ulkomailla rajoittui asiantuntemukseen ja materiaaliin rajavartiosto voisi antaa vastaavasti sotavarustetukea poliisille terrorismin torjuntaan liittyvissä tilanteissa muiden eu maiden merialueilla esityksen lähtökohtana on se että sekä suomen että vieraiden valtioiden viranomaisten toimivaltuudet mukaan lukien voimakeinojen käyttö on tarkoin määritelty lisäksi esityksen tarkoituksena on varmistaa että suomalaisen virkamiehen oikeusasema ei olisi kansainvälisessä avunantotehtävässä heikompi kuin kotimaan virantoimituksessa kiitos

arvoisa herra puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi poliisin hallinnosta annetussa laissa ylimmän poliisijohdon virkojen kelpoisuusvaatimuksista siltä osin kuin niistä ei säädetä valtion virkamieslaissa ja virkoihin nimittämisestä ylimmän poliisijohdon eli poliisihallituksen poliisiylijohtajan suojelupoliisin päällikön keskusrikospoliisin päällikön ja paikallispoliisin virkojen kelpoisuusvaatimuksia muutettaisiin vastaamaan paremmin valtionhallinnon ylimmän johdon virkojen säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ottaen huomioon kuitenkin poliisihallinnon erityispiirteet muutama sana muutosten taustasta perustuslakivaliokunta ja oikeuskanslerinvirasto ovat lausunnoissaan todenneet että ylimmän poliisijohdon virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä olisi perusteltua säätää lakitasolla ehdotetulla muutoksella oikeustila saatetaan ylimmän poliisijohdon osalta säädöstason osalta vastaamaan perustuslakivaliokunnan ja oikeuskanslerinviraston lausunnoissa esitettyä näkemystä poliisihallinnon virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämistoimivallasta säädetään nykyisin pääosin asetustasolla esitettyjen muutosten taustalla ovat myös poliisihallinnon useat organisaatiouudistukset koulutusuudistus muutokset korkeakoulututkintojen nimikkeissä sekä muutokset valtionhallinnon henkilöstöhallinnollisissa linjauksissa kokonaisuutena poliisimiesvirkojen kelpoisuusvaatimuksia on säädetty useina eri ajankohtina ja niitä on lukumäärällisesti paljon ne ovat myös sisällöllisesti toisistaan poikkeavia ja esimerkiksi kelpoisuusvaatimuksissa käytetty perehtyneisyyden määritelmä on ilmaistu lukuisilla eri tavoilla myös tutkintoa koskevia määritelmiä on lukuisia ja mitkä ovat sitten ehdotetut muutokset ylimmän poliisijohdon osalta määritellystä tutkintovaatimuksesta eli oikeustieteen kandidaatin tutkinnosta ja poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritetusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta luovuttaisiin ja tutkintona vaadittaisiin jatkossa ylempää korkeakoulututkintoa

niissä viroissa joissa on yhteys operatiiviseen poliisitoimeen vaadittaisiin perehtyneisyyttä poliisitoimeen erillistä tutkintovaatimusta ei ole määritelty ylemmän poliisijohdon virkojen kelpoisuusvaatimuksissa muissakaan pohjoismaissa poliisihallituksen poliisiylijohtajan keskusrikospoliisin päällikön ja paikallispoliisin päällikön viran kelpoisuusvaatimuksina olisivat esityksen mukaan ylempi korkeakoulututkinto tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä perehtyneisyys poliisitoimeen suojelupoliisin päällikön kelpoisuusvaatimukset ovat samat lukuun ottamatta perehtyneisyyttä poliisitoimeen

kelpoisuusvaatimuksia on tarkoitus muuttaa lain hyväksymisen jälkeen poliisiammattikorkeakoulun rehtorin ja muiden poliisimiesvirkojen kelpoisuusvaatimuksesta säädettäisiin edelleen valtioneuvoston asetuksella tavoitteena on että laki ja asetustasolla säädetyt poliisihallinnon virkojen kelpoisuusvaatimukset muodostaisivat johdonmukaisen kokonaisuuden ottaen huomioon yhtäältä muun valtion ylimmän johdon kelpoisuusvaatimukset muuttuneet tutkintonimikkeet ja organisaatiouudistukset poliisitoimen tuntemus olisi kelpoisuusvaatimuksena poliisihallinnon viroissa ylimmästä poliisijohdosta alkaen niissä viroissa joiden hoidossa korostuu yhteys operatiiviseen poliisitoimintaan kiitos

arvoisa herra puhemies

poliisilaitoksen päällikön tehtävän luonne on muuttunut pienehkön viraston johtotehtävästä suuren organisaation johtotehtäväksi tällöin hänellä korostuvat strateginen johtaminen toiminnan ja talouden johtaminen sidosryhmäyhteistyö sekä henkilöstöjohtaminen valitettavasti hänen koulutuksensa pohjalla ei tarvitse olla poliisikoulutusta ollenkaan tällä hetkellä meillä voi olla poliisipäällikkönä varatuomari tai komisariona kaupallisen alan maisteri joka ei ole ollut ikinä yhdelläkään poliisitehtävällä mukana silloin keskustelu poliisitehtävistä kenttäpoliisien kanssa on hataralla pohjalla ja uskottavuus saattaa horjua mielestäni poliisiorganisaatiossa poliisin päällystökurssia ei arvosteta riittävästi päällystökurssilla kuitenkin opetetaan johtamaan poliisitoimintaa tällä hetkellä poliisikonstaapeli voi poliisin perustutkinnon jälkeen suorittaa vaikka kirkkoon liittyvät opinnot yliopistolla ja kandin tutkinnon jälkeen hakeutua komisarion virkaan kaikki kunnia kandin maisterin ja tohtorin opinnoille mutta kyllä poliisin päällystön ja poliisipäällikön tehtäviin tulisi olla lähtökohtaisena perustana ainakin poliisin perustutkinto ja poliisitoimen tuntemus niissä viroissa joiden hoidossa korostuu yhteys operatiiviseen poliisitoimintaan sitä tällä hallituksen esityksellä ollaan osittain parantamassa ja pidänkin esitystä hyvänä näin on kaikessa muussakin toiminnassa ellei ole tehtävän mukaista koulutusta ei ole myöskään uskottavuutta täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies kysymyksessä on siis hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain kahdennenkymmenennen a pykälän muuttamisesta esityksen tavoitteena on muuttaa turvallisuusselvityslakia niin että suojelupoliisista tulisi sisäministeriön hallinnonalalla ainoa toimivaltainen viranomainen turvallisuusselvitysten laatimisessa tällä muutoksella on tarkoitus parantaa turvallisuusselvitysten laatua yhdenmukaistaa menettelyä ja kehittää osaamista voimassa olevan lain nojalla poliisihallitus määräsi suppeiden turvallisuusselvitysten tekemiseen liittyvät tehtävät suojelupoliisille jo vuoden kaksituhattakuusitoista alusta alkaen samalla suojelupoliisiin siirtyi virkamieslain nojalla paikallispoliisista kahdeksan henkilöä näitä tehtäviä suorittamaan suojelupoliisin hallinnollinen asema on muuttunut ja ole poliisihallituksen alainen tämän vuoksi turvallisuusselvitysten keskittämisestä suojelupoliisille tulee nyt säätää siis lailla lisäksi turvallisuusselvityslakia ehdotetaan muutettavaksi niin että poikkeus turvallisuusselvityksen maksullisuudesta ei enää koskisi sisäministeriön hallinnonalan viranomaisen tai viranomaisen tai oppilaitoksen hakemusta näin ollen myös sisäministeriön hallinnonalalla toimivat viranomaiset ja koulutuslaitokset koulutuslaitokset olisivat jatkossa lähtökohtaisesti velvollisia maksamaan turvallisuusselvityksistä siten turvallisuusselvityslaissa säädetään muutos ei koske pääesikunnan tekemiä turvallisuusselvityksiä maksuvelvollisuudella katettaisiin turvallisuusselvityksen laatimisesta aiheutuvat kulut kyseessä ei ole budjettilakiesitys eikä siihen liity määrärahasiirtoja eikä hallituksen esityksestä aiheudu lisämäärärahatarpeita sisäministeriön hallinnonalan talousarvioon eikä kuntien määrärahoihin lisäksi kansainvälisistä turvallisuusvelvoitteista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksenhakua koskeva teknisluontoinen muutos